ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi viides kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vasemmistoliiton vastalauseen yhden mukaisen muutosesityksen
puhemies kannatan

puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen muutosehdotuksen
arvoisa puhemies kannatan edustaja savion esitystä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksäntoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puheenjohtaja teen vihreiden muutosesityksen joka on vastalauseessa kolme

arvoisa rouva puhemies teen perussuomalaisten vastalauseen kahden mukaisen pykälämuutosesityksen

arvoisa puhemies esitän että kahdeksas pykälä hyväksytään sosiaalidemokraattien vastalauseen yksi mukaisesti
arvoisa puhemies kannatan edustaja kiljusen esitystä
puhemies teen vasemmistoliiton vastalauseen neljän mukaisen muutosehdotuksen
arvoisa puhemies kannatan edustaja pekosen esitystä

arvoisa rouva puhemies teen vihreiden esittämän muutosesityksen joka on vastalauseessa kolme

värderade talman ehdotan että pykälä muutetaan vastalauseen viisi mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies esitän että kolmaskymmenesviides pykälä

arvoisa puhemies esitän että viideskymmenesensimmäinen pykälä hyväksytään sosiaalidemokraattien vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies teen vihreiden muutosesityksen mukaisen esityksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentä yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että ensimmäinen pykälä hyväksytään sosiaalidemokraattien vastalauseen yksi mukaisesti

esitän että toinen pykälä saa vasemmistoliiton vastalauseen neljän mukaisen muodon

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa sosiaalidemokraattien perussuomalaisten vihreiden ja vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen muodon

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa sosiaalidemokraattien perussuomalaisten vasemmistoliiton ja vihreiden yhteisen vastalauseen mukaisen muodon

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on arja juvonen mats löfströmin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on silvia modig riitta myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kolme

päiväjärjestyksen kahdeksantena asiana on ajankohtaiskeskustelu eun tulevasta kehityksestä

pääministeri juha sipilän viiden minuutin puheenvuoron jälkeen myönnän suuren valiokunnan puheenjohtajalle arto satoselle ja kunkin eduskuntaryhmän edustajalle kolmen minuutin puheenvuoron tämän jälkeen myönnän vastauspuheenvuoroja harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella keskusteluun varataan aikaa korkeintaan kaksi tuntia

kiitoksia arvoisa puhemies olemme viimeisen kahden vuoden aikana saaneet euroopassa populismin lyhyen oppimäärän kuinka vaikeisiin ja monimutkaisiin asioihin etsitään vastauksia asioita yksinkertaistamalla isossa britanniassa näin toimittiin ja lopputulos on kaikkien nähtävillä nyt meidän tulisi oppia tapahtuneesta euroopan unioni ei ole täydellinen siinä riittää paljon kehitettävää mutta eun hyödyt ovat niin valtavat että unionin ongelmien korjaamisen eteen kannattaa nähdä vaivaa hanskoja ei kannata heittää tiskiin kuten brittien exit puolen näkyvimmät hahmot tekivät eun haasteisiin on löydettävä konkreettisia vastauksia ja niitä on kyettävä käsittelemään niin että kansalaiset voivat kokea vaikuttavansa brexitin osalta ratkaisun avaimet ovat britannialla sopimus on neuvoteltu ja siinä pysytään mutta toki annamme kaiken tuen britannian päätöksen tekemiseen kaikki toivomme että britannia löytää myös sisäisen konsensuksen jonka avulla hallittu ero toteutuu huomenna alkavan eurooppa neuvoston asialista on painava tulemme keskustelemaan rahoituskehyksistä emusta muuttoliikkeestä sisämarkkinoista brexitistä ja ulkosuhteista ovat keskeiset asiat jotka ylipäätään tällä hetkellä euroopassa puhututtavat nämä kaikki linkittyvät vahvasti myös kasvun ja turvallisuuden teemoihin joita olemme pitäneet esillä kasvu ja turvallisuus ovat keskeiset aihealueet kun olemme vaikuttaneet keväällä päätettävän neuvoston viisivuotisstrategiaan sekä kesällä koittavaan puheenjohtajakauteen erityisesti suomalainen kädenjälki tulee näkymään kasvun osalta ilmasto ja ympäristökysymyksissä vapaan kaupan puolustamisessa ja sisämarkkinoiden kehittämisessä turvallisuuden osalta haluan nostaa esille eun puolustusyhteistyön sekä hybridivaikuttamisen torjunnan olemme olleet kummankin osalta yhteisen kehittämisen edelläkävijöitä tästä konkreettisena esimerkkinä helsinkiin perustettu hybridikeskus ympäristöasioissa olemme etsineet niin ikään konkretiaa esimerkkeinä metsittämisohjelma afrikkaan avaus hiilipörssistä jonne päästöjen aiheuttajat maksavat ja josta ilmakehästä hiilidioksidia poistavien ratkaisujen tarjoajille maksetaan korvausta myös marraskuun lopulla yhdysvaltojen vierailullani ympäristö ja vapaakauppa olivat vahvasti esillä valitettavan selväksi näissäkin tapaamisissa kävi että yhdysvalloista eurooppa ei saa kumppania ilmastonmuutoksen hillintään vapaakaupan suhteen maan johdon ajatukset ovat jakaantuneempia viestini oli ja koko eun viestin yhdysvaltojen suuntaan on oltava että vapaakauppaa on puolustettava eikä tullien lisääminen ole kumpaakaan osapuolta hyödyttävä tie arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on että suomi on vahva puheenjohtaja joka näkyy ja jonka ääni kuuluu meillä on oltava herkkyyttä kuulla jokaista sekä edistää yhtenäisyyttä ja siten yhteisten päätösten syntymistä olennaista suomelle on myös suojella unionin perusoikeuksia ja arvoja ihmisarvon kunnioittamista vapautta kansanvaltaa tasa arvoa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan lukien suomen on oltava puheenjohtajamaa joka ei pelkää puolustaa näitä arvoja unionin sisällä tai ulkosuhteissa tapaan kaikki eu kollegani kahdenvälisesti vielä ennen ensi huhtikuun vaaleja perjantain eu kokouksen ja maanantain afrikka kokouksen välissä käyn maltalla kyproksella kyproksella tsekissä ja slovakiassa haluan varmistaa että kautemme tavoitteet ovat jokaisen jäsenvaltion tiedossa vaikka kommunikaatio kollegoiden kanssa on jo nykyään hyvin tiivistä ja aktiivista lisäaktiivisuus tuo pohjaa sille että puheenjohtajakauden aikana voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia arvoisa puhemies lopuksi vielä lämmin kiitos parlamentaariselle ryhmälle eu puheenjohtajuusohjelman erinomaisesta valmistelusta
kiitoksia seuraavaksi suuren valiokunnan puheenjohtaja edustaja satonen olkaa hyvä kolme minuuttia
arvoisa puhemies tämä keskustelu ei voisi olla ajankohtaisempaan aikaan erittäin tärkeä huippukokous on edessä ja myöskin suomen puheenjohtajakausi on jo lähellä puheenjohtajakausi on ainutlaatuinen paikka vaikuttaa koska silloin aloittaa uusi komissio uuden komission työohjelma ja suomi voi omassa puheenjohtajaohjelmassaan nostaa meille ja euroopalle tärkeitä asioita esille euroopan unioni on taloudellinen suurvalta mutta sen poliittista vaikutusvaltaa pitää vahvistaa pienelle maalle kuten suomelle keskeistä on sääntöperusteisen ja kansainvälisiin instituutioihin perustuvan järjestelmän toimivuus me emme halua maailmaa jossa suurvaltajohtajat tekevät diilejä meidän ylitsemme jos eurooppa on yhtenäinen niin se on vahva myös globaalisti

asiat vaativat sitä että niihin löydetään yhteisiä ratkaisuja näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä terrorismin torjunta sisäisen turvallisuuden vahvistaminen maahanmuutto afrikan kehityksen edistäminen hybridiuhkiin varautuminen kauppapolitiikka ja esimerkiksi digijättien saaminen verotuksen piiriin voi tehdä näitä yksinään suomen puheenjohtajakaudella tulee nostaa sellaisia asioita esille jotka ovat tärkeitä suomelle mutta tärkeitä myös koko euroopalle yksi tällainen asia on kiertotalous jossa voidaan teknologiaa kehittämällä ja sääntelyn avulla saavuttaa paljon suomi voi myös viedä kiertotalouden osaamista meille on tärkeää myös pohjoinen ulottuvuus ja arktisen alueen hyödyntäminen siellä on tietysti tärkeitä ympäristöasioita kuten mustan hiilen torjunta mutta siellä on myös paljon elinkeinomahdollisuuksia raide tie ja tietoliikenneyhteyksien kautta

ja tasa arvo ovat tärkeässä roolissa aivan lopuksi arvoisa puhemies brexit on osoittanut sen että euroopan unioni kykenee selviytymään jos joku maa lähtee mutta se maa joka lähtee ei kykene selviytymään

brexitin jälkeen käynnistyy työ euroopan unionin uudistamiseksi yhteinen tahtotila eun tulevaisuudesta kirjattiin kirjattiin julistukseen maaliskuussa kaksituhattaseitsemäntoista keskitytään olennaiseen talouden työllisyyden ja turvallisuuden vahvistamiseen yhtenäinen ja toimintakykyinen unioni jolla on selkeä tiekartta tulevaisuuteen pystyy parhaiten vastaamaan kansalaisten huoliin ja odotuksiin eun päätöksenteon perustana on oltava kansalaisnäkökulma ja päätösten päätösten tekeminen läheisyysperiaatetta noudattaen me tarvitsemme vähemmän byrokratiaa mutta enemmän konkreettisia päätöksiä joilla luodaan kasvua ja työllisyyttä vahvistetaan eurooppalaista turvallisuutta ja sosiaalista eheyttä sekä unionin roolia vastuullisena globaalina toimijana pakolaisuus on maailmanlaajuinen ongelma ja sen ratkaiseminen on mahdollista vain kansainvälisellä monenkeskisellä yhteistyöllä pakolais ja maahanmuuttokysymyksessä samoin kuin terrorismin torjunnassa tarvitaan unionin yhteisiä ratkaisuja schengen järjestelmä ei toimi eikä myöskään tasapuolinen taakanjako unionin sisällä euroopan unionin yhteisen muuttoliikepolitiikan on perustuttava kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan siinä yhdistyvät pakolaisuuden juurisyihin vaikuttaminen ja eun ulko ja sisärajojen asianmukainen valvonta

vakaa talous ja rahapolitiikka keskusta katsookin että talous ja rahaliittoa on uudistettava perustuen jäsenmaiden omaan vastuuseen taloudenpidostaan ja finanssipolitiikan yhteisten sääntöjen noudattamiseen eun monivuotiset rahoituskehykset on asetettava tasolle jolla unioni kykenee selviämään asetetuista tavoitteista

suomelle tärkeää on turvata myös pohjois ja itä suomen asema koheesiorahoituksessa huomioiden alueiden heikompi bkt taso harva asutus ja pitkät etäisyydet yhtä lailla meidän on huomioitava muut kansalliset erityispiirteet kuten pohjoisen ulottuvuuden politiikka arktisuus ja itämeri yhteistyön rahoitus

arvoisa puhemies suomesta tulee euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa ensi vuoden heinäkuussa kautemme sijoittuu tärkeään vaiheeseen juuri euroopan parlamentin vaalien jälkeen ja toisaalta myös melko turbulenttiin vaiheeseen jos katsotaan yksittäisiä jäsenmaita italiassa kahdesta populistipuolueesta koottu hallitus on uhmannut euroopan komissiota lupaamalla kansalle kantokykyyn nähden ylisuuria taloudellisia etuja ja tekemällä budjetin joka ei vastaa yhdessä sovittuja sääntöjä ranskassa polttoaineiden hinnankorotuksista liikkeelle lähteneet keltaliivien mielenosoitukset ovat paisuneet koko maata ravisuttavaksi väkivaltaiseksi liikkeeksi saksassa pitkäaikainen valta vaihtuu kun liittokansleri merkel tulee siirtämään vallan seuraajalleen ja puhumattakaan mitä tapahtuu britanniassa pääministeri may lopulta mahdollisesti tammikuun lopulla tuo eun kanssa neuvotellun sopimuksen parlamentin äänestettäväksi listaan voisi vielä lisätä ainakin puolan ja unkarin joissa oikeusvaltion ja vallan kolmijaon perusteita on rikottu arvoisa puhemies vaikka euroopan maiden vakautta koetellaan ja ehkä nimenomaan juuri siksi suomen tulee tulevana puheenjohtajamaana ja jo sitä ennenkin painottaa sitä yhteistä arvoperustaa jonka turvaamiseksi euroopan unioni on luotu tähän kuuluvat ihmis ja perusoikeudet sekä sitoutuminen vapaan ja demokraattisen oikeusvaltion ihanteisiin tällä viikolla ykn yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus on täyttänyt seitsemänkymmentä vuotta vain muutamaa vuotta tuota julistusta aikaisemmin rauha euroopassa näytti kaukaiselta haaveelta toisen maailmansodan jyllätessä euroopan unioni onkin suomelle nimenomaan kokonaisturvallisuutemme näkökulmasta eusta pois hakeutuva britannia on ollut euroopan unionin suurin puolustusmahti joten jos ja kun brexit toteutuu jää unioniin toki ydinasevaltio ranska jolla on muun muassa vahva puolustusteollisuus yksi merkittävä avaus tänä vuonna on ollut ranskan presidentin tekemä aloite puolustusyhteistyön lisäämiseksi euroopassa on puhuttu jopa eurooppalaisen armeijan perustamisesta mutta käytännössä ehdotettu tiiviimpi yhteistyö tulee todennäköisesti tarkoittamaan kansallisvaltioiden puolustus ja sotilasvoimien yhteisiä harjoituksia yhteisiä materiaalihankintoja sekä yhteistä teollisuuspolitiikkaa arvoisa puhemies yksi asia eri maissa tapahtuvan liikehdinnän taustalla on tyytymättömyys maahanmuuttopolitiikkaan esimerkiksi italiaan on tullut viimeisen neljän vuoden aikana puoli miljoonaa maahantulijaa ja monet italialaiset ovat kokeneet että muu eurooppa on jättänyt italian yksin selviytymään tilanteesta

ilmastonmuutoksen seurauksena monissa erityisesti saharan eteläpuolisen afrikan maissa elinolosuhteet heikkenevät oleellisesti arvoisa puhemies kolmantena ja viimeisenä asiana nostan esiin koulutuksen eri maiden yhteenkuuluvuutta vahvistaa se että kansalaiset pääsevät osaksi unionin hyödyistä hyvä on esimerkiksi eun opetusministerien tukema komission ehdotus jonka mukaan erasmus rahoitus kaksinkertaistetaan ensi kaudelle erinomainen on myös linjaus lisätä liikkuvuusmahdollisuuksia sekä se että myös muut kuin korkeakouluopiskelijat pääsevät jatkossa osaksi erasmus vaihtoa euroopan pitää yhtenäisenä se että keskitymme niihin asioihin jotka meitä yhdistävät emmekä niihin jotka meidät erottavat

arvoisa rouva puhemies kun puhumme eun tulevaisuudesta on ymmärrettävä missä ajassa elämme puhemies ystäväni kahdeksanvuotias tytär harrastaa pianonsoittoa yksi päivä kuulin oven läpi kun hän harjoitteli olohuoneessa

kyllä se oli beethovenin euroopan hymni kun sen kuulee pienen lapsen soittamana ei voi olla ajattelematta miten hauras miten haavoittuva euroopan idea on emme voi pitää eurooppalaista yhteistyötä itsestään selvänä sen vuoksi rouva puhemies kolme näkökulmaa päivän keskusteluun ensinnäkin on suomen kaltaisen pienen maan etu puolustaa monenkeskistä kansainvälistä sääntöperäistä yhteistyötä juuri sitä mitä eu edustaa kuitenkin eun arvot ne jotka on kirjattu eun perussopimukseen demokratia ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat uhattuina maanantaina ykn ihmisoikeussopimus täytti seitsemänkymmentä vuotta ja samana päivänä eun perusoikeusvirasto julkaisi selvityksen jonka mukaan lähes neljäkymmentä prosenttia euroopan juutalaisista on suunnitellut muuttoa muualle kasvaneen antisemitistisen vihan vuoksi tässä maanosassa tämä on kerta kaikkiaan sietämätöntä me emme luovuta yhteisöä nationalistien ja populistien hajotettavaksi me puolustamme vahvaa ja toimintakykyistä unionia puhemies toiseksi me sitoudumme eurooppalaiseen yhteistyöhön mutta se ei tarkoita sitä että haluaisimme säilöä unionin nykyisellään liian kauan unionia on kehitetty poliittisen oikeiston ja vain markkinoiden ehdoilla tähän on saatava muutos ihminen on nostettava yli markkinoiden sisämarkkinat tarvitsevat rinnalleen vahvan sosiaalisen ulottuvuuden talouspolitiikan ohjaus ja yhteisvaluutta euro on pistettävä palvelemaan tavallisen ihmisen asiaa työllisyyden parantamisen köyhyyden ja eriarvoisuuden ehkäisyn hyvinvoinnin lisäämisen terveyserojen kaventamisen ja osaamisen veronkierron torjunnan on oltava tavoitteinamme vain siten voimme kääntää ihmisten tyytymättömyyden kohti luottamusta tarvitaan lisää sekä kansallista vastuuta että yhteistä vastuunkantoa arvoisa puhemies kolmanneksi haluamme tähdentää miten herkällä hetkellä suomi astuu eun puheenjohtajaksi kansainvälinen tilanne edellyttää eulta johtajuutta ilmastonmuutos edellyttää eulta kunnianhimoisia toimia sekä kykyä koota muita maailman maita mukaan suomen on korostettava ympäristönsuojelua ja arktista yhteistyötä kumppanuutta afrikan kanssa ja aktiivista kehityspolitiikkaa avointa ja oikeudenmukaista kauppaa tiivistyvän puolustusyhteistyön ohella on korostettava eun pehmeää voimaa sen kykyä edistää diplomatiaa rauhaa ja vakautta eun arvo on paljon suurempi kuin suomen nettomaksuosuus tai saanto rahoituskehyksistä eu on meille turvallisuusyhteisö se on meille arvoyhteisö puhemies se on suomelle paikka maailmassa jossa voimme vaikuttaa ilman sitä olisimme muiden vaikutusvallassa

arvoisa rouva puhemies sininen tulevaisuus on eu kriittinen puolue joka kannattaa kansainvälisyyttä ja kaupankäyntiä

talous ja turvallisuus eu jäsenyydellä on oikeutus silloin kun se vahvistaa suomalaisten hyvinvointia ja pystyy turvaamaan kansalaisia terrorismilta hallitsemattomalta maahanmuutolta ilmastonmuutokselta ja hybridivaikuttamiselta eu on valitettavasti epäonnistunut turvallisuuden takaamisessa ja se on se on keskeinen syy miksi britannia päätti kansanäänestyksessä erota eusta arvoisa puhemies mikään pakkopaita eu jäsenyys ei saa olla vaan vapaiden kansojen liitto sinisille on että eu asioissa kansanvalta toteutuu suomen eu puheenjohtajuuskauden tärkeimpänä teemana tulisikin olla demokratian ja kansanvaltaisuuden edistäminen eussa nyt on kunnioitettava niiden yli seitsemäntoista miljoonan britin kansanäänestyksessä ilmaisemaa tahtoa piti siitä tai ei tosin kyselytutkimuksen mukaan enemmistö britannian kansalaisista toivoo tällä hetkellä uutta kansanäänestystä erosopimusluonnoksen ja eussa pysymisen välillä todennäköisempää on kuitenkin uudet vaalit joissa haetaan uutta neuvottelumandaattia britanniaa huolestuttavampi on italian tilanne italian valtionvelka on valtava ja pelkona on että italia ajautuu maksukyvyttömyyteen italia on liian suuri jäsenmaa muiden pelastettavaksi italialaiset tietävät sen ja pitävät sitä vipuvartenaan suomen ei pidä pelästyä irti leikattua hevosen päätä sängyssä uhkailua ei saa hyväksyä italialla ei ole meille tarjousta mistä me emme voisi kieltäytyä euroalueelle tulee luoda mekanismi jonka avulla euromaa voitaisiin hallitusti erottaa tai se voisi erota eurosta eu komissio vaikuttaa nyt olevan hampaaton euroalueen sääntöjä rikkovien maiden kanssa joten tällainen todellinen uhka euroalueen sääntöjä rikkovien varalle täytyy pystyä luomaan arvoisa puhemies suomalaisen maanviljelijän ei pidä olla entistä enemmän vastuussa ranskalaisen maanviljelijän päätöksistä suomalaisen valkokaulustyöläisen ei pidä olla entistä enemmän vastuussa italialaisen valkokaulustyöläisen päätöksistä vain suomalaisten hyvinvointia mahdollisimman hyvin palveleva eu voi saada suomalaisten

arvoisa rouva puhemies brexit on hallinnut julkista keskustelua viimeisen kahden vuoden ajan brittejä on on usein syytetty siitä että he yrittävät noukkia rusinoita pullasta eli pitää kiinni integraation eduista mutta vapautua sen haitoista juuri tällaiseen ajatukseen yhteistyön pitäisikin perustua eun pitäisi olla yhteistyöelin jonka avulla euroopan kansat voivat ratkaista ja ehkäistä yhteisiä kansalaisiaan koskevia ongelmia euta mainostettiin vähän kuin luvattuna maana erämaassa vaeltavalle yhteisönä jonka piti lisätä vapauttamme ja tuoda vauraus joka kotiin maidon ja hunajan vaakakupin toisella puolella keikkuu kuitenkin kansanvallan rajan koetukset koetukset

eusta on tullut suuruudenhullu liittovaltioprojekti jonka keskeinen tavoite on paisuttaa omaa valtaansa jäsenmaidensa kustannuksella yhteisvaluutta oli poliittinen utopia se on rampauttanut monen jäsenmaan talouden ja se synnytti kymmenen vuotta sitten kreikassa kriisin jonka hintaa myös suomalaiset veronmaksajat maksavat vielä pitkään työvoiman vapaa liikkuvuus on aiheuttanut väestökriisin monissa itä euroopan maissa ja luonut halpatyömarkkinat länsi eurooppaan myös suomeen schengen alue ja sisärajojen poistaminen mahdollistivat koko ravistelleen siirtolaiskriisin perussuomalaisten kanta on että sellaista integraatiota josta on vahinkoa suomelle pitää purkaa ongelmia ei pidä yrittää ratkaista integraatiota lisäämällä ratkaisu eurokriisiin ei ole se että bryssel kaappaa jäsenmaiden kansalaisilta mahdollisuuden hallita omia verovarojaan vaan tarvittaessa euron alasajo ratkaisu siirtolaiskriisiin ei ole turvapaikkamenettelyn keskittäminen brysseliin vaan sisärajavalvonnan palauttaminen suomen ei pidä hyväksyä sitä että eu ei kykene ratkaisemaan yhteisiä ongelmia ja samaan aikaan estää jäsenmaitaan ratkaisemasta niitä kansallisesti perussuomalaisten eu poliittinen linja on että suomen ja itsemääräämisoikeuden tulee näkyä kaikkia päätöksiä tehtäessä jos siinä ei onnistuta on mietittävä muita ratkaisuja

arvoisa puhemies länsimainen demokratia on kriisissä vielä pari vuosikymmentä sitten tällainen ajatus tuntui mahdottomalta liberaali demokratiahan oli juuri voittanut kylmän sodan muuri murtui euroopassa vapauden aalto eteni suomeen asti silti on käynyt niin että ne voimat joita länsimainen demokratia teknologian kehitys ja markkinatalous ovat vapauttaneet on käännetty vapautta vastaan tiukka talouskurin politiikka on vienyt luottamusta päättäjien kyvystä pitää kansalaisia yhdessä veneessä kun monissa maissa eriarvoisuus ja työttömyys ovat lisääntyneet ilmastonmuutos etenee kun päästöjen aiheuttaminen on yhä liian kannattavaa niiden rajoittamiseen nähden globalisaatio ja digitalisaatio ovat lisänneet varallisuuden kasautumista entistä harvempien suuryritysten ja myös yksilöiden haltuun samalla diktatuurit ja hajottavat voimat myös maidemme sisällä ovat ottaneet teknologian apuvälineekseen disinformaation levittämisessä ja kybersodan käymisessä hyvät ystävät tämä suunta on muutettavissa mitään ei ole menetetty meidän on vain ymmärrettävä haasteen suuruus ja sen velvoittavuus demokratian puolustamisessa on luotava yhdessä toivoa kestävästä tulevaisuudesta ja yhteiskunnasta jossa jokaiselle ihmiselle ja hänen unelmilleen on on nostettava kestävä kehitys työllisyys ja ihmisten välinen oikeudenmukaisuus kaiken päätöksenteon keskiöön tässä tarvitaan euroopan unionia ja yhteistyötä maidemme kesken enemmän kuin koskaan yksinään pieni maa ei pärjää avointa talouttamme me puolustamme yhdessä viime sunnuntaina ranskalaisen ekonomistin thomas pikettyn johtama viidenkymmenen tutkijan ryhmä esitti ajatuksiaan euroopan suunnan korjaamiseksi siihen kannattaa tutustua aivan oikein näkivät euroopan yhteiset ratkaisut ihmisten työllisyyden ja tasa arvon vahvistamisessa keskeiseksi tavaksi torjua äärioikeiston ja populismin nousua he esittivät eu maiden yhteisiä veroratkaisuja joilla puututaan epäterveeseen verokilpailuun ja veronkiertoon joilla saadaan globaalit jättiyritykset ja digiyritykset verotuksen piiriin ja joilla torjutaan ilmastonmuutosta neljännes näiden verojen tuotoista laitettaisiin tutkimukseen ja tuotekehitykseen siis uuteen panostamiseen ja puolet palautettaisiin jäsenmaille jotain tällaista meidän suomenkin pitäisi ennakkoluulottomammin harkita kun mietimme eun kehittämistä yhteisten verojen ja varojen avulla vakautetaan euroalueen toimintakykyä sekä siirretään eun huomiota talouskurista työllisyyden ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen eun on oltava ihmisten yhteisö ihmisten puolella aikamme isoja haasteita kuten ilmastonmuutosta ei myöskään kukaan ratko yksin vihreät haluamme rakentaa eurooppaa joka puolustaa tinkimättömästi ilmastoa ja ihmisyyttä varmistamalla että oikeusvaltio suojelee kaikkia ja että markkinat muutetaan ratkomaan ympäristökysymyksiä suurempi osuus eun budjetista pitääkin ohjata ilmastonsuojeluun ja uuteen teknologiaan samalla kun nostamme päästövähennystavoitteitamme arvoisa puhemies brexit on siis murhenäytelmä jossa ei ole voittajia surkuttelun sijaan katse on käännettävä tulevaisuuteen ja panostettava siihen että yhdessä pärjäämme meidän on oltava osa ratkaisua ei osa

arvoisa rouva puhemies ranskassa niin sanotut keltaliivit ovat osoittaneet mieltään jo neljän viikon ajan kysymys ei ole vain dieselin hinnannoususta vaan se oli viimeinen pisara joka lopulta sai kupin nurin monet ranskalaisten kritiikin kohteista ja tavallisten ihmisten ongelmista ovat yleiseurooppalaisia ja lähes sellaisinaan nähtävissä myös suomalaisessa yhteiskunnassa ranskassa kritiikki vain purkautuu keskimääräistä rajummin onneksi meillä autot pala mielenosoituksissa arvoisa rouva puhemies aave kummittelee euroopassa tyytymättömyyden aave jokaisessa euroopan maassa pitää pystyä nykyistä paremmin vastaamaan ihmisten tyytymättömyyteen osattomuuden tunteeseen ja huoleen tulevaisuudesta varallisuus keskittyy harvoille entistä useampi kamppailee toimeentulo ongelmien kanssa meidän pitää tehdä politiikkaa kaikille ei harvoille myös eulle pitää asettaa kysymys onko eun toiminta omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta päätöksentekoon ja tulevaisuudenuskoa vastaus taitaa valitettavasti olla kielteinen arvoisa rouva puhemies eun seuraavien vuosien toimintaa määrittävät pitkälle rahoituskehykset eli eun budjetti suomessa keskustelu eun budjetista on ollut jopa absurdia eurooppaministerin hellimä ajatus jonka mukaan mahdollisen brexitin jälkeenkin suomen eusta saama rahoitus ei saa vähentyä suomen maksuosuus ei saa kasvaa ja lisäksi rahoitusta pitää vielä suunnata uusille alueille on suorastaan paradoksaalinen kansallinen nettosumma ajattelu on huono lähestymistapa hedelmällisempi lähestymistapa eun budjettiin olisi käydä ensin huolella läpi ne tehtävät ja vastuut jotka halutaan yhteisbudjetin kautta hoitaa ja asettaa tämän jälkeen rahoitustaso tehtäviä vastaavaksi

on liittovaltiokehitystä niin eun militarisointi ja sitä eduskunnassa tuntuu vastustavan vain vasemmistoliitto perussuomalaiset siniset ja keskusta ovat tässä asiassa kovin innokkaita federalisteja euroopan hiili ja teräsyhteisö perustettiin turvaamaan rauhaa kytkemällä maat taloudellisesti yhteen eu on ollut rauhanprojekti joka on palkittu myös nobelin rauhanpalkinnolla nyt niin sanotusta rauhanrahastosta halutaan rahoittaa eun sotilaallisia operaatioita kolmansien maiden asevoimien kapasiteetin vahvistamista kolmansien maiden tai muiden kansainvälisten toimijoiden rauhanturvaoperaatioita sekä muita ulko ja turvallisuuspolitiikan toimia joilla on sotilaallinen tai puolustuksellinen ulottuvuus arvoisa rouva puhemies jos neuvostoliitolla oli aikoinaan rauhan aseet halutaan nyt eulle rauhanrahasto orwell olisi ylpeä tästä uuskielestä

ärade talman arvoisa puhemies olemme tärkeän valinnan edessä ensi toukokuussa tuolloin järjestettävissä eu vaaleissa valitsemme haluammeko liberaalin vision euroopasta joka perustuu vapaudelle hyvinvoinnille ja uusille mahdollisuuksille vai peräännymmekö takaisin kohti nykyistä nationalistisempaa ja autoritäärisempää hallintoa antiliberaalit ja vanhoilliset voimat lamaannuttavat nykyään politiikan eri puolilla eurooppaa ja aiheuttavat näin vakavan haasteen euroopan unionille uhkana on siis että autoritääriset nationalistiset ja populistiset liikkeet horjuttavat sitä avoimuutta moniarvoisuutta ja suvaitsevuutta mikä on on ollut ominaista ainakin sille euroopalle jonka me rkpläiset tunnistamme omaksemme eun perusoikeusviraston fran johtaja korosti äskettäisellä suomen vierailullaan sosiaalisen pilarin merkitystä jotta populismin ja nationalismin näennäisratkaisuja voidaan vastustaa on mahdoton hyväksyä että miljoonat lapset eussa elävät köyhyysrajan alapuolella tai että romanit monissa eu maissa on jätetty käytännössä sosiaaliturvan ulkopuolelle eu ei voi suhtautua näihin epäkohtiin välinpitämättömästi

arvoisa puhemies investoimalla koulutukseen yhdenvertaisuuteen ja tasa arvoon infrastruktuuria kehittämällä sekä luomalla digitaaliselle euroopalle hyvät säännöt parannetaan kaikkien eurooppalaisten elämää yhdymme täysin pääministeri juha sipilän toteamaan että eun menestys voi perustua ainoastaan vahvaan oikeusvaltioperiaatteeseen oikeusvaltioperiaatteiden noudattaminen edellyttää hyvää ja näistä periaatteista tinkimätöntä johtajuutta odotamme suomelta kunnianhimoista johtajuutta yhteisten vastausten löytämiseksi kun meistä puolen vuoden kuluttua tulee eun puheenjohtajamaa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies ensi vuonna euroopan unionille valitaan uutta suuntaa asialistalla on muun muassa eu vaalit

muutokset kansalaismielipiteissä haastavat jäsenmaita ja unionissa tehtävää yhteistyötä panostamaan entistä enemmän niin toimiin talouden työllisyyden ja turvallisuuden vahvistamiseksi kuin myöskin kansalaisten kuulemiseen ruohonjuuritasolla eurooppalaisen yhteistyön tulisi tuoda ennen kaikkea lisäarvoa kansalliseen politiikkaan haasteissa joihin jäsenmaan ponnistelut eivät yksin riitä kuten turvallisuudessa rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun haasteissa

talous ja rahaliitto emu on merkittävien muutosten alla kannamme huolta emun uusista kehittämishankkeista ja pyrkimyksistä lisätä jäsenmaitten yhteisvastuuta emme ole huolissamme yksin vaan suomi on mukana samassa ryhmittymässä muiden hyvin taloutensa hoitaneitten maitten kanssa emun keskeisimmät ongelmat liittyvät markkinakurin puutteeseen jäsenmaitten ylivelkaantumiseen sekä valtioiden ja pankkien väliseen niin sanottuun kohtalonyhteyteen me kristillisdemokraatit olemme alleviivanneet jäsenmaitten vastuuta omasta taloudestaan emun vahvistamisen tulisi ennen kaikkea lähteä siitä että jäsenmaat toteuttavat itse rakenteelliset uudistukset samasta syystä emme myöskään kannata omaa euroalueen budjettilinjaa

kansallisesti kerättyä liikkumavaraa arvoisa rouva puhemies hallitsematon maahanmuutto on kysymys joka repii tällä hetkellä niin jäsenmaita kuin myöskin eurooppalaista yhteistyötä suomen tulee korostaa kunkin jäsenmaan ensisijaista vastuuta maahanmuutto ja turvapaikkajärjestelmien toimintakyvystä myös lisääntyneiden maahanmuuttopaineiden alla koska dublin ja schengen säännöksiä ei kriisin aikana noudatettu tehokas eu ulkorajojen valvonta on keskeisin väline varmistaa vapaan liikkuvuuden alue

arvoisa puhemies on halpa ja harhaanjohtava väite sanoa että euroopan nykyiset ongelmat johtuvat populismista me elämme aikakauden muutoksen keskellä kylmän sodan kauden jälkeen käynnistyi ja ylikansallisen yhdentymisen aika se on nyt tullut tiensä päähän se että hallitsematon globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat johtaneet umpikujaan ei ole mikään yllätys silloin kun tässä salissa käsiteltiin kysymystä suomen liittymisestä euroopan unioniin tästä varoitettiin ja silloin kaukaa viisaat esittivät että me olisimme jättäytyneet euroopan talousalueeseen ja ryhtyneet kehittämään pohjolan yhteisöä jos suomi olisi tämän valinnan tehnyt ruotsi olisi seurannut mukana ja tällä tavalla eurooppa olisi järkevällä tavalla eriytynyt myöskin euroa muodostettaessa ja euroon liityttäessä varoitettiin siitä että se johtaa taloudellisiin onnettomuuksiin ja se johtaa väistämättä kohti ylikansallista kehitystä euroalueella ja koko euroopan unionissa myös globalisaation ongelmat olivat esillä kun olin mennyt euroopan parlamentin jäseneksi käänsin suomeksi james goldsmithin kirjan nimeltä ansa varoitettiin hallitsemattoman globalisaation seurauksista hän hyvin tarkkaan kykeni ennustamaan minkälaisia ongelmia tästä tästä aiheutuu tällä hetkellä sekä ylikansallinen yhdentyminen euroopan puitteissa että globalisaatio ovat todella ajautuneet umpikujaan on syntynyt valtavia ongelmia työpaikat ovat siirtyneet vanhoista teollisuusmaista halvan työvoiman maihin on syntynyt suurta työttömyyttä suuria muuttoliikkeitä valtavia tulo ja varallisuuseroja ja ihmisillä on se ikävä tunne ettei voi enää vaikuttaa asioihin liian paljon valtaa on siirretty markkinavoimille ja ylikansalliseen päätöksentekoon tämä tyytymättömyys on syvällä ja se on pysyvä ilmiö ja siihen on vastattava muuttamalla euroopan ja maailman kehityksen suuntaa on ryhdyttävä rakentamaan kansakuntien eurooppaa ja kansakuntien maailmaa on palautettava päätösvaltaa kansallisvaltioille ja rakennettava yhteistyö enemmän hallitustenvälisen yhteistyön kuin

tämä on se muutos joka nyt on välttämättä nähtävä mitä pidemmälle haikaillaan paluuta siihen kehitykseen jota viime vuosina on eletty sitä enemmän menetetään mahdollisuuksia hallita tätä kehitystä järkevällä tavalla

tässä vaiheessa myönnän puheenvuorot ministereille sipilä ja terho

arvoisa puhemies kiitoksia rakentavista puheenvuoroista suomen puheenjohtajakausi ja koko ensi vuosi on monin tavoin eussa supervuosi meillä on omat vaalit alla ja sitten eurooppa parlamentin vaalit parlamentin komission järjestäytyminen meillä on monivuotinen budjettikehys esillä euroopan unionin viisivuotisen strategian toimeenpano ukn uuden suhteen määrittelyn neuvottelu emun seuraava vaihe valmistautuminen eun kaksituhattakolmekymmentä päästövähennystavoitteiden kiristämiseen edustaja biaudetn mainitsemat oikeusvaltiokysymykset sekä ilmastonmuutoskysymykseen valmistautuminen varmasti pysyvät agendalla suomi on tuonut tähän keskusteluun mukaan hiilipörssi idean jossa myöskin sitten hiilinielut olisivat osa osa keskustelua ja selkeämpi osa ratkaisua ja tähän kaipaamme myöskin markkinavoimia mukaan emussa huolellinen valmistautuminen on tuottanut tulosta ollaan menty menty oikeaan suuntaan meillä on ajattelutapaero edelleenkin pohjoisen ja ja etelän välillä mutta uskon että pystymme löytämään kompromissin missä pankkiunionissa päästään eteenpäin riskien

keinovalikoimasta sen maalle sopivimman sopivimman esimerkiksi olla taloudellisesti auttamassa afrikan maita monenkeskinen sääntömääräinen kansainvälinen järjestelmä on tällä hetkellä monin tavoin uhattuna ja on suomelle pienelle maalle äärimmäisen tärkeää se että eu pysyy näiden puolustajana vapaakauppa ilmastonmuutoksen torjunta tarvitsemme myöskin aivan uudenlaisen aidon kumppanuuden ja yhteistyön afrikan maiden kanssa

puhemies aloitan näistä itselleni ministerisalkkuuni kuuluvista teemoista eli brexitistä ja rahoituskehyksestä brexit on kieltämättä sekavassa vaiheessa josta on vaikea ennustaa tulevaisuutta edes lähitulevaisuutta mitä mitä polkua tässä lopulta sekä britannia että eu tulevat asian suhteen etenemään ehkä on parempi vain kerrata ne periaatteet mitkä on syytä pitää mielessä oli tilanne sitten mikä tahansa ensinnäkin tietenkin kunnioitamme ison britannian kansan päätöstä jättää unioni ja heillä on oikeus jättää unioni jopa ilman sopimusta jos se sitten on ison britannian päätös mutta se ei ole toivottavaa mielestäni kummankaan osapuolen kannalta eikä varsinkaan suomen kansallisen edun kannalta olisi erittäin toivottavaa että vielä löytäisimme keinon tehdä sopimusteitse hallittu brexit kauppasuhteet kaikki suhteet puolustus kulttuuri kaikki säilyisivät mahdollisimman läheisinä tämän meidän hyvän ja rakkaan yhteistyökumppanimaamme kanssa rahoituskehyksen suhteen sitä tässä kommentoitiinkin jonkin verran katson vasemmalle hieman kertaan nämä periaatteet mitkä ovat varsin järkevät suomen toimintatavassa ensinnäkin kokonaistason täytyy pysyä mahdollisimman lähellä nykyistä me emme halua kasvattaa tulonsiirtounionia vaan me haluamme kohdennusten kautta mikä on täysin realistinen tie muuttaa budjetin luonnetta siten että se entistä vahvemmin eussa tukee tiedettä

nämä teemat ovat eun tulevaisuudessa erittäin keskeisiä myös kansalaisten hyväksynnän kannalta kommentoin lyhyesti vielä perussuomalaisten epäselvää kommenttia siitä että rajatarkastukset pitäisi saattaa takaisin tämähän siis tarkoittaisi esimerkiksi suomalaisille miljoonille ihmisille jotka ylittävät rajan vuosittain lisää vaivaa vaivaa rajanylityksiin haluatteko täsmentää tätä avausta vai tarkoittiko tämä todella kategorisesti että kaikki miljoonat turistit ja työmatkan tekijät suomalaiset jotka lähtevät muihin eu maihin joutuisivat aina tarkastuksiin
myönnän nyt vastauspuheenvuoroja lähdetään äskeisistä

puhemies täällä on ollut erittäin hyvää keskustelua ennen kaikkea siitä mitä asioita suomen tulee nostaa omalla puheenjohtajakaudellaan pöydälle todellakin tärkeää että kaikki puolueet kykenivät yhdessä sen valmistelun tekemään kiitokset tässä vaiheessa vielä pääministerille joka oli keskeisesti vaikuttamassa siihen että kun meidän omat eduskuntavaalimme ovat tulossa ennen ennen puheenjohtajakauden alkua niin kaikki puolueet myös oppositiopuolueet olivat mukana näitä asioita tekemässä keskeinen asia on myös tämä rahoituskehys ja nyt on on hyvä että meillä on siitä olemassa jo myös suuren valiokunnan kanta johon myöskin pääoppositiopuolue sosiaalidemokraatit yhtyi ja on nimenomaan se että maaseudun kehittämisen rahoitus on meille liian vähäinen mutta samaan aikaan meidän pitää saada myöskin uusiin prioriteetteihin rahoitusta ja kokonaistaso pitää pitää kohtuullisella tasolla tätä viestiä on tärkeä

arvoisa puhemies minäkin yhdyn suuren valiokunnan puheenjohtajan tavoin kiitoksiin siitä että me saimme suuressa valiokunnassa yhteistyöllä aikaiseksi nämä suomen puheenjohtajakauden tavoitteet perusteet ja painopisteet lähtökohtanahan on että kansalaiset otetaan keskiöön otetaan ilmastopolitiikka haltuun ja rakennetaan vahvempaa eurooppaa ja turvallisempaa maailmaa erittäin tärkeää meidän on puheenjohtajakautenamme korostaa yhteistä arvoperustaa sitä on nyt järkytetty ja sen takia se on yksi kohta jossa pitää jatkossa löytää yhteinen sävel ja siihen liittyvät myöskin yhteiset maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan tavoitteet pitää löytää keinot joilla yhdessä ei voi olla niin kuin tällä hetkellä osittain on että osa kieltäytyy kokonaan esimerkiksi yhdessä sovituista taakanjakopäätöksistä suomen puheenjohtajakauteen osuu tosiaan komission valinta ja myöskin rahoituskehys todennäköisesti jää sinne ja silloin lähtökohtana pitää olla että rakennetaan sellaista eurooppaa jossa kaikki jäsenmaat kokevat olevansa yhtä arvokkaita ja tärkeitä se ei ole yksin suurten jäsenmaiden eurooppa mutta suurilla jäsenmailla on se rooli että ne ovat olleet vetureita aikaisemmin nyt tarvitaan oliko tämä minuutin mittainen anteeksi sitten

arvoisa puhemies se että populistipuolueet ovat nousseet merkittäviin asemiin monissa maissa johtuu keskeisesti maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisesta näin on tapahtunut muun muassa italiassa ruotsissa loppujen loppuksi brexitissäkin on kysymys hyvin pitkälti siitä

tietyistä maista on ollut hyvin vaikea palauttaa koska maat eivät ole ottaneet heitä vastaan meillä suomessa kysymys on lähinnä irakilaisista meillä on useita tuhansia irakilaisia joita ei ole pystytty palauttamaan sen takia että maa heitä vastaan kysyisinkin nyt pääministeriltä onko yhteisistä sopimuksista nimenomaan näiden palautussopimusten osalta keskusteltu eu maiden piirissä

brexitin tuskien taivalta ei voi olla ajattelematta mitäköhän se merkitsisi tällaiselle suomen kaltaiselle pienelle maalle kun se näyttää isollekin maalle tuottavan tuon kaltaisia lähes ylitsepääsemättömältä vaikuttavia vaikeuksia mitäköhän se merkitsisi haluaisin kuitenkin kysyä myös perussuomalaisilta kun kuuntelin teidän ryhmäpuheenvuoroanne ja sitä että sisärajavalvonta pitäisi palauttaa paljonko olette valmiita siitä maksamaan paljonko olette valmiita alentamaan bkttä että sisärajat palautettaisiin valtava lasku myös suomalaiselle elinkeinoelämälle mitä se maksaa onko teillä siitä mitään käsitystä puhemies maamme hallitus ei ole valitettavasti ollut kovin aktiivinen sosiaalisessa ulottuvuudessa ja se on syy tälle populismille se että ihmiset eivät koe eun lisäarvoa arjessaan vaan on lisääntyvää työttömyyttä ja pahoinvointia tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen tulisi satsata arvoisa pääministeri voisitteko kertoa mitä suomi on tehnyt ja tuletteko te esittämään että talous ja sosiaaliministerit kokoontuvat suomen puheenjohtajakaudella
arvoisa puhemies maahanmuuttoon sinisten ratkaisu on hyvin lyhyt ja yksinkertainen turvapaikanhakukäsittely eun ulkopuolelle kysynkin arvoisalta pääministeriltä kannatatteko tätä esitystä mitä ymmärtääkseni aika moni muu eun jäsenmaa sinänsä kannattaa

ranskassa on vaadittu kaiken sen tuhotyön jälkeen mennään televisioon ja sanotaan suostumme kyllä ranskalaisena äänestäjänä ihmettelisin mikä on sen äänen merkitys kun kadulla voi toimia näin täytyy sanoa että teidän puheenvuorossanne täällä aikaisemmin ei tullut edustaja huhtasaaren kannattamaa eusta ja eurosta eroamista eikö se olekaan teidän linjanne vai eikö vain puolueen varapuheenjohtajalla ole riittävästi valtaa vaikuttaa siihen puheeseen minkä edustaja niikko täällä piti

arvoisa puhemies kyllä puhuin hyvin selkeästi sisärajavalvonnan palauttamisesta siltä osin kuin on kyse vapaasta siirtolaisten liikkumisesta ympäri eurooppaa me olemme ensi vuoden budjetissakin varautuneet noin kahteentuhanteen uuteen turvapaikanhakijaan jotka tulevat sisärajojen kautta suomeen ja me tiedämme itsekin suomen kansalaiset että vaikka meillä on vapaa liikkuvuus niin jos minä lähden tästä lautalla tallinnaan tai tukholmaan niin minulla pitää olla henkilöpaperit mukana tai minä en pääse sinne laivaan astumaan lainkaan

voisimmeko mekin ajatella siinä mielessä että tässä mentäisiin turvallisuus edellä koko eu perheessä ja meilläkin rikoksia tehneet henkilöt sijoitettaisiin vaikkapa paljon kauniita saaria tai vaikka suomenlinnaan ja annettaisiin selkeä viesti että tänne asti ei kannata tulla tekemään rikoksia että tästä maasta joutuu poistumaan vaikkei haluaisi

arvoisa puhemies kyllä tämä brexit prosessi on paljastanut sen että tyhjänpuhujilla ei ole paljon vaihtoehtoja sitten kun kansalaiset yhtäkkiä asettuvatkin heidän vaihtoehtonsa tai tai ehdotuksensa taakse sitten paljastuu että keisarilla ei ole vaatteita

ahtisaari hiljattain sanoi että pohjoismainen hyvinvointivaltio hyvinvointivaltio kelpaa edelleen malliksi muulle maailmalle meidän pitäisi siitä tehdä nyt vientituote myös koko euroopassa koska ihmisten luottamus päättäjiin on heikentynyt osin sen takia että on vahva kokemus siitä että eriarvoisuus lisääntyy sitäkin on tutkittu että briteissä brexitiä vastaan äänestivät ne jotka kokivat että heidän oma elämäntilanteensa osin britannian oman hallituksen päätösten seurauksena on heikentynyt ja heidän vaikutusmahdollisuutensa omaan arkeensa ovat heikentyneet tässä tarvitaan juuri niitä eun yhteisiä varoja jotta työllisyys ja eriarvoisuuden torjuminen
arvoisa rouva puhemies jos ajatellaan mihin eun resursseja olisi syytä suunnata niin työllisyyden parantamiseen syrjäytymisen ehkäisemiseen sosiaalipolitiikkaan veronkierron suitsimiseen ihmisoikeuslähtöiseen sosiaalipolitiikkaan nämä ovat niitä asioita joihin pitäisi panostaa agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteita ja kriteereitä tulisi painottaa enemmän niin eun sisäisessä kuin ulkoisessa rahoituksessa rahoituksen vahvistaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan jota nyt komissio esittää tutkimus ja kehitystoimintaan ja nuoriin on perusteltua esitettyä suuremmatkin panostukset näihin olisivat paikallaan erityisesti ilmastokysymyksiin meillä on hyvin paljon rajat ylittävää toimintaa ja rajat ylittäviä ongelmia niitä ei voi ratkaista maiden rajojen sisällä vaan tarvitaan rajat ylittäviä ratkaisuita siinä mielessä minä hivenen ihmettelen hallituksen tiukkaa linjaa eun omiin varoihin joita yritettäisiin kerätä

arvoisa rouva puhemies on vain ajan kysymys milloin talouden kelkka euroopassa kääntyy ja olemme taas ajautumassa seuraavaan mahdolliseen taloustaantumaan euromaista erityisesti italian poliittinen ilmapiiri ja talouden ja ranskan viime käänteet kertovat siitä että toinen suuri talous taitaa seurata perässä samanaikaisesti sekä emussa että myöskin eu budjetissa ollaan kuitenkin tekemässä askelia jotka ovat lisäämässä yhteisvastuuta rahoituskehysneuvotteluissa halutaan yhteisillä rahoilla olla tekemässä sellaisia rakenteellisia uudistuksia jotka kuuluisivat kyllä jäsenmaille itselleen tämä tarkoittaa sitä että suomelle tärkeät keskeiset tavoitteet jotka liittyvät maatalouden rahoitukseen ja myöskin maaseudun kehittämiseen ja niihin liittyvät varat ovat

arvoisa puhemies tässä kävi juuri niin kuin saattoi ennakkoon pelätäkin että pääasiassa keskustellaan hyvin päivänkohtaisista aivan lähiajan asioista ja pidemmän aikavälin euroopan unionin ja euroopan ja maailman tulevaisuudennäkymät jäävät sivuun pääministeri on tehnyt aloitteen että tulevaisuusvaliokunnassa voitaisiin tehdä useamman vaalikauden mittaista mittaista tarkastelua suomen ja varmasti myös euroopan ja maailman tulevaisuudesta meillä on tarkoitus varata keväällä kevätkaudella useampi kokous tähän työhön toivon että siltä pohjalta eduskunnassa saataisiin aikaan tuollainen pidemmälle tulevaisuuteen suuntaava tarkastelu ja siitä saattaisi myös olla aineksia suomen eu puheenjohtajakaudelle jotta se olisi vain vanhoissa raiteissa ajamista vaan avattaisiin keskustelua keskustelua uusista kehityslinjoista

arvoisa puhemies yhtenäinen ja vahva euroopan unioni on pienen jäsenvaltion etu yhtenäinen vahva eu on suomen etu ihmisten eurooppa on suomalaisten etu britanniassa käynnissä oleva hallituskriisi poliittinen kriisi on osoittanut että populisti pettää aina arvoisa puhemies populisti pettää aina nurkan takana odottaa taloudellinen kriisi populistit lupasivat kolmesataaviisikymmentä miljoonaa puntaa viikossa säästöä nyt tämä brexit kriisi maksaa maalle viisisataa miljoonaa puntaa viikossa britanniaa uhkaa satojen miljardien pääomapako vientiyritykset suunnittelevat muuttoa jos ne jäävät tullin taakse tulee massapako vaihtoehtona on joko tämä sopimus jossa britannia jää äänivallattomaksi jäseneksi ja edelleen maksaa tai sitten taantumaan ajava sopimukseton ero

arvoisa puhemies täällä salissa kysyttiin kuinka paljon perussuomalaiset ovat valmiita maksamaan rajaturvallisuudesta vastaus on että paljon meille suomalaisten turvallisuus tulee aina ensin me haluamme välttää terrorismin ja naisiin kohdistuvan väkivaltaisuuden ennen eurooppa edusti rajaturvallisuutta sananvapautta ja itsenäisiä kansallisvaltioita nykymuotoinen eu edustaa rajatonta kaaosta terrorismia ja sananvapauden kaventumista me emme kannata myöskään tulonsiirtounionia missä on nettosaajia ja nettomaksajia muistakaa että sillä kenellä on rahat on myös valta eu määrittelee miten me käytämme kaiken sen rahan minkä saamme takaisin nyt haluaisin kysyä ministeri terholta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista te sanoitte että haluatte järjestää eusta kansanäänestyksen koska tämä aiotaan toteuttaa

arvoisa puhemies kun puhumme euroopasta niin joskus sanomme että siellä euroopassa ja meidän pitäisi tietysti muistaa että se on täällä euroopassa jossa me olemme me olemme osa tätä eurooppaa jo ennen suomen puheenjohtajuuskautta tulee ratkaistavaksi brexit kysymys ja jos mennään tällaiseen kovaan sopimuksettomaan brexitiin se on tragedia britannialle se on myöskin tragedia meille ja meidän taloudellemme isolle britannialle se on myöskin turvallisuuskysymys liittyen pohjois irlantiin ja skotlannin tulevaisuuteen ja niin poispäin meidän täytyy kyllä auttaa britannia ulos tästä jollakin tavalla on myöskin mahdollista muuttaa mieltään mielestäni se on tärkeää britannia keskustelu on nyt liian umpeutunutta ja palataan liikaa vanhaan kansanäänestykseen minusta on tärkeää että omalla puheenjohtajakaudellamme otamme esille afrikan otamme esille kehityksen siellä otamme esille ilmastonmuutoksen ratkaisut enkä lainkaan kannata edustaja väyrysen paluuta kansallisvaltioajatteluun niissä asioissa joissa tarvitsemme laajaa kansainvälistä yhteistyötä
arvoisa puhemies tässä hyvin kuvattiin edustajien tuppurainen ja lindtman puheenvuoroissa sitä mitä on tapahtumassa brexitin jälkeen miten sitä pitäisi suhteuttaa suomalaiseen todellisuuteen arvoisa puhemies uudet globalisaation tasoiset haasteet ilmastonmuutos digitalous ja alustatalous haastavat koko koko globaalia taloutta globaalia elämänmenoa ja näitä pitää kyetä hallitsemaan yhteisesti ja ottamaan yhteisesti hallintaan usein taloudellinen ohjaus on tehokas väline tämmöisen hallinnan toteuttamiseen esimerkiksi digitaalivero transaktiovero nopeille kaupoille päästöverot ja niin edelleen ovat semmoisia keinoja joita voitaisiin käyttää yhteisesti brexit tulee vähentämään euroopan unionin jäsenmaksutuloja merkittävästi nyt tässä tilanteessa voisi olla järkevää miettiä eun omien varojen keräämistä semmoisilla elementeillä jotka eivät vaikuta jäsenmaksujen osuuteen eivät lisää yhteisvastuuta eivätkä lisää tulonsiirtoja oletteko valmis miettimään omien varojen keruuta näillä elementeillä

puhemies keltaliivien mellakat ranskassa ovat kyllä tuorein esimerkki euroopan päättäjien suurimmasta epäonnistumisesta se on se että ei olla pystytty antamaan kaikille kansalaisille näkymiä paremmasta tulevaisuudesta siihen on syytä suhtautua vakavasti niin täällä suomessa kuin monissa muissa maissa missä kansalaisilla on kokemus siitä että esimerkiksi talouskuri on asetettu kansalaisten hyvinvoinnin edelle toinen keskeinen ongelma ovat ne ratkaisemattomat demokratiaongelmat ja demokratiavaje rahaliiton rakenteisiin ja myöskin näihin talouskurisääntöihin emmanuel macronin ilmoittamien pienituloisten asemaa parantavien ehdotusten jälkeen ranskan budjettialijäämän ennakoidaan nyt kasvavan kolmeen pilkku neljään prosenttiin ja italialaiset kansalaiset seuraavat varmasti nyt silmä tarkkana tullaanko ranskaa kovistelemaan yhtä pahasti kuin italian hallitusta kovisteltiin budjettiesityksestä jossa alun perin alijäämän

puhemies kun äänestystulos britannian eu erosta alkoi seuraavana aamuna valjeta britit aloittivat hurjan googlaamisen mikä on eu kansa ei siis tiennyt mistä he äänestivät

liian isolla pensselillä edustaja väyrynen te te olette kohta ollut viisikymmentä vuotta politiikan ytimessä suomessa ja eussa kunnioitettava ura te luettelitte listan eun ongelmista rohkenen kysyä miksi te ette ole eun kehitykseen kohta sen viidenkymmenen vuoden ajan kun te olette toiminut täällä suomessa ja eussa suomen kristillisdemokraatit esittävät ratkaisuehdotuksia sen sijaan että keskittyisimme pelkkään kritiikkiin meillä on visio eun kehittämiselle ja meillä on kanta ajankohtaisessa eu keskustelussa oleviin asioihin ja meidän puheenjohtajaamme kuunnellaan näissä asioissa

arvoisa puhemies tuo pääministeri sipilän hahmottelema suomen linja tuntuu aika järkevältä toimimme vähemmän mutta paremman eu sääntelyn puolesta ja korostamme läheisyysperiaatetta kyllähän suurissa talouden ja turvallisuuden kysymyksissä samoin kuin kestävässä kehityksessä ja bio ja kiertotalouden edistämisessä yhteinen päätöksenteko tuo lisäarvoa sen sijaan pientä nippelisääntelyä joka vaikeuttaa yritysten tai kansalaisten arkea ja puuttuu kansallisiin ominaispiirteisiin emme me sellaista tarvitse arvoisa puhemies suomen eu puheenjohtajuus ensi vuoden toisella puoliskolla on merkittävä vaikuttamisen paikka ja silloin saranavaiheessa meillä on täällä hyvä yhteinen linja kansalaiset keskiöön ilmastopolitiikka haltuun vahvempi eurooppa maailmassa ja se huomioi myös pohjoiset olosuhteemme se on perusta vahvalle eu vaikuttamiselle tämä eu puheenjohtajuus on kansallinen yhteinen tehtävä mutta arvoisa puhemies toivottavaa kyllä on että tulevan eu puheenjohtajakauden aikana maallamme on pääministeri jolla on tuore ja hyvä tuntuma näihin kysymyksiin

puhemies tarvitsemme joka takaa turvallisuuden ja antaa toivoa tulevaisuuteen euroopan turvallinen tulevaisuus edellyttää vastauksia rajat ylittäviin haasteisiin joihin yksikään yksittäinen jäsenmaa ei kykene vastaamaan siksi ilmastonmuutosta torjuvat verot ja finanssialan verotus on syytä toteuttaa eu tasolla jos myös pääsisimme yhdistettyyn ja yhteiseen yritysveroon joka tekisi aggressiivisen verosuunnittelun tarpeettomaksi silloin saisimme eun omista varoista myös aidon suhdannevakauttajan pienemmän jäsenmaksun ansiosta vaikeuksiin joutunut maa voi toipua mutta ilman erillisiä tulonsiirtoja jokaisella on siis oma vastuu mutta ketään ei jätetä yksin aivan kuten puheenjohtaja rinne tuossa äsken sanoi tätä yhteishenkeä suomen eu puheenjohtajuuden on edistettävä meidän tehtävämme on lisätä keskinäistä luottamusta lisätä jokaisen turvallisuutta ja lisätä uskoa yhteiseen tulevaisuuteen pääministeri sipilä allekirjoitatteko nämä hankkeet

puhemies minuutissa ei voi kovin paljoa sanoa mutta sanon seuraavaa mitä yhteistä on saksalla ranskalla italialla isolla britannialla ruotsilla ja jopa yhdysvalloilla uusi nationalismi uusi populismi uusi äärioikeistolaisuus jopa suomessa on marssittu hakaristilippujen takana mikä tässä on käyttövoimana montakin käyttövoimaa eräs keskeinen käyttövoima on kuitenkin hallitsematon maahanmuutto katsokaa mitä valtiota tahansa viimeaikaiset vaalit tämä on ollut se jolla äärioikeisto on noussut valtaan tämä tarkoittaa sitä että kun suomella on nyt eu puheenjohtajuus ja se on paalupaikalla suomen täytyy keksiä keinoja siihen millä tavalla maahanmuuttoa ruvetaan hallitsemaan millä tavalla saadaan parempi yhteisvastuu ja millä tavalla todella satsataan euroopasta afrikkaan ja lähtömaihin niin että sinne syntyy elämisen edellytyksiä

olen kokeneen valtiomiehen salolaisen kanssa samaa mieltä siitä että maahanmuuton hallintaan pitää pystyä eu puheenjohtajuuskauden aikana vaikuttamaan äsken edustaja huhtasaari vastasi meille täyden rajavalvonnan olisivat valmiita laittamaan paljon vielä jäi epäselväksi kuinka paljon on paljon koska ilmeisesti heillä ei varjobudjetissakaan asiaan mitään rahaa ole laitettu vaikka voisin kuvitella että paljon on aika paljon niin silti siellä ei mitään lukuja ole huhtasaari ei millään tavalla kommentoinut sitä että he he haluavat erota eusta ja eurosta sen te olette tässä salissa aikaisemmin sanonut ja voin teille jo kertoa seuraaviin vaaleihin sopivan sloganin jonka voitte ottaa vapaasti käyttöön ukrainan tie on suomen tie se on teille hyvä vaalislogan sinisillä eurovaaleihin ja muihin eurooppapoliittisiin kysymyksiin liittyvä slogan on itsenäisyyden asia on yhteinen totuus on se että me emme voi joutua sellaiseen asemaan kuin ukraina venäjän naapuri joka ei ole natossa eikä eussa meidän täytyy ymmärtää se että itsenäisyyttämme puolustaaksemme ja taloudellista turvallisuutta

minusta eulla on neljä isoa pilaria se on arvoyhteisö se se on taloudellinen yhteisö se on turvallisuusyhteisö ja sen pitäisi olla vielä vahvemmin sosiaalinen yhteisö arvoyhteisö ja sosiaalinen yhteisö estävät populismia euroopassa tässä mielessä kysymys on toimeentulosta työstä ja sen merkityksellisyydestä tulee korostaa voimakkaasti tarttuisin pääministerin puheeseen emun tulevaisuudesta seuraavasta vaiheesta miten me suomessa valmistaudumme uuteen aikaan viennistä riippuvaisena herkkänä taloutena me tarvitsemme uudenlaisia talouden suhdannepuskureita osaamisen puskureita meillä on työttömyysturvajärjestelmään eläkejärjestelmään rakennettu emun perustamisen yhteydessä tällaisia joustopuskureita mutta me tarvitsemme niitä lisää ja tässä mielessä tämä hallituksen emu analyysi on minusta jäänyt vähän vajaaksi minä toivoisin että tätä mietittäisiin suomessa miten suomi ottaa vastaan herkkänä vientimaana näitä talouden erilaisia vaihteluita

virallista eu liturgiaa on joskus suorastaan jopa hieman koomista kuunnella pääministeri sanoi että eun hyödyt ovat valtavat mutta ne olivat niin valtavat ettei niistä ollut esittää yhtään konkreettista esimerkkiä ehkä ne ovatkin sellaiset keisarin vaatteet joita me emme vain näe täällä se voisi olla etumme jos eu olisi edelleen se kauppaliitto joka se alun perin oli kaikki muu integraatio on pahasta ja siitä tulisi palata kohti itsenäisten kansallisvaltioiden eurooppaa viime aikoina on nähty paljon vapaan maahanmuuton ja avoimien rajojen haittavaikutuksia päättäjät ovat niiltä vaikutuksilta turvassa kärsijän rooli jää tavalliselle kansalle meidän minun ja teidän kaikkien tässä salissa tehtävämme on puolustaa suomen kansan etua nyt näyttää siltä että euroopan suuret maat eivät pysty huolehtimaan edes omista asioistaan jos näihin luotamme laitamme panokset väärälle hevoselle pidetään tiukasti kiinni päätösvallastamme sekä rahapussistamme suomen tulee pysyä vahvana itsenäisenä kansallisvaltiona meidän tulee torjua päättävästi eu liittovaltio ja varautua euroalueen hajoamiseen

puhemies kolme asiaa jos ehdin ilmasto digitalisaatio ja muuttoliike ensinnäkin ilmastotavoitteiden tarkistaminen tulee varmasti euroopan unionissakin eteen ennen pitkää ja meidän täytyy huolehtia siitä että myöskin pariisin sopimuksen tavoitteiden tiukentaminen tarvittaessa etenee meidän puheenjohtajakaudellamme kysyisin tästä pääministeriltä miten olette suunnitellut pitävänne teemaa esillä pj kaudellamme toinen asia liittyy digitalisaatioon ja siihen että euroopan unionissa on tehty hyviä avauksia eun digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi ja kansainvälisten alustajättien suitsimiseksi niiltä osin että myös euroopan unionissa toimivat alustayritykset pärjäisivät toivon että suomen pj kaudella edistetään myös tätä kulmaa sillä se mahdollistaa meille monta työllisyysasiaa viimeisenä korostaisin että jos muuttoliikkeen hallinnassa joku tarjoaa halpoja ja helppoja ratkaisuja hän on todennäköisesti väärässä muuttoliike ei ratkea leireillä libyaan tai rajat sulkemalla kyseessä on monimutkainen globaali kysymys ja siinä tarvitaan ihmisoikeusperustaista euroopan laajuista yhteisvastuuta

puhemies eu oli turvallisuuspoliittinen ja kauppapoliittinen valinta vapaakaupan puolustaminen ja sisämarkkinoiden kehitys olivat niitä elementtejä joista suomi on hyötynyt ja rakentanut

omaa taloudellista kivijalkaansa euroopan yhteisön laajentumisen myötä kuitenkin sisäinen hajanaisuus on lisääntynyt sosiaalinen pilari on keino tämän yhdenvertaisuuden palauttamiseksi kansalaisten yhdenvertaisuus on keskeinen tavoite mutta miten se toteutuu ilman ylikansallisia tulonsiirtoja miten hyvin hajanainen euroopan yhteisö pystyy sitten rakentamaan yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsyt työmarkkinoille oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalisen suojelun ja osallisuuden tässä euroopan valtiot joutuvat etsimään yhteistyötä yhdenlaisia samankaltaisia lähestymistapoja lastenhoidon ikääntyneiden toimeentulon terveydenhuollon ja peruspalveluiden saatavuuden turvaamiseksi yhtäläisesti eurooppalaisille

puhemies täällä puhutaan yhteisen vastuun tarpeellisuudesta yhteisen vastuun tarpeellisuudesta hyvinvoinnin edistämiseksi työllisyyden parantamiseksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi maahanmuuton hillitsemiseksi turvallisuuden edistämiseksi koko ajan puhutaan että meidän pitää yhteisvastuullisesti hoitaa näitä samaan aikaan sana yhteisvastuu tuntuu olevan monelle kirosana tässäkin keskustelussa yhteisvastuun kautta voimme sitä

olla aloitteellinen tällä alueella ja tehdä ehdotuksia yhteisvastuun ja yhteisen vastuun kantamiseksi tehokkaammin näillä mekanismeilla aikooko pääministeri huolehtia että näitä asioita otetaan esille

ensinnäkin kiitos hallitukselle ja kiitos kaikille siitä

euroopan tilanne on sen verran vakava että meidänkin pitää suhtautua siihen erittäin suurella vakavuudella minä itse haluaisin nostaa esille sen kuten moni kollegakin kun puhutaan euroopasta ja euroopan tulevaisuudesta

etenkin nuorisotyöttömyys ja siihen liittyvät ongelmat ne aidot ongelmat mitkä sitten aiheuttavat näitä isoja ongelmia pitää ja tulee olla suomenkin agendalla mutta vielä laajemmin kun katsoo euroopan tulevaisuutta pelkään sitä että koko eurooppa suomi mukaan lukien vajoaa pikkuhiljaa alihankintataloudeksi peli on niin kovaa tällä hetkellä kiinan yhdysvaltojen puristuksessa ja kun alustatalous tekoäly ylipäätään muokkaavat maailmaa niin mitä meille jää meillä on viimeinen aika koko maanosalla herätä siihen todellisuuteen nyt ne rahat uhkaavat mennä kiinaan yhdysvaltoihin tämä on meidän yhteinen haasteemme

puhemies vähemmän mutta parempaa euta maahanmuuttopolitiikka haltuun

haltuun edustaja mäkelä peräsi konkreettisia hyötyjä kansainvälisestä yhteistyöstä rajat ylittävän rikollisuuden torjunta terrorismi kyberrikollisuus eikö siinä ole riittävästi perusteita jo minkä takia me emme yksin pärjää te perussuomalaiset täällä julistitte olevanne kansallisen turvallisuuden asianajajia mutta kyllä te esititte täällä erittäin oudon näytelmän silloin kun piti päättää tiedustelulainsäädännön kiireellisestä menettelystä oliko se niin että vasta viimeisenä päivänä suostuitte tulemaan siihen mukaan viimeisellä hetkellä kyllä se minua kummastutti

mikä huoletti

puhemies silloin kun euroopan unioni perustettiin perustajat ottivat yhteisen vastuun euroopan kehittämisestä nyt myös meidän on otettava vastuu tämän hetken yhteisestä euroopasta pahin esimerkki siitä että tätä vastuuta ei ole otettu on brexit tällä hetkellä on helppo syyttää muita omista virheistään ja tämä on iso ongelma tällä hetkellä euroopassa ja myös yksi populismin populismin alusta mutta

täällä tärkeinä ei yhteistä ilmastopolitiikkaa ei yhteistä turvapaikkapolitiikkaa politiikkaa paremman työllisyyden ja paremman osallisuuden puolesta me tarvitsemme vahvan politiikan jotta voimme tehdä yhteistyötä

arvoisa puhemies on mielenkiintoista että nykyään suomen poliittisessa keskustelussa välillä tuntuu ihan siltä että kuuluu jonkinlaiseen vähemmistöön kun kannattaa suomen itsenäisyyttä kun kannattaa suomalaista kansallisvaltiota federalistit eurooppaa eurooppaa ihannoivat päättäjät uhkaavat euroopan kansoja federalistit uhkaavat kansallisvaltioita federalistit luovat vain uudenlaista neuvostoliittoa eusta he luovat uudenlaista natsi saksaa eun globalismi eun globalismi on vain uudenlaista fasismia fasismia uudessa muodossa vihapuhepoliisi toimii ja väestö vaihdetaan suomen kansa ei äänestänyt tällaisen nykyisenlaisen eu fasismin puolesta liittyessään euhun

rouva puhemies kaikki me tiedämme että suomi on ulkomaankaupasta ja viennistä riippuva maa ja on syytä muistaa myös se että meidän pääkauppakumppanit ovat euroopasta lähes kaikki elikkä me tarvitsemme vapaakauppaa vapaata liikkuvuutta ja sitä että markkinat toimivat ja rauha euroopassa säilyy on syytä muistaa että euroopan unioni on myös rauhanyhteisö ja turvallisuusyhteisö emme pysty kansainvälistä rikollisuutta yksinään torjumaan nuo paljon puhutut tiedustelulait valmiiksi meidän turvallisuusmahdollisuudet hoitaa omat asiamme paremmin yhdessä eurooppalaisten kanssa paranevat olennaisesti mutta on syytä muistaa myös se totuus että kun katsoo eurooppalaista talouspolitiikkaa mitä eussa ja euroalueella toteutetaan niin kyllähän se on realismia että saksahan siellä määrää ja pitkän päälle ei voi olla niin jatkuvasti että saksan kansantalous tuottaa valtavaa ylijäämää ja kaikki muut jäsenmaat siinä ympärillä tuottavat alijäämää ja enemmän tai vähemmän voivat huonosti tämä on realiteetti joka on myös syytä muistaa elikkä kyllä hieman peräänkuulutan myös yhteisymmärrystä tuolta saksan puolelta että saataisiin talouspolitiikka sellaiseksi että se suosisi myös muita kuin suuria maita

arvoisa rouva puhemies terveisiä puolasta kävin siellä viime viikonloppuna ja katselin silmänkantamattomiin viljavia peltoja sinne tehdään jättikanaloita eli investoidaan kun täällä sisäisestä turvallisuudesta puhutaan niin ainakin itselleni melkein ekana tulee mieleen kotimainen elintarviketuotanto ja kotimaisen maatalouden kannattavuuden turvaaminen me tiedämme että monissa niissä maissa missä on vähän erilaiset olosuhteet kasvukaudelle tuotantokustannukset ovat hyvin matalat valitettavasti pääministeri joutui nyt tilapäisesti poistumaan täältä mutta olisin kysynyt häneltä millä tavalla suomi aikoo parantaa sitä komission esitystä jossa maaseudun kehittämisen varoja meinataan leikata viisitoista prosenttia suoria tukia kylläkin vain kaksi prosenttia mutta nämä maaseudun kehittämisen tuet ovat suomelle tärkeitä koska niiden kautta tavallaan luonnonvarojen kautta me saamme kaksi kolmasosaa takaisin eli se on myös meidän nettomaksumme kannalta tärkeä asia valitettavasti pääministeri ei ole nyt vastaamassa

täällä on usean kollegan taholta esitetty analyysiä siitä mitenkä hallitsematon maahanmuutto olisi tämän hetken eurooppalaisen turbulenssin syy tämä analyysi menee pieleen ensinnäkään meillä ei ole koskaan ollut mitään hallittua maahanmuuttoa berliinin muuri pääsi aika lähelle mutta sekin vuoti pahan kerran toiseksi meillä on esimerkkejä maasta jossa maahanmuutto on on ollut erittäin korkealla ja minkään näköistä maahanmuuttokriittistä liikehdintää ei ole syntynyt esimerkiksi espanja

vastustus saa eniten kannatusta sellaisilta alueilta joissa siirtolaisuutta on kaikkein vähiten maiden sisällä mikä on äärimmäisen kiinnostava ilmiö on ilmeistä että huomattavasti enemmän tätä ilmiötä selittää nopea yhteiskunnallinen muutos keskiluokan kaventuminen pitkä laskusuhdanne ja eriarvoisuuden kasvu jotka vain yhdessä näyttäytyvät sellaisena vierautena tuntemattomuutena ja epävarmuutena jotka sitten saavat maahanmuuton kasvot
seuraavaksi myönnän vastauspuheenvuorot edustajille rinne niinistö ja satonen sen jälkeen ministeri terholla on vastausvuoro
arvoisa puhemies täällä on puhuttu eurooppalaisista yhteisistä arvoista ihmisoikeudet ihmisarvon kunnioittaminen ihmisen arvo ihmisenä oikeusvaltio ja demokratia ovat niitä keskeisiä arvopohjaan liittyviä asioita joita eurooppalaisuudessa tunnistetaan joiden varaan euroopan unioni on rakentunut on käsittämätöntä että täällä käytetään euroopan unionista arvoyhteisönä sen kaltaisia ilmauksia

arvoisa puhemies haluan jatkaa hieman sitä alkuperäistä puheenvuoroa joka liittyi näihin yhteisiin varoihin haluaisin nyt kun pääministeri juuri tulee paikalle teille pääministeri sen että eikö olisi tärkeää että nyt brexitin oloissa joissa jäsenmaksutulot vähenevät löydettäisiin uusia väyliä euroopan unionin yhteisten asioiden rahoittamiseen esimerkiksi koulutukseen tutkimukseen tieteen tekemiseen meiltä häviää brexitin myötä merkittäviä yliopistoja rajan taakse ja voisi olla tärkeätä löytää mitn tai havardin kaltaisia keskittymiä joissa voitaisiin tehdä tutkimusta ja tiedettä niissä asioissa jotka vaativat maailmassa ratkaisua esimerkiksi

arvoisa puhemies kyllä on niin että että kun tutkii tosiaan sitä ihmisten epäluottamusta politiikkaan tai euroopan unioniin yleensä syynä on se että nämä ihmiset kokevat että heidän oma elämäntilanteensa on heikentynyt tai tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet ja aivan niin kuin edustaja kontula sanoo huoli maahanmuutosta on yleisempää niiden ihmisten keskuudessa jotka eivät elä maahanmuuttajien kanssa arjessa eli tämä kertoo että kysymys on myös ennakkoluuloista joita täälläkin salissa lietsotaan sen sijaan että lietsotaan ongelmia pitäisi ratkaista niitä yhdessä silloin tullaan siihen että eurooppa on päässyt tähän suomi on päässyt tähän sillä että me olemme liberaalia edistystä tasa arvoa ja ihmisoikeuksia puolustava yhteisö jossa kelpaa tehdä työtä yrittää ja asua kaikenlaisten ihmisten pitää muistaa että meillä on hyvin moninainen kulttuuritausta myös tässä maassa meillä on esimerkiksi lukuisia erilaisia uskonnollisia vähemmistöjä suomessa ja meidän pitää muistaa se myös silloin kun me puhumme oman maamme kehittämisestä pääministerille toivoisin nyt että voisitte vastata hieman konkreettisemmin siihen miten suomi ajaa ilmastopolitiikassa päästövähennystavoitteiden kiristämistä teidän hallituskaudellanne ja ja kohti puheenjohtajuuskautta
edustaja satonen ja sen jälkeen ministeri terho
arvoisa puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee niin niin ehkä sekin on syytä mainita että tällä hetkellä euroopan unionin kannatus euroopan unionin jäsenmaissa on korkeampi kuin koskaan ja se ja se kertoo siitä että ihmiset haluavat vakautta ja se vakaus kuitenkin on euroopassa eivät he halua sellaista hallintoa kuin on yhdysvalloissa eivät he halua sellaista hallintoa joka on venäjällä eivät he halua myöskään brexitiä koska nyt on käynyt ilmi että ne jotka eniten brexitiä kannattivat pohjois englannin teollisuusalueella juuri ne henkilöt ne ihmiset tulevat kaikkein eniten häviämään kun sieltä teollisuutta ja työpaikkoja tulee siirtymään jos brexit toteutuu ja jos vielä ajatellaan niin että kun me olemme täällä pieni maa niin me tarvitsemme ehdottomasti kansainvälistä yhteistyötä se on meille tärkeää joka

ministeri terho kaksi minuuttia

perussuomalaiset eivät ottaneet nyt yksityiskohtaisemmin kantaa siihen että kun suomalaiset tekivät viime vuonna kahdeksan pilkku kahdeksan miljoonaa rajanylitystä tein pikaisen tarkistuksen

ja te haluatte rajatarkastukset takaisin niin miten ne voisivat koskea vain muita ihmisiä kuin suomalaisia silloinhan kahdeksan pilkku kahdeksan miljoonaa suomalaista joutuu teidän ehdotuksenne takia vuosittain kärsimään tarpeetonta tai nykyistä suurempaa epäkätevyyttä vastatkaa siis tähän miten te aiotte tämän järjestää että se koskisi niin kuin niikko joka on nyt poistunut totesi vain esimerkiksi turvapaikanhakijoita siis silmämääräisestikö vai mikä tämä teidän suunnitelmanne on kannattaa joskus harkita näitä ehdotuksia yksityiskohtaisemmin ennen kuin esittää niitä julkisesti edustaja tavio kuvaili euta minä olen siis kuullut tällaisia provokaatioita tämä oli hyvin ponneton mutta se oli hyvin tarkkaan kopioitu niistä provokaatioista mitä euroopan parlamentissa äärioikeisto esittää päivittäin eli lainasitte sujuvasti sujuvasti äärioikeistoa arvostellessanne fasismia mutta

punainen vihreä tai sininen niin matkustan vaikka maailman ääriin kuulemaan sen vastauksen koska silloin me olemme ratkaisseet aikakautemme suurimman ongelman skinnari hänkin on poistunut otti myös esille että miten pärjäämme tässä globalisaation puristuksessa euroopassa siinä nimenomaan tämä sisämarkkinaprojekti on järkevä monet eurooppalaiset keksinnöt innovaatiot voisivat aloittaa viidensadan miljoonan sisämarkkinoilta ja sen jälkeen olisivat paljon paremmassa asemassa valloittamaan koko maailman kiitos

puhemies kiitos tästä keskustelusta nimittäin maailma nyt vain on siinä asennossa että me olemme siirtyneet maanosien väliseen yhteistoimintaan ja siinä euroopan unioni on se meidän yhteisö johon me kuulumme suomi on eun puheenjohtajamaa heinäkuun alusta alkaen eun puheenjohtajamaalla on mahdollisuudet vaikuttaa ja edistää omiakin asioitaan mutta ennen kaikkea eun puheenjohtajamaan tehtäväksi tulee nyt euroopan unionin parlamentin vaalien jälkeinen järjestäytyminen toivon todella jatkossa että me täällä suomessa kykenisimme tässä parlamentissa mahdollisimman monessa asiassa yhdistämään voimamme eu politiikassa koska pientä maata kuunnellaan paljon paremmin silloin jos siellä ministeri voi sanoa että parlamentti on tätä mieltä parlamentti on minun esitykseni takana ja jotta tähän päästäisiin niin toivon että me hakisimme yhteistä hyvää ja jättäisimme vähemmälle

arvoisa puhemies vahva eu on vahva myös ulkosuhteissa joulukuun huippukokouksessa joka pidetään huomenna ja ylihuomenna ovat myöskin ulkosuhteet käsittelylistalla ja ja siellä saattaa tulla keskustelua venäjän toimista asovanmerellä puheenjohtajamaa itävalta on nostanut esiin muun muassa sen että kun venäjä on rikkonut ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia niin on mahdollista keskustella myöskin sanktioiden koventamisesta kysyisin nyt pääministeriltä onko tästä vielä ollut ennakkotietoja tuleeko tämä keskusteluun ja onko mahdollisesti suomen kanta tähän selvillä

puhemies euroopan unionin pohjana ovat ihmisoikeudet vietettiin juuri ykn yleisen ihmisoikeusjulistuksen seitsemänkymmentä vuo tispäivää siksi tämä keskustelu sopii aivan hyvin tähän yhteyteen kuten pääministeri ensimmäisessä puheenvuorossaan hyvin kuvasi olemme tilanteessa jossa euroopan unionin arvoista keskusteleminen on tavattoman tärkeätä ja siihen yhteyteen liittyy kyllä populismin ongelma mistä myös pääministeri lähti ensimmäisessä puheenvuorossaan liikkeelle minä uskon että tämä osittain hallitsematon osittain ongelmalliseksi koettu maahanmuuttotilanne jonkinlainen pakolaisvyöry eurooppaan on osa sitä syytä jonka takia populismi on saanut itselleen vähän vauhtia mutta olen kyllä samaa mieltä edustaja kontulan ja näitten muitten kanssa että syvempi syy löytyy sieltä eriarvoisuudesta joka koskettaa ihmisiä jotka ovat pitkään olleet työttöminä joilla ei ole tulevaisuudennäkymiä ollenkaan sen työn työn saamattomuuden vuoksi tai joiden taloudellinen tilanne on hyvin heikko esimerkiksi entisen itä itä saksan äärioikeistolaisella populistisella liikkeellä on huomattavasti vahvempi kannatus juuri siitä syystä että he ovat pettyneet siihen että se hyvä mitä tämä talousalue on tuottanut ei ole tullut heidän osaksensa tähän meidän täytyy paneutua sosiaalisen euroopan kehittämiseen

päätös erota eusta oli tietysti britannian oma mutta kyllähän eullakin on peiliin katsomisen paikka komission puheenjohtaja jean claude juncker ennen kansanäänestystä britanniassa puhui varsin ylimieliseen sävyyn siitä minkälainen merkitys britannialla on tai minkälainen arvo on sillä keskustelulla mitä britanniassa kansanäänestystä ennen käytiin yhtä lailla yhdysvaltain presidentti barack obama teki kyllä varsinkin jälkikäteen katsoen hyvin hyvin virheellisen käynnin britanniaan jossa hän antoi tavallaan yhdysvaltain ohjeet siitä miten britannian tulisi toimia jos yhtään tuntee brittien kansanluonnetta niin ymmärtää että ainakaan amerikkalaisilta ei tällaista haluta kuulla samaan hengenvetoon täytyy sanoa että

ne kauheimmat jäljet mitä fasismilla euroopassakin on ollut tämä hallitus on juuri tehnyt hienon päätöksen tukea helsingin juutalaista seurakuntaa ja seuraavana päivänä liehui hakaristilippu helsingissä tämä on tämä ajankuva ei pidä puhua kevyesti tällaisista

arvoisa puhemies se on kyllä surullista että ministerit eivät vastaa kysymyksiin kun heille niitä suoraan esitetään kuudestoista viidettä kaksituhattaseitsemäntoista eurooppaministeri sampo terho helsingin sanomissa eu jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys joka tapauksessa jossain vaiheessa sampo terhon mukaan myös euroopassa on paljon pieniä maita jotka pärjäävät ilman eu jäsenyyttä tämä on aivan totta norja sveitsi ja islanti eivät taatusti tule liittymään nykymuotoiseen euhun koska ovat nähneet tulokset eu on epäonnistunut niin monessa kohtaa lisäksi nämä määräenemmistöpäätökset mitä jatkuvasti lisätään tarkoittavat jatkossa sitä että pieniltä mailta kuten suomi ei enää kysytä mitään mitä tulee rajavalvontaan niin se on ihan normaalia valtionhoitoa kyllä hallituksen pitäisi tietää miten miten muut valtiot turvalliset valtiot hoitavat oman rajavalvontansa

arvoisa puhemies edustaja anttila aikaisemmin kuvasi oikein hyvin miten nykyään neuvotellaan blokkeina ja ja maanosina ja miten euroopan unioni on meille tärkeä globaalissa neuvotteluprosessissa olemme puhuneet täällä paljon afrikan suunnasta ja itse uskon että eu voisi olla paljon aktiivisempi toimija afrikan kehityksessä ja myöskin afrikan unioni voisi olla eulle hyvä

arvoisa puhemies koko tämä brexit prosessi osoittaa hyvin että ne ongelmat joihin haettiin ratkaisua näköalattomuus eriarvoisuuden kasvu työttömyys hyvinvoinnin kaventuminen epävarmuus omasta työpaikasta ja eivät ratkea unionista eroamalla ne ratkeavat ainoastaan tekemällä toisenlaista politiikkaa niin kansallisesti kuin eun tasolla ja tästä syystä lähes kaikki ryhmät tässä salissa ovat käsitelleet minkälaista politiikkaa pitää tehdä mitä tehdä työttömyydelle mitä tehdä talouskurisääntöjen osalta miten torjua veroparatiisitaloutta ja ilmastonmuutosta vain yhden ryhmittymän ainoa poliittinen sisällöllinen vaatimus vaikuttaa olevan rajojen kiinni laittaminen väärän värisiltä ihmisiltä

rouva puhemies vähän ihmettelen niitä puheenvuoroja ja niitä sävyjä mitä täällä salissa on käytetty aikanaan euroopan teräs ja hiiliyhteisö ja myöhemmin euroopan yhteisö perustettiin nimenomaan rauhanprojektina ja ja voi sanoa holokaustin tuhkien päälle silloin eurooppa vannoi että koskaan ei enää meidän maaperällämme tällaista saisi tapahtua tuntuu että nämä opit aika nopeasti voisi sanoa että yhdessä ihmisiässä tuntuvat unohtuvan ja samanlaiset tendenssit ja tuulet puhaltavat euroopassa tälläkin hetkellä sitten taas euroopan unionissa erilaiset kehityssuunnat ja erilaiset politiikat ja erilaiset intohimot toisilla hyvinkin federalistiset ja liittovaltiosuuntaiset ovat viemässä joittenkin mielestä unionia siihen suuntaan mihin pitäisi viedä kristillisdemokraatit taas näkevät että me tarvitsemme itsenäisten jäsenvaltioitten yhteistyötä ja eu on se kehikko minkä sisällä sitä voidaan tehdä on ihan oikein että poliittiset kehityssuunnat ja linjaukset kiistelevät keskenään sen sisällä sehän on juuri se politiikan sisältö että me haluamme kukin omannäköistämme euroopan unionia olla viemässä eteenpäin

vastata edustaja haavistolle hänen noin tunti sitten esittämäänsä puheenvuoroon minä tietysti kannatan kansainvälistä yhteistyötä mutta yritin sanoa että pidän parempana hallitustenvälistä päätöksentekoa kuin ylikansallista päätöksentekoa molempia varmasti tarvitaan mutta pääpaino hallitustenvälisessä päätöksenteossa edustaja östmanille toteaisin että olen ylpeä siitä linjasta joka minulla on ollut suhtautumisessa globalisaatioon ja ylikansalliseen yhdentymiseen nyt kun nämä kehitykset ovat joutuneet umpikujaan aletaan vähitellen myöntää että se väyrynen oli oikeassa vastustaessaan suomen liittymistä euroopan kannatti mieluummin eta jäsenyyttä ja pohjolan yhteisöä vastusti euroon liittymistä on vastustanut tätä hallitsematonta globalisaatiota uskon että tässä uudessa tilanteessa tähtiliike minun johdollani nousee sellaiseen asemaan että me pystymme vaikuttamaan enemmän myös päätöksentekoon tähän mennessä valitettavasti olen jäänyt vähemmistöön

tai siitä miten euroopan unionin sisällä markkinat ovat hyvä renki niin silloin on kyse nimenomaan niistä poliittisista välineistä joita meillä on markkinoiden ja globalisaation hallintaan tässä tarvitaan nimenomaan monenkeskistä yhteistyötä euroopan unioni on euroopan alueella se taho joka tekee niitä poliittisia päätöksiä joilla markkinoita hallitaan me tiedämme varmasti oikein hyvin sen että markkinat kyllä toimivat ja markkinat toimivat omalakisesti ja siihen tarvitaan yhteisiä päätöksiä

näihin puheisiin siitä mitä brexit aiheuttaa tai tulee aiheuttamaan sanoisin että tässä salissa on monta jotka luulevat olevansa siinä asiantuntijoita mutta todellisuudessa ei ole yhtään eli kyllä me sen näemme tulevaisuudessa kuinka siinä käy kun aiemmin otettiin puheeksi rajat ylittävän rikollisuuden torjunta eun ansiona niin väittäisin toisin strasbourgin ampujalla oli uutistietojen mukaan rikostaustaa kolmessa eri maassa oulun raiskaustapauksen epäilty saatiin kiinni vasta saksassa ja suomeen on tullut satoja uusia seurattavia suojelupoliisille minusta se se kuulostaa suorastaan rikollisten vapaalta liikkuvuudelta hallitsemattoman ja hallitun maahanmuuton ero euroopassa voidaan nähdä vertaamalla itäisen ja läntisen euroopan joulukatuja lännessä ovat joulukadulla konepistoolein varustautuneet poliisit panssariautoissa kadulla betoniporsaat ja naiset ovat peloissaan itä euroopassa juhlitaan joulua kuten ennenkin kristityssä euroopassa en tiedä teistä muista mutta omasta mielestäni tämä itä euroopan malli olisi huomattavan paljon toivottavampi

puhemies olen seurannut suuressa valiokunnassa suomen eu politiikkaa hallituksen eu politiikkaa ja minusta on syytä olla tyytyväinen että se on ollut aktiivista ja vaikuttavaa me olemme hakeneet yhteistyökuvioita samanmielisten maiden kanssa ja edelleen haemme ja pyrimme vaikuttamaan muun muassa taloudellisiin asioihin eurooppalaisessa keskustelussa se eurooppalainen lisäarvo tahtoo unohtua kun me teemme yhteistyötä ja kun käytämme yhteistä rahaakin niin aina pitäisi katsoa kuinka vaikuttavaa se toiminta on eurooppalaisen lisäarvon kannalta eli sellaisia asioita mitä voidaan tehdä jäsenmaissa ei kannata välttämättä yhteisellä tasolla tehdä arvoisa puhemies usein kun euta syytetään kyse on jäsenmaiden roolista taloudessakin euroopan keskuspankki on joutunut tekemään paljon sitä mitä jäsenmaiden olisi pitänyt tehdä oman taloutensa saamiseksi kuntoon tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia monessa mielessä ja edistää osallistavaa kasvua tämän tämän näen ongelmana jäsenmaiden pitäisi myöskin kuokkia omaa

arvoisa puhemies on välttämätöntä puuttua siihen mitä tässä keskustelussa nähtiin arvoisa puhemies perussuomalaisten kansanedustaja tavio ylitti äsken nähdyssä keskustelussa kaikki keskustelun sopivuuden ja myöskin totuuden rajat kun hän vertasi eun kehitystä natsi ja käytti termiä fasismi eun kehityksen yhteydessä siis natsi saksassa on kyse miljoonien ihmisten kansanmurhasta ja toisessa maailmansodassa kymmenien miljoonien ihmisten kuolemasta ja koko eu on perustettu alun alkaen sen takia että ei enää koskaan arvoisa puhemies nyt ylitettiin sellainen raja jota tässä salissa ei ole aiemmin nähty jään odottamaan perussuomalaisten johdon toimenpiteitä ja kommenttia hyväksyvätkö he tämän

arvoisa rouva puhemies mennyttä me emme voi muuttaa mutta tästä eteenpäin kun elämme niin voimme vaikuttaa asioihin nyt ovat edessä muun muassa rahoituskehysneuvottelut ja ne ovat äärimmäisen huolestuttavat suomen maatalouden ja koko elintarvikeketjun osalta suomen maataloutta on ajettu tämän kahdenkymmenenviiden vuoden aikana rajusti alas paljolti eun toimesta ja tilanne viljelijäväestön keskuudessa on niin veitsenterällä että suunnitelmat mitkä nyt sisältyvät komission leikkausesityksiin ovat kohtuuttomia ja ja kohtalokkaita suomelle ja koko maataloudelle

arvoisa rouva puhemies olen seurannut tätä keskustelua työhuoneessani ja tämä on kyllä hyvin monipolvinen keskustelu mutta sen verran haluan sanoa myös että suomi on alueellisesti osa eurooppaa halusi tai ei suomen ei tule pyrkiä eristäytymään muusta maailmasta vaan aktiiviseen vuorovaikutukseen muun maailman kanssa maailma ei ole enää sellainen että maat täällä voivat tai voivat tietysti mutta maiden ei tulisi olla että ne jäävät ikään kuin omaan saarekkeeseensa muun vuorovaikutuksen ulkopuolelle pidän tärkeänä sitä että meillä on vahva eu kriittisyys vahva itsenäinen näkemys siitä mitä me valtiona olemme ja haluamme mutta omia etujamme me emme voi edistää sillä edistää sillä että me eristäydymme kaikesta ja tästä keskustelusta ja tästä suunnasta haluan kyllä sanoutua irti

arvoisa rouva puhemies suomen tie on ollut aina kohti länttä ja aikoinaan urho kaleva kekkonenkin teki valtavasti töitä että meidän puolueettomuutemme olisi tunnustettu ja hänen selvä suuntansa oli siihen että me tarvitsemme välttämättä länsiyhteyttä se on on aivan oikea tie ollut mutta sillä samalla tiellä on pitänyt muistaa se että suomen tie on ollut aina rauhan rakentaminen ja yhteistyökumppanien hakeminen urho kekkonenhan pidetään ystävät lähellä ja vihamiehet mahdollisimman kaukana eurooppa on meille hyvin luontainen yhteistyökumppani ollut aina ja länsimainen vapaus ja demokratia mihin suomikin kuuluu ja joita olemme myös usein puolustaneet sitä että meidän on sitten autettava ihmisiä niin että tämä avoin yhteiskunta säilyisi tässä maailmassa ja euroopassa mahdollisimman hyvin ykssa teemme arvokasta työtä myös tämän päämäärän toteuttamiseksi mutta meidän on syytä muistaa aina se että kun pidämme oman kansakuntamme ja taloutemme kunnossa ja käymme ulkomaankauppaa ja teemme yhteistyötä muiden kansakuntien kanssa niin tämä päämäärä saattaa toteutua mutta jos eristäydymme niin se on se vihoviimeinen tie

edustaja lindtmanin tavoin irtisanoudun jyrkästi perussuomalaisten kansanedustaja tavion natsi saksa vertauksesta ja aivan yhtä epäonnistunut on se vertaus joka täällä usein aiemmin on kuultu missä euta verrataan neuvostoliittoon eu ei ole kansojen vankila vaan vapaiden maiden vapaata yhteistyötä puhemies lukuun ottamatta näitä puheita keskustelu tänään tässä salissa on ollut varsin yksituumaista ja iloitsen siitä iloitsen myös siitä että kun me ryhdyimme yhdessä valmistautumaan suomen tulevaan heinäkuussa alkavaan puheenjohtajakauteen me saavutimme yksituumaisuuden siinäkin asiassa se on kyllä ihan valtava voimavara olipa tuleva hallitus mikä tahansa kun uusi puheenjohtajakausi suomelle koittaa se tulee erittäin vaikeaan ajankohtaan ei ole varmuutta siitä milloin uusi komissio aloittaa toimintansa ja puheenjohtajamaalta odotetaan nyt ehkä enemmän ja suurempaa johtajuutta kuin joka olisi tullut muussa tilanteessa tätä kansallista yksimielisyyttä on syytä vaalia
nyt pääministeri sipilän vastauspuheenvuoro kolme minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies me kävimme suunnilleen puolitoista vuotta sitten eun tulevaisuudesta ja ja silloin kävimme sitä rooman julistuksen pohjalta siellä on kaksi pääpilaria kasvu ja työpaikat sekä turvallisuus kasvu ja työpaikat jakautuvat kahteen pilariin vauras eu ja sosiaalinen eu tähän on viitattu täällä muutaman kerran vauras eu alueella kyllä vahvat sisämarkkinat ovat semmoinen alue josta suomi on äärettömästi hyötynyt eu jäsenyytensä aikana sitten tämä tämä sosiaalinen ulottuvuus itse katson että

ovat hyötyneet viimeksi tulleet maat kaikkein eniten ja pikkuhiljaa myöskin nämä erot jäsenmaiden välillä tasoittuvat mitä se sosiaalinen ulottuvuus sitten tämän lisäksi voisi olla sosiaalinen suojelu yhdenvertaisuus ja tasa arvoasioita reilut työmarkkinat tämäntyyppisiä kysymyksiä mutta sen sijaan sitä en ole kannattanut että sosiaalinen

sitten turvallisuussektori täällä on viitattu moneen kertaan sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestelmään ja sen puolustamiseen monenväliseen kauppajärjestelmään kansainvälisiin ilmastotoimiin edustaja niinistö kysyi puheenjohtajakauden ilmastotoimista ja niistä tulee tammikuun alussa e kirje eduskunnalle ja tähän kysymykseen voi siihen asti vaikuttaa ja tietenkin sitten valiokuntakäsittelyssä sitten täällä on noussut tämä mff elikkä meidän budjettikysymys ja siihen liittyen myöskin omat varat eli eli verotus lähtökohta on ollut se suomella koko ajan että verotus on kansallisissa käsissä ja ja emme halua viedä sitä eu tasolle mutta olemme suhtautuneet positiivisesti sanotaan avoimesti esimerkiksi haittaveroihin ja muoviveroon ja digivero on sellainen joka pitää yhteisin toimin saada kuriin nämä isot jätit eivät maksa käytännössä veroa mihinkään eu tasoinen ratkaisu tuntuu vähän liian köykäiseltä liian pieneltä alueelta ja siihen pitäisi globaali ratkaisu ensisijaisesti mutta voi olla että siihenkin on löytymässä sitten ratkaisu joka esimerkiksi kohdentuisi nettimainontaan ja ja netti ilmoitteluun vielä muutama sana tuosta monivuotisesta budjettikehyksestä ensinnäkin ensinnäkin edustaja arhinmäki nosti esille että pitää katsoa kokonaisuutta ja tehtäviä ja budjetille realistinen taso tämä on ollut juuri se lähtökohta taso on liian korkea maaseudun kehittämiseen tarvitaan kaksikymmentä miljardia lisää se on siinä meidän esityksessämme mukana miten se on mahdollista se on mahdollista sillä tavalla että hillitään budjetin kasvattamista muilla sektoreilla lukuun ottamatta ja kehittämistä joiden kasvattamista olemme tukeneet komission ehdotuksen mukaisesti me olemme tukeneet kaikkia niitä uusia alueita mitä siellä siellä on ja olemme hyvin yksityiskohtaisesti käyneet komission kanssa tämän suomen ehdotuksen läpi mutta kyllä tässäkin käy todennäköisesti niin että tämän käsittely siirtyy sinne suomen puheenjohtajuuskaudelle emme pääse tällä viikolla varmastikaan tässä eteenpäin sillä tavalla että nykyinen parlamentti käsittelisi monivuotisen rahoituskehyksen vaan se siirtyy sitten suomen puheenjohtajakaudelle kiitoksia rakentavasta keskustelusta ja vielä kerran lämmin kiitos parlamentaarisesta työstä tämän puheenjohtajuuskauden ohjelman valmistelussa siitä tulee nyt hyvä kun se on porukalla tehty

jotka eivät ole saaneet pitää puheenvuoroa

arvoisa puhemies edustaja ville niinistö puhui aiemmin informaatiovaikuttamisesta valheellisen ja virheellisen tiedon levittämisen uhasta populismin raaka aineesta edustajat lindtman ja tuppurainen jo irtisanoutuivat uskoakseni myös meidän muidenkin puolesta edustaja tavion tyrmistyttävästä puheenvuorosta itse kiinnitin huomiota siihen kun sanottiin että täällä on vain vähemmistö isänmaallisia jotka ajavat isänmaan etua mihin matematiikkaan tämä perustuu minä olen siinä käsityksessä että täällä istuu kaksisataa kansanedustajaa joista jokainen tekee sydämellään työtä tämän isänmaan ja kansalaisten hyväksi

arvoisa rouva puhemies aikanaan kun suomen kansa äänesti euhun liittymisestä turvallisuuskysymykset nousivat hyvin keskeiseen rooliin ainakin omassa maakunnassani kun keskustelin ihmisten kanssa ne ovat ajankohtaisia toki tänäkin päivänä

meillä samanlaiset etuudet kuin muissakin jäsenmaissa nostan yhden asian joka on pieni asia mutta kuitenkin monille suomalaisille tärkeä petopolitiikka kun siirrymme tuosta rajan yli viroon siellä on ihan erilaiset järjestelmät kuin suomessa ja tässä pitäisi päästä minusta samanlaiseen järjestelmään petopolitiikan osalta koko euroopan unionin

puhemies pääministerille ilmastonmuutoksesta katowicessa puola sanoi heti että ei aio vähentää päästöjä saksa lisää kivihiilen käyttöä sitä vastoin hallitus on esittänyt irrottautuu eun rintamasta rintamasta polttoaineen sekoitevelvoitteissa ja kaksinkertaistaa suomen velvoitteet mikä nostaa polttoaineen hintaa pumpulla ja se tarkoittaa myös sitä että maaseutu alkaa tyhjentymään entisestään aikooko nyt pääministeri puuttua tähän sillä tavalla että maaseudulla asumisen kustannukset eivät nouse kohtuuttomiin muun muassa tämä sekoitevelvoite tulee nostamaan polttoaineitten hintoja myös lämmityksen

arvoisa puhemies tosiaankin jotain rajaa täällä keskustelussa on vihjailtu että meidän tahtomme pitää suomi turvallisena liittyisi jollain tavalla siihen että me haluaisimme pistää rajat kiinni erivärisiltä kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja vihjasi tämä on törkeää on normaalia valtionhoitoa että kun olemme kiinnostuneita suomalaisten turvallisuudesta niin maahan saapumiseen tarvitaan lupa tarvitaan lupa ja laillisen prosessin kautta voi saapua maahan tämän pitäisi olla itsestään selvää mutta kun tehdään halpamaista politiikkaa ja ilkeämielisesti leimataan muita puolueita niin tämä on tulos komissio on esittänyt tulevan rahoituskehyksen

kokonaistasoksi tuhatsatakuusikymmentäyksi miljardia euroa haluaisin kysyä pääministeriltä nouseeko suomen nettomaksuosuus mitä meidän maataloudelle tapahtuu entä koheesiorahoille

haluaako pääministeri vastata

suomen suomen ehdotus on tasapainoinen ehdotus jossa jossa turvaamme maatalouden lähtökohdan ja myöskin budjetin kokonaistaso asettuu suhteessa suurin piirtein nykyiselle tasolle me pystymme myöskin tukemaan näitä uusia uusia toimia ja uusia alueita mihin euta ehdottomasti tarvitaan mutta haluaisin arvoisa omalta osaltani puuttua perussuomalaisten natsipuheisiin eun vertaamiseen natsi saksaan se oli erittäin halventava puheenvuoro se halventaa myöskin niitä niitä uhreja joita natsi saksan saksan aikana syntyi ja toivon arvoisa puhemies että perussuomalaiset irtisanoutuvat näistä puheista toivottavasti vielä tämän keskustelun aikana

onko muita puheenvuoroja listalla ei näy puheenvuoropyyntöjä

arvoisa puhemies haluan kiittää pääministeriä tästä puheenvuorosta ja kohdistan edelleen katseeni perussuomalaisten suuntaan että vielä olisi mahdollisuus tosiaan irtisanoutua tästä puheenvuorosta mikä tänään kuultiin minkä lisäksi omalta osaltani haluan myöskin todeta että on kyllä ristiriitaista yhtäältä syyttää kaikkia muita kansan valitsemia edustajia tässä salissa epäisänmaallisuudesta ja seuraavassa puheenvuorossa sanoa että on halpamaista leimata muita

arvoisa puhemies myöskin omalta osaltani haluan kiittää pääministeri sipilää siitä että hän hyvin selkeästi ilmaisi hallituksen puolelta kannan näihin fasismiin natsismiin liittyviin puheenvuoroihin jos ajattelee euroopan unionin historiaa kuten täällä on viitattu minkä pohjalle euroopan unioni on perustettu toisen maailmansodan karmeiden kokemusten pohjalle ja siihen että nämä eivät koskaan toistuisi ja myöskin kaikelle sille muistolle joka fasismin uhreista uhreista euroopassa oli heidän arvokkaalle muistolleen niin minusta on on hyvin sopimatonta että tässä keskustelussa palataan näihin termeihin fasismiin ja natsismiin aivan epäasiallisessa yhteydessä se halventaa tätä osaa euroopan historiasta ja näiden henkilöiden muistoa
arvoisa puhemies myös minä haluan osaltani kiittää tästä keskustelusta kaikkia jotka ovat siihen osallistuneet ja olen todella hyvilläni myöskin siitä paperista jonka yhteistyössä kaikki puolueet ovat ovat saaneet aikaan näillä eväillä on hyvä valmistautua suomen puheenjohtajakauteen

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies aivan haluan myös omalta osaltani tämänkin lähetekeskustelun ja myös seuraavan hallituksen esityksen lähetekeskustelun osalta vedota eduskuntaan että käydään sivistynyt tasapainoinen keskustelu vaikka on kysymys vaikeista asioista ei esitetä eikä valtavirtaisteta loukkaavia vertauksia eikä myöskään sellaisia kohtuuttomia yleistyksiä jotka saattavat jonkun ihmisryhmän loukkaavaan asemaan niin kuin tässä keskustelussa helposti tapahtuu vaan hoidetaan vaikeita asioita parhaamme mukaan suomen ja kansakunnan hyväksi tässä hallituksen esityksessä kansalaisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin että suomen kansalaisuuden voisi menettää jos syyllistyy sellaiseen maanpetos valtiopetos tai terrorismirikokseen josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta

on luonnollisesti korkean kynnyksen takana olisi myös se että henkilö on tuomittu vähintään viiden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tästä kyseisestä teosta päätös kansalaisuuden menettämisestä voitaisiin tehdä suomessa annetun lainvoimaisen rikostuomion perusteella ja sen jälkeen myös syntyperäinen suomen kansalainen voisi näin ollen menettää kansalaisuutensa kuitenkin niin syntyperäinen kuin muilla tavoin suomen kansalaisuuden saanut voisi menettää kansalaisuuden ainoastaan jos henkilöllä on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus ja riittävästi tosiasiallisia siteitä tähän toiseen kansalaisuusvaltioonsa perustuslain ja suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaan keneltäkään ei voida ottaa kansalaisuutta pois jos henkilöstä tulisi tämän myötä kansalaisuudeton arvoisa puhemies hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan tietyt terroriteot kriminalisoidaan ja tämän jälkeen säädetään mahdollisuudesta mitätöidä suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä esityksen tavoite on varmasti laajasti jaettu tavoitellaan vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen henkilö joka olisi syyllistynyt suomen elintärkeitä etuja vakavasti vaarantavaan rikokseen voisi siis näin saada myös kansalaisuuden menettämisen kautta merkittävän vakavan seurauksen ja hänet saatettaisiin sen jälkeen karkottaa suomesta ja näin ollen rikoksen uusiutuminen hänen kohdallaan esitys ei lisäisi merkittävästi viranomaisten työtä rikoksesta tuomion antaneen tuomioistuimen olisi automaattisesti ilmoitettava ratkaisustaan maahanmuuttovirastolle jos tuomitulla on suomen ja muun valtion kansalaisuus ja nämä rikosta koskevat edellytykset täyttyvät päätöksen kansalaisuuden menettämisestä tekisi maahanmuuttovirasto ja päätöksestä voisi valittaa normaaliin tapaan hallinto oikeuteen

arvoisa rouva puhemies

vain henkilö jolla on myös jonkun muun kansalaisuusvaltion kansalaisuus käsittelyssämme olevan ehdotuksen mukaan kansalaisuuden voisi menettää jos henkilö syyllistyy sellaiseen maanpetos valtiopetos tai terrorismirikokseen josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta

momentissa terroristiryhmän toiminnan edistäminen koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten värväys terrorismirikoksen tekemiseen ja terrorismin rahoittaminen myös näiden rikosten perusteella kansalaisuuden voisi menettää vain jos teko olisi kohdistunut nimenomaan suomen elintärkeitä etuja vastaan myös sellainen henkilö joka syntyessään suomen kansalaisuuden voisi ehdotuksen mukaan menettää sen jos hänellä olisi niin paljon siteitä muuhun kansalaisuusvaltioon ettei kansalaisuuden menettäminen merkitsisi kohtuutonta puuttumista hänen yksityis ja perhe elämäänsä menettämispäätös tehtäisiin aina kyseisen henkilön tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun pohjalta tarkastelussa otettaisiin huomioon se mitä siteitä hänellä on eri kansalaisuusvaltioihinsa mukaan lukien niissä käytettävien kielten taito asuinpaikat ja oleskeluhistoria perheenjäsenet ja sukulaiset koulunkäynti ja opiskelu sekä työskentely ja muu taloudellinen toiminta vaikka pidän hallituksen lakiesitystä pääsääntöisesti oikeansisältöisenä tässä kohdassa olisin kannattanut jyrkempää linjaa edellä luetellut kansalaisuuden menettämistä estävät seikat ovat niin kattavat tekevät kansalaisuuden menettämisen käytännössä mahdottomaksi nykyisen lakiesityksen muodossa inhimillisyys on aina tärkeä asia mutta henkilöihin jotka ovat syyllistyneet törkeisiin rikoksiin henkilöitä tai valtiota kohtaan ei pitäisi suhtautua loputtoman ymmärtävästi suvaitsevaista ja iän perusteella paljon anteeksiantavaa näkemystä edustaa hallituksen ehdotuksen näkemys ettei kansalaisuutta voisi menettää sellaisen rikoksen perusteella joka olisi tehty alle kahdeksantoista vuotiaana myös tätä jäin miettimään onko suhtautuminen tällä ikärajalla liian liberaali ja olisiko ikäraja viisitoista vuotta joka on yleinen rikosoikeudellinen ikäraja sen sijaan pidän oikeana kansalaisuusyleissopimuksen mukaisesti etteivät lapset voisi menettää suomen kansalaisuutta siksi että heidän vanhempansa menettäisivät kansalaisuuden rikokseen syyllistymisen vuoksi arvoisa rouva puhemies kansalaiset ihmettelevät miksei kansalaisuutta voisi poistaa välittömästi jo sillä perusteella että henkilöä epäillään tietystä vakavasta rikoksesta vastauksena voi sanoa että kynnys puuttua oman kansalaisen oikeusasemaan kansalaisuuden poistamisella on korkea kansalaisuuden menettäminen tiettyihin edellä mainittuihin vakaviin rikoksiin syyllistymisen perusteella edellyttäisi sitä että syyllisyys olisi laillisesti todeksi näytetty ja rikostuomio olisi lainvoimainen pelkän epäilyn tai syytteen nostamisen perusteella kansalaisuutta ei voi menettää hallituksen esitys kansalaisuuslain muuttamiseksi siihen sisältyvine lakeineen täsmentää tarpeellisella tavalla perusteet kansalaisuuden menettämiseksi nähtäväksi jää pitääkö ehdotuksen sisältämää liikaa suvaitsevaisuutta suitsia kuitenkin tulevissa

puhemies lailla esitetään säädettäväksi mahdollisuus kansalaisuuden menettämiseen tietyissä tilanteissa ja sisäministeri meille jo avasikin näitä perusteita tässä kohtaa

suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa esimerkiksi seksuaalirikosten perusteella kansalaisuuden menettämistä ei voisi edes esittää ja nyt puhumme vakavista kansallista turvallisuutta uhkaavista rikoksista ja terroristisista rikoksista tätä uudistusta perustellaankin terrorismin torjunnalla ja varmasti olemme kaikki sitä mieltä että meidän on käännettävä kaikki kivet kohtuuden rajoissa vapaata yhteiskuntaa kunnioittaen niin että saamme terrorismia torjuttua ja ennalta ehkäistyä mutta esityksessä ei ehkä kuitenkaan perustella kovin tarkasti sitä minkälaisia vaikutuksia tällä lailla olisi terrorismin tosiasiallisiin mahdollisuuksiin oletan kuitenkin että sisäministeriöllä on ollut jokin ajatus tässä taustalla kun tämä laiksi asti on on haluttu tehdä ja toivon että hallintovaliokunnan käsittelyssä pääsemme sitten pohtimaan asiaa hieman syvällisemmin ja saamme myös sellaista tietoa joka toivottavasti perustelee tämän lain merkitystä eli olen kiinnostunut siitä voidaanko tällä lailla tosiasiassa ehkäistä terrorismia vai onko kyse enemmänkin kosmeettisesta laista jolla halutaan lähettää tietty viesti olen ymmärtänyt että tällaisia rikoksia joita tässä mainitaan ei onneksi juurikaan tapahdu ja sitä kautta tietenkin lain vaikutus voi olla lähinnä viestinnällinen tämä tämä olisi hyvä selvittää

ei ole aikaisemmin ollut tällä tavalla mahdollista ja nyt kun puhutaan rikoksista rankaisemisesta niin on syytä selvittää että oikeusjärjestelmän näkökulmasta laki kohtelee kaikkia suomen kansalaisia kuitenkin yhdenvertaisesti riippumatta siitä ovatko he kaksoiskansalaisia vai eivät tämä on mielestäni jotain sellaista joka on oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti syytä selvittää vaikka se saattaa

rikostuomioon liittyvä hallinnollinen prosessi ja tavallaan seuraus rikoksesta eli ei kaksoisrangaistus mutta toivoisin ministeriltä että avaisitte vielä hieman tätä ongelmatiikkaa koska siitä palautteita

arvoisa rouva puheenjohtaja suurin osa suomalaisista syntyy suomalaisiksi kun saa eteensä tällaisen esityksen jossa tätä asemaa halutaan järkyttää oli syy sitten mikä tahansa niin se saa lukemaan esitystä entistä huolellisemmin ja tarkemmin ehkä juuri

joka täällä mainittiin ja joka on aivan keskeinen asia onkin erittäin hyvä että perustuslakivaliokunta tulee tätä asiaa toivottavasti huolella käsittelemään suomen kansalaisuuden menettäminen on erittäin vakava ja iso asia varmasti jokaiselle joka sen kohteeksi joutuu oli syy sitten mikä tahansa ja tuleekin olla erittäin korkea kynnys siihen että tällainen oikeus joltakin henkilöltä viedään kun luin tätä esitystä niin jäin miettimään sitä onko tosiaan niin että haluamme antaa maahanmuuttoviranomaiselle tässä asiassa tällaisen vallan että hän voi tehdä tästä päätöksen jotenkin olisin taipuvainen itse ajattelemaan että tässä olisi hyvä olla normaali oikeusprosessi jossa on syyttäminen oikeuden istuminen ja sitten tuomio nyt tässä viranomainen tekee ratkaisun ja siitä voi sitten valittaa pidän tätä kyllä liian kevyenä tähän asiaan vaikka ymmärränkin aivan täysin asian vakavuuden ja sen mitä tässä on haettu kyllä tässä monia kysymyksiä jäi näiden perusoikeuksien kannalta kun tätä esitystä lukee että onkohan tätä ihan loppuun saakka kuitenkaan mietitty tässä on iso tehtävä kyllä

ei tule myöntää heppoisin perustein ja se tulee voida perua vakavin perustein näin keskustelimme tuossa hiljattain entisen poliisikollegani kanssa ulkomaalaispoliisista haluan nostaa esille sen että kun aikanaan tein noita maastakarkottamisesityksiä joissa ei siis kansalaisuutta tietenkään peruttu mutta oleskelulupia kylläkin niin kyllä rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille oli paljon kovempi rangaistus pelkästään jo se että ollaan siinä karkotustutkinnassa saatikka sitten että se karkotuspäätös tulee kansalaisuuden peruminen on vakava asia kuten täällä edustaja laukkanenkin sanoi ja varmasti vaikuttaa yksilön yksilön elämään merkittävästi mutta yhtä lailla sitten pitää miettiä

rikosta mihin hän on syyllistynyt ja sitä mitä vaikutuksia sillä on kenties ollut jonkun toisen tai toisten ihmisten elämään minä nyt haluaisinkin vielä tarkennusta sisäministeri mykkäseltä jolla oli aivan erinomainen esitys taas tuossa aikaisemmin

elintärkeitä etuja vastaan nyt peilaisin vähän tapahtumia mitä tuolla oulussakin on vielä tutkinnassa ja ja näin poispäin jos meillä on tämmöinen ilmiö missä nyt selkeästi näkyy että semmoisia naisvastaisia ja tasa arvon vastaisia asenteita leviää suomeen ja sitä kautta syyllistytään kyllä näin naisihmisenä sanon

niin voidaanko katsoa kun puhutaan rikoksista elintärkeitä etuja vastaan

arvoisa puhemies täytyy tosiaan kiittää hallitusta tästä oikeansuuntaisesta esityksestä vaikkakaan kovin pitkälle sinne oikeaan suuntaan ei sitten loppujen lopuksi tässä vielä päästäkään mutta oikea suunta kuitenkin suomen passi on oikeastaan yksi maailman arvokkaimmista passeista jos sitä katsotaan kuinka moneen maahan sillä pääsee ilman ilman viisumia ilmeisesti useampaan maahan kuin minkään muun maan passilla jos minulla on oikeat tiedot mutta ainakin kärkijoukossa ollaan toisaalta suomen kansalaisuuden kuitenkin saa jopa helpommin kuin monen muun maan esimerkiksi vaikkapa irakin kansalaisuuden saaminen on paljon vaikeampaa kuin suomen kansalaisuuden saaminen eli nyt samalla kun helpotetaan helpotetaan sitä että suomen kansalaisuuden menettää niin vastavuoroisesti voisi sitten kansalaisuuden saamista samassa yhteydessä vaikeuttaa tämän keskustelun aikana on tullut esille on vaikka oikeaan suuntaan mennäänkin olen kirjoitellut niitä ylös ja jos meidän valiokuntamme tästä jonkunnäköistä lausuntoa pääsee antamaan niin otetaan ne siellä sitten tarkempaan syyniin

kiitos ministerille hyvästä esittelypuheenvuorosta tämähän osoittaa hallituksen halua halua torjua terroristisia rikoksia ja ja yleensäkin terrorismiajatusta tuossa kuunnellessa tuli mieleeni hain salin ulkopuolelta lakiesitystä ja en löytänyt kaikki nämä lakiesitykset olivat loppuneet minä en pystynyt sitä esitystä lukemaan pelkän arvailun varassa

että täyttyykö tämä teko siinä tapauksessa että suomessa asuva kaksoiskansalainen lähtee suomesta vaikka jonnekin tiettyyn maahan ja taistelee siellä sanotaanko terrorismijoukoissa tai puhutaan nimillä isilin joukoissa joukoissa taistelee sen jälkeen kun on siellä omat tekonsa tehnyt ja palaa takaisin suomeen niin kuinka on jos tällainen teko tulee suomen viranomaisten tietoon ja ja asia tutkitaan ja tarvittaessa siitä tuomitaankin niin antaako tämä laki oikeuden poistaa henkilöltä suomen kansalaisuus minä itse ajattelen sillä tavalla että tällaiset vapaaehtoisesti sotimaan lähteneet eivät kyllä minun oikeustajuni mukaan ansaitse suomen kansalaisuutta mutta on mielenkiintoista nähdä onko se tässä lakiesityksessä ja kuinka siihen on on suhtauduttu tuossa edustaja ronkainen hyvän hyvän puheenvuoron piti ja pohti omassa puheenvuorossaan sitten tätä tätä että lakiesitys koskee vain kaksoiskansalaisia edustaja ronkaisen puheenvuoroa kuunnellessa jäin sitten miettimään sitä että jos on kaksoiskansalaisuus niin mielestäni on mahdollista että poistetaan suomen kansalaisuus silloin jää tämä toinen kansalaisuus ja silloin henkilö voidaan poistaa siihen maahan jonka kansalaisuus on mutta jos henkilöllä on vain ja ainoastaan suomen kansalaisuus niin kuinka menetellään siinä tapauksessa hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerola tuossa totesi että lakiesitys tulee todennäköisesti aikanaan hallintovaliokuntaan uskon ja luotan siihen että esitystä siellä valiokunnassa sitten työstetään ja saadaan tämä lakiesitys varsin varsin hyvään muotoon kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tässä on ollut hyvää keskustelua ja uskon että ministeri vielä selventää ja vastailee kysymyksiin erityisesti olen itse kiinnostunut siitä miltä osin nämä rajoitukset joita tähän lainsäädäntöön on tehty liittyvät suoraan kansalaisuutta koskeviin suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja miltä osin tässä on sitten muusta ikään kuin poliittisesta harkinnasta kysymys ymmärtääkseni näiden kansainvälisten sopimustenkaan mukaan ketään ei voida jättää kansalaisuudettomaksi eli eli silloin henkilöltä jolla on vain suomen kansalaisuus ei voida sitä ottaa pois koska hänelle ei sitten jäisi mitään kansalaisuutta

olen kyllä aika vakuuttunut siitä että kun tässä on kahdeksan vuoden raja eli eli tämä koskee niitä rikoksia joista on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja sitten jos tulee näitä muita kuin tai valtion etuihin

kohdistuvia rikoksia joista on mahdollisuus tuomita yli kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen niin tämä tulee varmasti herättämään kansalaisten keskuudessa keskustelua että miksi nyt tässä tapauksessa ei voida kansalaisuutta poistaa ministeri varmaan vastaa tuleeko tämäkin suoraan kansainvälisistä sopimuksista arvoisa puhemies
tämä hallituksen esityshän juontaa juurensa siitä ajasta kun keskusteltiin suomalaisten osallistumisesta isilin joukkoihin suomestahan lähti silloin eniten henkilöitä euroopassa suhteessa väkilukuun taistelemaan syyriaan ja muualle maailmaan ja silloin ainakin tästä tarpeesta keskusteltiin tässä salissa nytten tämä hallituksen esitys on toki askel oikeaan suuntaan mutta mielestäni kyllä hyvin hyvin varovaiset askelet voisi käyttää oikeastaan termiä hyvin vesitetty versio siitä mihin asti olisi pitänyt mennä ja millaista tarvetta ainakin kansa odottaa tämähän juontaa juurensa mahdollisuudesta euroopan unionissa säätää tämänkaltaista lainsäädäntöä ratifioida tänne ja kovin moni maa ei tätä askelta ottanut mutta huomasin hallituksen esityksestä että tanskassa on hyvinkin tiukka linja tämänkin suhteen ja siellä ollaan yritetty mennä jopa pidemmälle kuin on ollut mahdollista tällainen kahdeksan vuoden minimituomioraja on mielestäni käsittämättömän korkea koska tämähän ei esimerkiksi

terroristiryhmän

toiselta osalta koska siellä toisessa osassa rikokset enimmäisrangaistus on on kuusi vuotta ja momentissa on koskisi vain sitä osaa sinänsä jopa terrorismirikoksesta ei saisi tällaista uhkaa päälle että voisi menettää kansalaisuutensa mikä mielestäni erittäin huono asia mitä tulee sitten täällä esitettyihin keskusteluihin kun edustaja ruoho ja laukkanen arvioivat sitä että suomen kansalaisuutta ei ei tulisi menettää kevyin perustein ja olitte huolissanne siitä että että tämä voi johtaa jopa siihen niin mielestäni suomen kansalaisuuden ei pitäisi olla mikään itsestäänselvyys henkilöille toisen maan kansalaisuus ja jotka täällä osallistuvat rikokseen itse olisin valmis kannattamaan sellaista lainsäädäntöä jossa huomattavasti kevyemmin perustein toinen kansalaisuus elikkä suomen kansalaisuus otettaisiin pois ulkomaalaisilta jotka syyllistyvät törkeisiin rikoksiin suomessa tämä oulun tapaus oulun raiskausepidemia ja lasten hyväksikäyttöepidemia osoitti sen että eivät täällä edes turvapaikanhakijat jotka odottavat käsittelyä tai ovat saaneet päätöksen joudu maasta pois ellei esimerkiksi sitten irak jos vaikka olisi irakilainen rikoksentekijä suostu ottamaan heitä vastaan meillähän on suomessa jo ennestäänkin jotka nauttivat vapaana laittomasti maassa jopa suomen antamaa terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa vaikka heidän kuuluisi olla poistettu tästä maasta siinä mielessä odottaisin kyllä arvoisa ministeri joka teette erittäin hyvää työtä paljon tiukempaa lainsäädäntöesitystä tänne taloon niin että kaikki rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset jotka omaavat kaksoiskansalaisuuden joutuisivat tuomiolle tuomiolle pienemmistäkin rikoksista jos se suinkin on on mahdollista jos se vaatii perustuslain muutosta ja muuttamista niin silloin tällaisia esityksiä olisi hyvä käynnistää tämän hallituskauden aikana jotta me saamme ensi hallituskauden aikana varmasti yksimielisesti tehtyä semmoista lainsäädäntöä joka suojelee meidän lapsiamme ja naisiamme törkeiltä seksuaalirikoksilta

arvoisa puhemies kiitos erittäin asiallisista ja hyvistä kysymyksistä ja huomioista tähän vakavaan asiaan ensinnäkin täällä useampi edustaja ainakin edustajat räsänen ruoho ja niikko ovat kiinnittäneet huomiota juuri tähän rikoksen määritelmään ikään kuin onko siinä ainoastaan terrorismiin liittyvät vai voiko siinä olla muitakin selvästi törkeästi suomen yhteiskuntaa ja yhteiskunnan perusarvoja vastaan hyökkääviä rikoksia kuten nyt nämä vakavat seksuaalirikokset tässäkin asiassa edustaja räsänen kokeneena on oikeilla jäljillä siltä osin että haaste on se että itse asiassa tässä kohtaa ei eun takia vaan enemmänkin euroopan neuvoston piirissä sovittujen sopimusten takia kansalaisuutta säädellään kansalaisuusyleissopimuksessa tavalla joka viittaa suoraan siihen että kansallisen turvallisuuden valtion elintärkeitä etuja vaarantava vakava rikos tietyin edellytyksin voi tämän mahdollistaa mutta tähän määritelmään on vaikeampi saada sitten

määriteltyä mutta henkilökohtaisesti lähden siitä että suomalaisen oikeustajun näkökulmasta meidän kansallista olemassaoloamme määrittävät myös tietyt perusarvot joihin ehdottomasti lapsen fyysinen koskemattomuus ja tietty sukupuolten välinen toimintatapa kuuluvat ja kannustan kyllä hallintovaliokuntaa ja myös perustuslakivaliokuntaa tarkastelemaan jo tämän mietinnön yhteydessä tätä kysymystä olisiko meillä tietä jolla voisimme myös

ei ole kysymys ikään kuin rikoslain jatkamisesta vaan hallintopäätöksestä jolla estetään tällaisia kansallisen turvallisuuden kannalta strategisesti vaarallisia henkilöitä kansalaisina suomessa olemasta kansalaisuuslakiin viitattiin myös olikohan edustaja ronkainen meillähän on ensi vuonna joka tapauksessa valmistelussa sisäministeriössä kansalaisuuslain tarkistaminen ja minun mielestäni tässä pitää ottaa työn alle myös tarkemmat vaatimukset siitä mitä edellytetään suomen kansalaisuuden kohdalla psykologinen testi

meidän perustuslain lähtökohdista että ketään ei jätetä täysin tyhjän päälle ja väitän että laki olisi tältä osin kyllä hyvin samanlainen vaikka nykyinen perussuomalaisten puolue olisi olisi hallituksessa mukana mutta silti kannustan tässäkin hallintovaliokuntaa perustuslakivaliokuntaa tarkastelemaan sitä onko siellä kohtia jotka muodostuvat kohtuuttoman vaikeiksi ja onko niissä tulkinnanvaraa perustuslakivaliokunta viime kädessä määrittää tietysti sen suomen kansainvälisten velvoitteiden ja tämän lain liikkumavaran välisen suhteen tässä on minusta itse asiassa tärkeä ennakkotapaus monella tavalla tähän

mihin edustaja laukkanen täällä viittasi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies oikeusvaltiossa myös turvapaikanhakijoiden asioita ja heidän oikeuksiaan täytyy käsitellä lakien ja asetusten mukaisesti ja taata heille hyvä oikeusvarmuus tähän oikeusvarmuuteen kuuluu myös tietyin edellytyksin mahdollisuus uusintahakemukseen jos on ilmeistä että ensimmäisessä hakemuksen käsittelyvaiheessa on jäänyt olennaisia seikkoja hakijasta riippumattomista syistä käsittelemättä on kuitenkin myös tosiasia että uusintahakemuksiin liittyy väärinkäytön mahdollisuuksia niitä käytetään myös sinänsä ymmärrettävästi suomessa elämistä tilanteessa jossa on lainvoimainen kielteinen päätös tullut oleskelulupaan mutta henkilö ei halua poistua maasta tässä hallitus esittää lakia muutettavaksi siten että ensimmäinenkään uusintahakemus ei enää automaattisesti keskeytä lainvoimaisen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa vaan maahanmuuttovirasto aina selvittäisi hakemuksen tutkittavaksi tutkittavaksi ottamisen edellytykset nopeasti ja mikäli ne eivät täyty käännyttämisen toimeenpano jatkuisi vaikka hakemus olisi jätetty jos on siis todettu että se on jätetty välittömän maasta poistamisen lykkäystarkoituksessa tällaisia tilanteita valitettavasti tulee jatkuvasti joissa voi olla siis kyse esimerkiksi tilanteesta jossa palautusvalmistelut on tehty henkilöä ollaan jopa palauttamassa jo poliisien toimesta ja vieläpä vaikka lentokentällä jätetään uusintahakemus toinen tai myöhempi uusintahakemus joita myös alkaa olla jo olemassa ei enää estäisi aiemman käännytyspäätöksen toimeenpanoa silläkään kynnyksellä mikä ensimmäisen uusintahakemuksen kohdalla on olemassa taustalla luonnollisesti on tarve vähentää uusintahakemusten väärinkäyttöä ja ohjata hakija esittämään uudet perusteet hakemukselleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia siis ensimmäisen hakemuksen puhuttelussa tai sitä koskevan tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä jos on muutosta hakenut ensimmäiseen päätökseen tuomioistuimessa siihenhän aina on hakijalla oikeus myös edellytetään esittävän perusteet sille miksi jokin uusi seikka esitettiin vasta uusintahakemuksen yhteydessä toinen muutos on se että jatkossa uusintahakemuksen jättäminen ei enää mahdollista työnteon välitöntä jatkamista lainvoimaisen kielteisen päätöksen yhteydessähän työnteko oikeus katkeaa ja turvapaikkahakemuksen jättänyt henkilö on tähän asti käytännössä uusintahakemuksella voinut uusia työnteko oikeuden saman tien tämä on luonnollisesti kimurantein kohta ainakin henkilökohtaisesti tässä kohtaa koska totta kai toivomme että suomessa oleskelevat ovat aktiivisia ja tekevät töitä mutta käytännössä tästä on syntynyt menettely jossa muodostuu kiinnostus jättää uusintahakemus vaikka perusteita ei olisikaan sen takia että voi jatkaa elämäänsä ja siihen liittyvää sinänsä laillista työntekoaan suomessa vaikka oikeasti ei olisi tarve uudelle sääntelylle on hallituksen mielestä selvä viime vuosina on nähty uusintahakemusten määrän selkeä kasvu joka ei selity normaalilla vuoden kaksituhattaviisitoista hakemusten määrän jatkumolla esimerkiksi tänä vuonna neljäkymmentäseitsemän prosenttia turvapaikkahakemuksista on uusintahakemuksia ilman uusia perusteita tehtyjen uusintahakemusten käsittely ruuhkauttaa jo nyt turvapaikkahakumenettelyä ja lisää hakemusten aiheuttamia kustannuksia ne myös lisäävät epäluottamusta järjestelmän toimivuutta kohtaan koska perusteltujen hakemusten pino kasvaa ja viivytystarkoituksessa tehtyjen hakemusten kierre syö hyväksyntää koko turvapaikkajärjestelmältä näin ollen uusintahakemusten väärinkäyttömahdollisuus kääntyy asiallisia turvapaikanhakijoita arvoisa puhemies ulkomaalaislakia ehdotetaan samalla muutettavaksi myös siten että kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön matkustusasiakirja siis yleensä passi voitaisiin ottaa viranomaisen haltuun kunnes hänelle on myönnetty oleskelulupa tai hän poistuu maasta tämän tavoitteena on varmistaa menettelyn sujuvuus siten että puuttuva passi ei estäisi hakijan tunnistamista tai kielteisen päätöksen saaneen henkilön maasta poistamista kuten tällä hetkellä hyvin usein on hakijan mahdollisuus asiointiin esimerkiksi pankissa tai muissa tilanteissa tullaan turvaamaan tapauskohtaisin käytännön järjestelyin ehdotuksessa esitetään muutettavaksi myös ilman huoltajaa tulleen alaikäisen perheenyhdistämisen edellytyksiä siten että perheenkokoajan alaikäisyyttä koskevaa säännöstä tulkitaan euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti niin että perheenyhdistämiseen on mahdollisuus sen mukaan koska hakemuksen on jättänyt onko siis silloin ollut alaikäinen vaikka tämän prosessin käsittelyn aikana olisikin tullut täysi ikäiseksi arvoisa puhemies ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi samassa yhteydessä myös siten että työntekijän oleskeluluvan haltijalla työnteko oleskeluluvan jatkolupaa hakiessaan olisi ilman saatavuusharkintaa mahdollisuus hakeutua myös sellaisen työnantajan palvelukseen joka toimii muulla kuin työntekijän oleskeluluvassa mainitulla alalla tämä on tällä hetkellä ongelma vaikka olisi laillisesti täysin nuhteettomasti suomessa vuoden työskennellyt ja sitten tulee alan tai työtehtävän vaihto voi törmätä saatavuusharkintaan ja menettää oleskeluluvan ja onkin tyhjän päällä tässä mielestäni ei ole järkeä ja tämä pystytään tässä korjaamaan lupamenettelyn väärinkäytön estämiseksi edellytyksenä kuitenkin olisi aina se että ulkomaalainen on työskennellyt työntekijän oleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden muutoksella siis helpotetaan työntekijän ammatillista liikkuvuutta ja vähennetään työttömyyttä ja paperittomuutta

arvoisa rouva puhemies hallituksen muutosesitys ulkomaalaislaiksi pyrkii yleisesti vähentämään uusintahakemusten väärinkäyttömahdollisuuksia ja tuomaan kaiken kaikkiaan lupaprosessiin enemmän läpinäkyvyyttä muutosesitys on lähtenyt tarpeesta sujuvoittaa turvapaikkamenettelyä ja saada säästöjä hakemusten ja vastaanoton kustannuksiin lakiehdotus esittää että uusintahakemuksen tutkittavaksi ottaminen edellyttäisi että hakemus sisältää tai asiassa on ilmennyt uusia seikkoja tai perusteita jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä että hakijaa tulisi pitää kansainvälistä suojelua saavana henkilönä tällä muutoksella vallitseva soveltamiskäytäntö nostettaisiin selkeästi niin ikään olisi käytävä ilmi ettei hakija hänestä itsestään riippumattomista syistä ole voinut esittää uusintahakemuksensa tueksi esittämiään perusteita jo aikaisemman hakemuksen käsittelyn yhteydessä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä tilanteissa joissa hakija on jättänyt ensimmäisen tai myöhemmän uusintahakemuksen ensimmäinen uusintahakemus ei estäisi aikaisemman hakemuksen nojalla tehdyn lainvoimaisen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa jos uusintahakemuksen tarkoituksena on tämän päätöksen välittömän täytäntöönpanon estäminen tai viivyttäminen lisäksi toinen uusintahakemus ei enää estäisi aikaisemman käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa riippumatta siitä missä menettelyssä aikaisempi hakemus on ratkaistu pidän hyvänä esityksen ehdotusta ottaa viranomaisen eli poliisin rajatarkastusviranomaisen tai maahanmuuttoviraston haltuun kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön passi tai muu matkustusasiakirja kunnes hakijalle oleskelulupa tai hän poistuu maasta arvoisa puhemies hallituksen tekemät muutosehdotukset vallitsevaan ulkomaalaislakiin ovat monella tapaa kannatettavia maahanmuuttovirasto on jo pitkään kärsinyt lupakäsittelysumasta tämä on aiheuttanut monenlaista inhimillistä kärsimystä itse hakijoille jotka ovat joutuneet odottamaan lupapäätöstä pitkään ja elämään epävarmuuden tilassa ehkä pitkäänkin toisaalta nykykäytäntö on mahdollistanut jatkuvan virkailijoita ja ja järjestelmää tolkuttomasti työllistäneen muutoksenhakumenettelyn joka itsessään on ruokkinut lupaprosessibyrokratiaa ehdotetut muutokset toisivat toteutuessaan kustannussäästöjä kun lupamenettely selkeytyisi ja lyhentyisi ja niin ikään prosessissa luvattomiksi turvapaikanhakijoiksi kertaalleen todettujen ylläpitokustannukset vähentyisivät

uusintahakemusten väärinkäytön vähentäminen on kannatettava ja ymmärrettävä tavoite mutta kiinnitän huomiota siihen että ihan lausuntokierroksen aikana useat tahot ovat ilmaisseet huolensa

tämän lakimuutoksen tiukempien edellytysten vaikutuksesta hakijoiden oikeusturvaan erityisesti oikeusavun saamiseen tehdyt viimeaikaiset lainmuutokset huomioon ottaen esimerkiksi korkeimman hallinto oikeuden presidentti pekka vihervuori on arvostellut tällä vaalikaudella tehtyjä muutoksia ulkomaalaislakiin joista hän on sanonut että ne eivät ole ainakaan parantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa erityinen ongelma joka on nostettu esiin on se että hakija ei välttämättä eri syistä johtuen aina kykene esittämään kaikkia tiedossa olevia perusteita ensimmäisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden joukossa on henkilöitä jotka ovat täällä suomessa ollessaan kääntyneet kristityiksi islaminuskosta ja me tiedämme että avoimesti kristityksi kääntyneen muslimin palauttaminen vaikkapa afganistaniin johtaa heidät hengenvaaraan eikä tällainen palauttaminen periaatteessa ole mahdollista silloin uusintahakemuksen kohdalla voi olla aivan toiset perusteet hakemukselle kuin ensimmäisessä hakemuksessa

arvoisa puhemies

kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden uusintahakemusten määrä on lisääntynyt merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna maahanmuuttoviraston tilasto kertoo että kuluvan vuoden tammi lokakuun aikana suomessa on jätetty kolmetuhattakuusisataaneljäkymmentäkahdeksan turvapaikkahakemusta joista lähes puolet on ollut uusintahakemuksia tammi kesäkuun aikana uusintahakemuksiin on tehty tuhatneljäsataaneljäkymmentäkahdeksan päätöstä joista myönteisiä oli kaksisataakolmekymmentäneljä ja kielteisiä neljäsataakuusikymmentäkolme tutkimatta jätettiin

kuusisataakuusikymmentäneljä hakemusta käsittely raukesi kahdeksassakymmenessäkahdessa tapauksessa

nämä hakemukset ja uusintahakemukset työllistivät viranomaisia valtavasti tehdyistä päätöksistä huomaa että yli puolessa käsitellyistä tapauksista se ensimmäinen päätös ei muuttunut näin virkamiehet tekivät turhaa tarpeetonta ja kallista työtä jätin uusintahakemuksia koskevan kirjallisen kysymyksen hallitukselle viime elokuun kolmas päivä kysyin onko hallitus tietoinen että kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija voi uudistaa hakemuksensa useita kertoja ja mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta tällainen toistuva hakeminen kielletään ministeri mykkäsen allekirjoittama vastaus oli pitkä ja perusteellinen minua ilahduttivat vastauksen viimeiset rivit joilla todettiin hallitus haluaa puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin ja sisäministeriössä onkin kolmas seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista asetettu hanke jossa selvitetään ja valmistellaan eun turvapaikkadirektiivin mahdollistamat ulkomaalaislain muutokset uusintahakemusten käsittelyyn ja maahanmuuttoviraston päätösten täytäntöönpanoon voimassa olevaan ulkomaalaislakiin ole sisällytetty kaikkia direktiivin uusintahakemuksen tutkimista koskevia säädöksiä eikä mahdollisuuksia mahdollisuuksia poiketa oikeudesta jäädä alueelle myöhempien hakemusten yhteydessä tavoitteena on että lainmuutokset hyväksytään vielä tällä hallituskaudella arvoisa puhemies se on selvää tekstiä hyvä hallitus on valmistellut lakiesityksen jonka tarkoituksena on vähentää toistuvia uusintahakemuksia joiden todellinen tarkoitus on vain hidastaa ja vaikeuttaa henkilön palauttamista lähtömaahansa kun laki saadaan voimaan vähenee uusintahakemusten määrä ja samalla säästyy myös hakemusten käsittelykustannuksia ja vastaanoton kustannuksia ja merkittävää säästöä tulee myös poliisin toimintamenoihin maasta poistaminen on kallista puuhaa varsinkin silloin kun maasta poistamiseen on jo ryhdytty ja tämä meneillään oleva poistamistoimi joudutaan keskeyttämään sen takia että poistettava esimerkiksi lentokentällä tekee uusintahakemuksen esityksen mukaan kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön passi voitaisiin ottaa viranomaisten haltuun kunnes hakijalle myönnetty oleskelulupa tai hän poistuu maasta mielestäni tämä on erinomainen erinomainen uudistusesitys ja tämä turvaa turvapaikkahakumenettelyä eikä estä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön maasta poistamista arvoisa puhemies mielestäni tämä on erittäin hyvä ja kannatettava lakiesitys

rouva puhemies aloitan positiivisella vihreiden näkökulmasta osittainen saatavuusharkinnasta luopuminen on tervetullut ajatus huolehditaan yhdessä siitä että työelämän pelisäännöt säilyvät kuitenkin sellaisina että ketään ei sorreta tai syrjitä missään muodossa

varsin vahingollinen lukuisat lausunnonantajat ovat huomauttaneet että esitetyt muutokset aiheuttavat suuren riskin siitä että suomi rikkoo palautuskieltoa muun muassa amnesty unhcr pakolaisapu ja pakolaisneuvonta ovat näin lausuneet olemme myös sitä mieltä että uusia kiristyksiä ei tulisi tehdä ennen kuin aiempien muutosten yhteisvaikutukset on kunnolla selvitetty pidämme tätä esitystä jatkona hallituksen aiemmin toteuttamille kiristyksille turvapaikanhakijan asemaan heikennykset usein kumuloituvat ja niiden yhteisvaikutuksiin pitäisi kiinnittää huomiota tästähän on selvitystyötäkin jo tehty ja on myös käynnissä edelleen kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa kyse on kuitenkin perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista aivan viime kädessä ihmisen oikeudesta elämään muutoksia tehdessä olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota perus ja ihmisoikeuksiin tässä esityksessä mielestämme ei ole riittävästi näin tehty eikä myöskään riittävästi arvioitu vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin toivon että valiokuntakäsittelyssä käymme sitten asian perusteellisesti läpi alkuvaiheeseen painottaminen tässä esityksessä on kannatettava tavoite mutta mielestämme ristiriidassa hallituksen aiempien lakimuutosten kuten turvapaikanhakijoiden oikeusavun rajausten ja valitusaikojen lyhentämisen kanssa eikä mielestämme itse asiassa toteudu tällä esityksellä

suojelun tarpeensa arvioitua asianmukaisesti kiinnittäisin huomiota siihen että me olemme todellakin suorastaan eksistentiaalisten asioiden äärellä niiden ihmisten osalta joita nämä koskevat on selvää että jotkut käyttävät järjestelmää myös vilpillisiin tarkoitusperiin mutta monet ovat myös aidosti epätoivoisia ja kokevat että heidän henkensä on vaarassa se usein myös aidosti on vaarassa
arvoisa

tämän esityksen ongelma liittyy ennen kaikkea näihin näihin esityksiin uusintahakemusten rajoittamisesta myöskin ministerin esittelypuheenvuorossa kävi ilmi mikä tämä ongelmallinen ajattelu tässä taustalla on eli ikään kuin lähdetään siitä että on ainoastaan uusintahakemusten kautta tapahtuvaa väärinkäytöstä eikä lainkaan kiinnitetty huomiota siihen että meillä on ollut vakavia ongelmia turvapaikkaprosessissa suomessa mikä on yksi syy siihen että näitä uusintahakemuksia myöskin on tehty lisää

turvapaikanhakijoiden määrän kasvua tänään on julkaistu selvitys jossa on käyty läpi niitä heikennyksiä mitä aikaisemmin tällä vaalikaudella on tehty turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmään tässä selvityksessä suoraan suositetaan hallituksen tekemien päätösten korjaamista osoitetaan toteen ne riskit joista kansalaisyhteiskunta asianajajaliitto ja myöskin oppositio ovat varoittaneet eli ne

alkuvaiheessa eli avustajan läsnäolo muun muassa maahanmuuttoviraston puhutteluissa eli nämä ovat ne epäkohdat ja ongelmat mitä meillä tällä hetkellä kiireisesti pitäisi suomessa ratkaista jotta kaikilla voi olla varmuus siitä että meidän oikeudelliset prosessimme toimivat niin kuin niiden oikeusvaltiossa pitäisi eikä lähteä nyt ennen kuin näitä on korjattu ja katsottu tätä tätä järjestelmää kokonaisuudessaan vielä tekemään uusia rajoituksia jotka toteutuessaan heikentävät turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa tilanteessa jossa esimerkiksi uusintahakemuksia tehdään muun muassa siitä syystä että on tehty virheitä

hallituksen esitystä ja on myöskin valitettavaa että ministeri ei omassa puheenvuorossaan enemmän kiinnittänyt huomiota niihin ongelmiin mitä tällä hetkellä tässä oikeusapujärjestelmässä on

rouva puhemies oikeastaan edustaja andersson tässä kuvasi tämän tilanteen erittäin hyvin ja tarkasti ja jaan kyllä hänen huolensa tämän hallituksen linja on selvästi nyt käynyt ilmi se on on ollut johdonmukainen siinä että se on heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa tätä ei voi millään tavalla pitää hyväksyttynä ja hyväksyttävänä ei tässäkään esityksessä kuten täällä on todettu jo edustaja räsäsenkin toimesta meidän korkeimman hallinto oikeuden presidentti on ottanut kantaa ja monet muut oikeusoppineet erityisesti maahanmuuttoasioihin perehtyneet asianajajat kuten asianajaja punto kirjoittaneet laajasti tämän hallituksen maahanmuuttoon liittyvän oikeusturvan heikentämisestä pidän sitä kyllä erittäin huonona asiana että kun näin monesta suusta ja monelta taholta tulee jatkuvasti selkeitä näkemyksiä niin silti jatketaan samalla tavalla tuodaan uusia esityksiä jotka eivät ota näitä aikaisemmin esiin tuotuja asioita huomioon suomi rikkoo palautuslainsäädäntöä kansainvälistä oikeutta ja oikeuskäytäntöä olen siitä samaa mieltä kyllä toivoisin että tästä asiasta voitaisiin käydä ihan asiallinen laajempi keskustelu koska olen kuitenkin ymmärtänyt että ministeri mykkäsellä on hyvin laaja käsitys ja ymmärrys tästä kokonaisuudesta ja ja siksi vähän ihmettelenkin että hänen silmäinsä alla tulee tällainen esitys ja toivoisin että saisin tähän myös vähän lisäselvitystä miksi tässä nyt lähdetään tähän suuntaan että henkilö joka hakee sitten uudestaan uusintakäsittelyä kuitenkin samaan aikaan halutaan poistaa maasta

arvoisa puhemies kiitos hyvistä huomioista ja kysymyksistä täällä edustajat räsänen ja andersson ovat viitanneet oikeusapukysymykseen se on luonnollisesti oikeusministeriön hallinnonalalla itse julkaisivat siitä väliraporttia ja ja selvittävät muutostarpeita liittyen erityisesti oikeusavun resursointiin myös jatkoa kohden katsottuna kiinnittivät huomiota kristityksi kääntyneiden kysymykseen ja heidän osaltaan sinänsä siis kristityksi kääntyminen kesken prosessin on lähtökohtaisesti hakijasta riippumattomaksi syyksi tulkittava peruste joka on siis muuttanut hänen turvallisuustilannettaan lähtömaassaan ja tulee tätä kautta käsiteltäväksi eli tämä hallituksen esitys ei lähtökohtaisesti muuta hakijan tilannetta

he mieluummin ovat aktiivisia he jotka ovat sinänsä harva joukko turvapaikanhakijoista jotka pystyvät löytämään laillisen normaalin työsuhteen palkkatyön ovat siihen myös oikeutettuja se on meidän kaikkien etu jos ihminen on vuoden kiinteistössä vähän niin kuin varuskunnassa ilman tekemistä niin se ei ole omiaan helpottamaan heidän oloaan eikä meidän oloamme täällä saatavuusharkinnasta jatkoluvissa meillä on tällä hetkellä enemmän avoimia työpaikkoja kuin koskaan ennen meillä yli kolmasosa toimipaikoista jokaisessa maakunnassa kertoo kärsivänsä siitä ettei voi kasvaa koska ei löydä riittävästi tekijöitä eli työttömät ja työnantajat eivät vain kohtaa työtilanteet vaihtuvat ja jos on jumissa sen yhden työnantajan kanssa kuten nykyisen saatavuusharkintajärjestelmän kanssa on myös jatkolupien kannalta niin se jos mikä johtaa hyväksikäyttötilanteisiin ja alipalkkaukseen väitän että sen sijaan se että on edes mahdollisuus vaihtaa myös työnantajaa kun on täällä ensin laillisesti vuoden oleskellut vähentää näitä työvoiman hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia ja luonnollisesti työsuhteen ehtojen ja työnantajan taustan valvonta tehdään

eikö pitäisi ratkaista kiireellisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyviä ongelmia ja vasta sitten ehkä katsoa sitä kertyykö liikaa liikaa uusintahakemuksia kyllä minä aidosti sanon että meidän on kiireellisesti ratkaistava myös koko turvapaikanhakujärjestelmän legitimiteetti suomalaisten näkökulmasta moni kokee vääräksi että lähes kaksisataa miljoonaa euroa tänäkin vuonna kuluu siihen että vuosia sitten tänne tulleiden hakemuksia käsitellään ja osa heistä käyttää uusintahakemuksia väärin pitkittääkseen ja saadakseen vastaanottorahaa ja vastaanottopalveluita luonnollisesti vain osa eivät kaikki mutta kyllä tämä järjestelmä pitää korjata ja väitän että tämä nykyinen tilanne kääntyy asiallisia turvapaikanhakijoita vastaan heitä tässä myös pyritään suojelemaan samalla totta kai niin kuin täällä edustajat viitanneetkin olen käynnistänyt sisäisen analyysin jossa löydettiin kolmisenkymmentä parannuskohdetta on laadunvalvontatulkkeja laadunvalvontatulkkeja palkattu maahanmuuttovirastoon jo darin ja arabian kielellä on varmistettu paremmin että ensimmäisessä puhuttelussa ja sitä valmistavassa kerrotaan mikä on olennaista jotta saadaan se ensimmäinen käsittely tehtyä laadukkaasti ja tulee myös vähemmän tarvetta tuomioistuinvalituksiin tai palauttamisiin ja kyllä tuomioistuimet sitten ovat palauttaneet niitä tapauksia joissa on nähty että asiat eivät ole olleet kunnossa niitä on nyt tänä syksynä isolta osalta käsiteltykin maahanmuuttovirastossa ja melko huolellisestikin ettei ole pidetty liikaa kiirettä siinä ja hyvä niin koska oikeusturva on myös tärkeä

myös lausuneet tästäkin asiasta erilaisia asioita mutta ei tästä uusintahakemuskierteen katkaisemisesta kyllä kukaan ole tietääkseni pahaa sanaa sanonut se on nimenomaan sen laadun varmistamisen jatkamista sen varmistamista että pystytään keskittymään niihin uusintahakemuksiin joissa on aidosti tärkeä peruste vaikkapa se kristityksi kääntyminen jotta nämä viivytystarkoituksessa tehdyt eivät kasvata pinoa ja vie resursseja ja vie myöskin sitä hyväksyntää suomalaisten taholta tälle ilmiölle

kyllä tässä on kyse myöskin suomalaisen oikeusvaltion legitimiteetistä ja oikeusjärjestelmän legitimiteetistä monen suomalaisen kansalaisen silmissä hallinto oikeudesta palautettuja hakemuksia on ennätysmäärä tullut tällä hetkellä niidenkin määrä on ollut voimakkaassa nousussa johtuen niistä heikennyksistä mitä oikeusapujärjestelmään on tehty ja tarkistin että tämän vuoden alussa myönteisiä päätöksiä uusintahakemusten osalta on tehty kuusitoista prosenttia onko se paljon vai vähän se on kuitenkin kuusitoista prosenttia siis sellaisia hakijoita joiden kohdalla on tehty myönteinen päätös vasta uusintahakemusvaiheessa kyllä mielestäni nämäkin luvut ovat sellaisia jotka murentavat meidän oikeusvaltiomme legitimiteettiä meidän turvapaikkajärjestelmämme legitimiteettiä nyt hallitus on tekemässä uusia heikennyksiä oikeusturvaan ennen kuin nämä vanhat ongelmat on korjattu se on keskeisin ongelma tässä esityksessä

herra puhemies olen itse aikoinani noin kaksitoista vuotta työskennellyt turvapaikanhakijoiden parissa vastaanottokeskuksessa ja sitten myöhemmin muuten ja omasta kokemuksestani voin kyllä sanoa että ylivoimaisesti suurin osa näistä näistä uusintahakemuksista ei tuo mitään uutta perustetta oleskeluluvalle suomeen ja antakaa anteeksi myöskin näistä kristityiksi tai vaikka homoiksi kääntyneistä tai eheytyneistä miten se sanotaan suurin osa kyllä kyllä feikkejä on tai ainakin itse epäilen heidän vakaumustaan sitten täällä edustajat parviainen ja andersson peräänkuuluttivat tätä yhteisvaikutusten arviointia että mitä näistä hallituksen aiemmista toimenpiteistä on seurannut se mitä on seurannut on se että ensimmäistä kertaa tehtyjen hakemusten määrä on romahtanut ensimmäistä kertaa tehtyjen hakemusten määrä on romahtanut nyt tulee vaan näitä tulee enemmän kuin aikaisemmin mutta semmoiset henkilöt jotka tulevat ensimmäistä kertaa suomeen hakemaan turvapaikkaa ovat vähentyneet ja oikealla

huomauttaisin myös että nämä tahot joita tässä käytettiin asiantuntijoina ovat enemmänkin asianosaisia eli kyllähän se on selvää että asiantuntijaliitto pyrkii turvaamaan jäsentensä hyvät bisnekset turvapaikkakysymyksessä sieltä tulee hyvin rahaa yhteiskunnan laskuun huomauttaisin vihreille että kansainvälinen suojelu ei suinkaan ole subjektiivinen oikeus vaan se perustuu tarveharkintaan jota tässä maahanmuuttoviraston ja oikeuden toimesta toimitetaan sen ettei ole mitenkään hyväksyttävää että turvapaikanhakijat venyttävät tarkoituksella hakemustaan näillä uusintahakemuksilla niin kuin aiemmassa puheenvuorossanne sanoitte tämä hallituksen esitys on hyvän suuntainen toki tulee hieman myöhässä ja varsin loivana siinä oikealla tavalla tiukennetaan työnteko oikeuden uusiutumista mutta toisaalta avataan troijalaisen hevosen tavoin mahdollisuus tarveharkinnan lieventämiselle on kuitenkin hyvä että tälle pelleilylle ja pilkanteolle suomalaista turvapaikkajärjestelmää kohtaan tehdään edes jotain julkisuudessa olleiden tietojen mukaan uusintahakemusprosesseja on käynnistetty jopa viisi kertaa samojen henkilöiden toimesta näin ei voi olla oikeusvaltiossa asiat käsitellään pääsääntöisesti yhden kerran per henkilö oikeusturvakeinoja noudattaen

herra puhemies haluan edustaja eerolaa muistuttaa siitä että uskonnonvapaus on perusoikeus joka koskee kaikkia suomessa asuvia myös turvapaikanhakijoita ja pidän kyllä aika loukkaavana heittona sitä että epäillään henkilöiden uskoa feikiksi muistutan siitä että jos henkilö on avoimesti luopunut islamista hän on käynyt kristillisellä kasteella niin tuskinpa siellä mahdollisessa palautusmaassa vaikkapa afganistanissa ne henkilöt jotka häntä vainoaisivat epäilisivät feikiksi tällaista uskoa oleellistahan tässä on nimenomaan se että henkilö voi joutua vainotuksi vainotuksi sen takia olen itse kyllä huolestunut tämän lakiesityksen kohdalla onko se vaara että näiden henkilöiden oikeusturva heikkenee arvoisat
edustajat en myönnä enää vastauspuheenvuoroja tässä debattiosassa me olemme ylittäneet aikaikkunan kymmenellä minuutilla meillä on yhteiset pelisäännöt ja niitä pelisääntöjä pitäisi noudattaa jo nyt tässä oli monta yli ministeri saa vain minuutin puheenvuoron puheenvuoron paikan päältä ei tarvitse vaivautua puhujapönttöön
arvoisa puhemies kiitos lyhyesti edustaja andersson viittasi siihen että tuomioistuimet palauttavat hakemuksia tai uusintahakemuksista kuusitoista prosenttia menee läpi sen takiahan ne tuomioistuinkäsittelyt ovat tässä se ensisijainen asia että siellä hallinto oikeus katsoo onko tehty menettelytapavirheitä ja niitä näitä menettelyvirheitä sinänsä on ollut alle viisi prosenttia palautuksista sitten on ollut teknisiä syitä joiden takia on palautettu vähän useampi käsittely on hyvä asia koska silloin tulee käytyä se läpi mutta sen täytyy myös päättyä jossain vaiheessa ja tämä uusintahakemus nykyisessä muodossaan ei pääty koskaan jos ei hakija itse niin päätä tehdä uusintahauista kuusitoista prosenttia on hyväksytty uskoisin että ne kuusitoista prosenttia ovat pääsääntöisesti juuri sellaisia hakemuksia jotka jatkossakin menevät eteenpäin niissä on esitetty joku sellainen peruste joka on ollut paitsi aidosti hakijasta riippumatta uusi myös vieläpä turvapaikkaan tai kansalliseen suojeluun oikeuttava ei kannata olla siitä kovin huolissaan sen sijaan tämä mahdollistaa sen että asiat tulevat nopeasti käsittelyyn niille riittää päteviä tulkkeja käsittelijöitä kun viivytystarkoituksessa tehdyt eivät ole tukkimassa pääongelma viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut se että kun on tullut kymmenen kertaa enemmän hakijoita yhtäkkiä niin ei ole ollut missään

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa laissa säädettäisiin henkilön asumista ja työskentelyä koskevista edellytyksistä ja sitä sovellettaisiin muun muassa tilanteisiin joissa sosiaaliturvaetuuden maksamisesta päätettäessä joudutaan suomesta ulkomaille liikkuneen henkilön osalta ratkaisemaan pidetäänkö henkilöä työntekijänä tai asuuko hän suomessa hallituksen esityksen nojalla lähetys ja kehitysyhteistyöntekijöiden suomessa asuviin henkilöihin rinnastamisen enimmäisaika rajattaisiin viiteen vuoteen lainsäädäntömuutoksen myötä lähetys ja kehitysyhteistyöntekijät joutuisivat tulemaan kotimaahan viiden vuoden jälkeen vähintään puolen vuoden ajaksi jotta oikeus suomen sosiaaliturvaan säilyisi

luvun kahdenteentoista pykälään esitän että kyseinen pykälä hyväksyttäisiin näin kuuluvana suomessa asuvan henkilön asemassa pidetään edelleen asumisperusteista etuuslainsäädäntöä sovellettaessa enintään viiden vuoden ajan ulkomailla oleskelevaa henkilöä joka on yksi suomalaisen työnantajan suomesta ulkomaille lähettämä lähetetty työntekijä kaksi suomalaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottama työntekijä

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja östmanin esitystä joka on jaettu pöydille ja jossa todetaan myös se että tässä pykälässä säädettyä viiden vuoden aikarajaa ei sovelleta lähetettyyn työntekijään joka on suomessa rekisteröidyn lähetysjärjestön seurakunnan tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan ulkomaille lähettämä joka on kyseisen työnantajan lähettämä ja tämän palveluksessa lähetystyön ajan samoin tätä viiden vuoden aikarajaa ei sovellettaisi ulkomailla työskentelevään kehitysyhteistyöntekijään perustelen sitä sillä että tämä hallituksen esittämä muutos todellakin vaikeuttaisi tarpeettomasti lähetys ja kehitysyhteistyötä tekevien asemaa

herra puhemies kannatan myös edustaja östmanin tekemiä esityksiä ja totean että laitoin toiveeni siihen että valiokunnassa tämä asia olisi ymmärretty sillä tavalla että näiden lähetys ja kehitysyhteistyöntekijöiden sosiaaliturvaa ei olisi heikennetty niin kuin tässä nyt tehdään tällä määräajan lyhentämisellä tämä on kertakaikkisen ristiriitainen esitys kun tässä parannetaan niiden ihmisten sosiaaliturvaa jotka ulkomailta muuttavat tänne ja heikennetään niiden sosiaaliturvaa jotka ovat suomen kansalaisia ja saavat palkkansa täältä ja joilla on täällä ja jotka lähtevät arvokkaaseen lähetys tai kehitysyhteistyöhön sitten heidän sosiaaliturvaansa heikennetään ihmettelen että tällainen esitys ylipäätänsä on tuotu tänne mutta tämä on tietyllä tavalla linjassa tämän hallituksen ikävien tavoitteiden kanssa liittyen maahanmuuttoon ja sen oikeusturvan heikkenemiseen ja samalla myös kehitysyhteistyön jatkuvan heikentämisen kanssa se on koko tämän puoli vuotiskauden aikana tapahtunut ja se on erittäin surullinen osa suomalaista historiaa tämän hallituskauden aikana suomi todellakin heikentää kehitysyhteistyössä olevien asemaa niin rahallisesti kuin sosiaaliturvan osalta tällaista ei pidä sallia ja ja toivon että kun uusi hallitus tulee se korjaa nämä valtavat vääryydet jotka täällä on nyt saatu aikaiseksi ja suomi voisi jälleen saada kiinni siitä hyvästä maineesta joka sillä kehitysyhteistyön tekijänä on toivon että tämä esitys joka tässä nyt on huolella luetaan ja ymmärretään että vielä voidaan pelastaa tämä yksi osa ainakin tästä asiasta että näiden kehitysyhteistyössä tarvitse lähteä tämmöiseen jojoelämään jossa on pakko palata kotiin lapset ovat ehkä syntyneet siellä ulkomailla ovat siellä koulussa ja joutuvat tulemaan takaisin tänne kouluun jossa eivät ehkä kieltä ymmärrä ollenkaan on täysin käsittämätöntä että me tällaiseen suuntaan

edustaja laukkanen kehotti meitä lukemaan tarkasti tätä esitystä ja huomasin että jäi esityksen loppuosa lukematta ääneen joten pyydän tässä vielä että saan täydentää esitykseni eli kaksi viiva viides momentit olisivat edelleen kuten hallituksen esityksessä

mutta sitten tässä pykälässä säädettyä viiden vuoden aikarajaa ei sovelleta lähetettyyn työntekijään joka on suomessa rekisteröidyn lähetysjärjestön seurakunnan tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan ulkomaille lähettämä työntekijä joka on kyseisen työnantajan lähettämä ja tämän palveluksessa lähetystyön ajan

arvoisa puhemies minusta tämä edustaja östmanin esitys on ihan perusteltu kun me samanaikaisesti olemme nyt kuitenkin miettineet miten me ulkosuomalaisten asemaa parantaisimme ja esimerkiksi olemme mahdollistaneet nyt äänestysoikeuden ulkosuomalaisille niin näen että kyllä me näille näille suomalaisille jotka ovat esimerkiksi kehitysyhteistyössä ja pitkän ajan asuvat asuvat suomesta poissa eivätkä välttämättä tule täällä välillä käymään en näe tarvetta miksi meidän täytyisi nyt jättää heidät ulkopuolelle ja pakottaa niin että heidän tulee ehkä teennäisestikin sitten palata tänne hetkeksi asumaan kunnes he sitten palaavat takaisin ulkomaille

kun mietitään että tässähän ei ole kyse valtavan suuresta ihmisjoukosta niin tämä tuntuu jotenkin myös siitä näkökulmasta aika aika turhalta että me lähdemme erottelemaan tällä tavalla että monet suomalaiset jotka ovat kehitysyhteistyöhankkeissa maailmalla saattavat olla siellä todellakin monia vuosia peräkkäin ja saattavat siirtyä myös hankkeesta toiseen aika luontaisesti kun heillä on osaamista siitä alueesta ja niistä tarpeista ja ja sillä tavalla se on luontevaa että viihdytään pitkiä aikoja samoilla alueilla ja ja siirrytään työstä toiseen tulematta välillä käymään täällä suomessa ja ja toisaalta myös ehkä on aika hankalakin järjestää arkea niin että tulisi hetkeksi tänne vain sen takia että että asumisperusteinen asumisperusteinen sosiaaliturva säilyisi ja että tavallaan tämän tämän lain kirjaimen täyttäisi siinä mielessä en en näe perusteltuna sitä että nämä nämä ryhmät nyt tästä suljettaisiin pois ja ja pidän ihan perusteltuna tätä edustaja östmanin esitystä
arvoisa herra puhemies varmuuden vuoksi jotta pääsemme äänestämään tästä edustaja östmanin esityksestä erinomaisesta esityksestä ilmoitan että kannatan sitä todellakin siinä muodossa täydellisesti kuin se on tänne pöydille jaettu ja myös edustaja östmanin äsken lukemana

arvoisa herra puhemies vielä haluan tuoda sen julki että hieman ihmettelen jopa ehkä vähän paheksunkin sitä että valiokunta ei ole kuullut tässä asiassa yhtään kansalaisjärjestöä ei kirkon ulkomaanapua ei fidaa ei monia muita järjestöjä vaan täysin ainoastaan toimihenkilö ja

ei yhtään kansalaisjärjestöä vaikka tämä koskee heitä mitä suurimmassa määrin ei ole valiokuntaan heitä pyydetty

muun muassa edustaja östman toi aiemmissa puheenvuoroissaan esille sen että tämän lakiesityksen myötä syntyisi ongelmia muun muassa kehitysyhteistyöntekijöiden asemaan ja nämä esitetyt näkemykset ovat monilta osin hyvin aiheellisia huomioita perussuomalaiset haluavat lisäksi tuoda esille että tätä lakiesitystä perustellaan muun muassa sillä että suomessa tarvitaan maahanmuuttajia vastaamaan tietyillä aloilla esiintyvään työvoimapulaan ja että maassa jo nyt olevien maahanmuuttajien potentiaali tulisi tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin on totta että maahanmuuttajien työllisyysaste on selvästi kantaväestöä matalampi ja siltä osin näitä näitä ongelmia on kyllä hyvä tunnistaa ja niihin tulee puuttua mutta nämä esitetyt keinot keinot eivät ole tältä osin lainkaan perusteltuja lisäksi tulee huomioida että muutoksesta arvioidut taloudelliset vaikutukset on mielestämme arvioitu selvästi alakanttiin noin kahdeksi miljoonaksi euroksi ja katsomme että koska nyt tarkoitetut sosiaaliturvan takaavat oikeudet ovat viime kädessä riippuvaisia yhteiskunnan taloudellisista voimavaroista niin olisi olisi ehdottomasti pitänyt tehdä paljon paljon selkeämpi ja perustellumpi perustellumpi esitys tulemme palaamaan tähän aiheeseen vielä

lakiesityksen toisessa käsittelyssä jossa tulemme esittämään lakiehdotusten hylkäämistä

kolmastoista asia käsittelyn pohjana on työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen siis valiokunnan puheenjohtajana valiokunnan mietinnön mutta valiokunnan jäsenenä olen allekirjoittanut vastalauseen tästä esityksestä tässä on siis kyse hallituksen esityksestä niin sanotusta irtisanomislaista jossa työsopimuslain henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita muutetaan ja sen lisäksi työttömyysturvalaista jossa niin sanottuja omavastuupäiviä tai korvauksettomia päiviä muutetaan tämän hallituksen esityksen lähtökohta on se että pienissä yrityksissä otettaisiin paremmin huomioon yrityksen koko silloin kun tehdään kokonaisharkintaa henkilöperusteisesta irtisanomisesta

valiokunta toteaa että että pääministeri juha sipilän hallitus on sitoutunut toteuttamaan erityisesti pk yritysten työllistämishalukkuutta lisääviä uudistuksia jotta tähän maahan syntyisi työpaikkoja tässä tarkoituksessa meillä on ollut jo useita työlainsäädäntöön kohdistuvia toimenpiteitä kuten koeaikaa on pidennetty on lyhennetty työntekijän takaisinottovelvollisuutta irtisanomistilanteen jälkeen ja on mahdollistettu määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömille

henkilökohtainen irtisanomisperuste on keskeinen tekijä siinä uskaltaako yritys palkata palkata uusia työntekijöitä irtisanomisen helpottamisen myötä irtisanomiset ja työllistäminen yrityksessä molemmat todennäköisesti kasvavat ja työntekijöiden vaihtuvuus kasvaa vaikka tämä kokonaisvaikutus työllisyyteen jäisi pieneksi niin on saatu näyttöä siitä että matalampi työsuhdeturvan taso lisää työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta yritysten työn tuottavuutta kun ihmiset vaihtuvat vilkkaammin niin ilmeisesti palkansaajat päätyvät todennäköisemmin lopulta sellaiseen työtehtävään jossa tuon työntekijän taidot ja osaaminen ovat tehokkaassa käytössä valiokunnan mietinnössä todetaan että tuottavuuskasvu on omiaan ajan mittaan myös nostamaan palkkoja on myös jonkinlaista tutkimusnäyttöä siitä että tämä uudistus saattaisi edistää tasa arvoa koska työsuhteiden suurempi vaihtuvuus nostaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien ryhmien työllistymisen todennäköisyyttä me tiedämme että valtaosa työtilaisuuksista syntyy pienissä yrityksissä ja niiden halu luoda uusia työpaikkoja on koko kansantalouden näkökulmasta tärkeää pienissä yrityksissä taas virherekrytoinneista aiheutuvat kustannukset ovat suhteellisesti ottaen suurempia kuin isoissa yrityksissä valiokunta pitää hallituksen tavoitetta ottaa työnantajan työntekijöiden lukumäärä uutena tekijänä huomioon irtisanomisen asiallisten ja painavien syiden kokonaisharkinnassa ja valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomioin kokonaisarvioinnissa irtisanomisperusteen riittävyyttä tulee arvioida kaikkien tapauksessa ilmenevien seikkojen perusteella lainkohdassa ei täsmennetä minkälaiset seikat ovat merkityksellisiä työsopimuslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan että tämä tarkoittaa irtisanomisperusteen riittävyyttä olisi arvioitava kaikkien tapauksessa ilmenevien seikkojen kokonaisharkinnalla

samalla arvioidaan sitä onko työnantajalla edellytyksiä ratkaista tilanne jollakin muulla tavoin kuten muun työn tarjoamisella tai sitten työolosuhteita muuttamalla hallituksen esityksessä ehdotetulla muutoksella lisätään tämän työsopimuslain seitsemän luvun toisen pykälän toiseen virkkeeseen erillinen maininta jossa sanotaan että tässä kokonaisarvioinnissa on otettava työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä huomioon valiokunta toteaa että ehdotettu muutos ei muuta nykyisen säännöksen mukaisia työsuhteen irtisanomisperusteita eli asiallisen ja painavan syyn vaatimusta eikä sitä mitä voidaan pitää työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena irtisanomisperusteet eivät siis muutu ehdotettu lisäys kohdistuu vain asiallisen ja painavan perusteen kokonaisarviointiin tässä lähtökohta on siis se että se kohdistuisi pieniin yrityksiin perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa siihen että työnantajan palveluksessa oleva henkilömäärä voitaisiin ottaa huomioon kokonaisharkinnassa jo nykyisten säännösten sanamuotojen puitteissa valiokunta yhtyy tähän näkemykseen mutta katsoo että tällä ehdotetulla muutoksella halutaan korostaa lukumäärän merkitystä oikeusvarmuutta valiokunta pohti paljon perustuslakivaliokuntakin otti siihen kantaa ja totesi että että silloin kun rajoitetaan perusoikeuksia siis perustuslain kahdeksastoista pykälä toteaa että että on oltava perusteet sille jos henkilö erotetaan työstänsä oltava ennustettavaa ja ja on täytettävä myös täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset tässä valiokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen ja sanoo että tämä jää epäselväksi esityksen perusteluissa todetaan että tämä ehdotettu sääntely voi aiheuttaa ensi vaiheessa oikeudellista epävarmuutta mutta se miten laajalle ja kuinka suuriin yrityksiin muutoksella tulee olemaan vaikutusta riippuu viime kädessä vasta tulevasta oikeuskäytännöstä perustuslakivaliokunta huomautti omassa lausunnossaan että muutoksen merkityksen jättäminen merkittäviltä osin myöhemmän oikeuskäytännön varaan vähentää työntekijän irtisanomisperusteiden ennakoitavuutta perustuslakivaliokunta ei pitänyt asianmukaisena sitä että irtisanomista koskeva sääntely jää olennaisesti vain perusteluissa esitettyjen käsitysten ja vasta myöhemmän ehkä vuosien jälkeen täsmentyvän oikeuskäytännön varaan valiokunta totesi että tämä mahdollinen oikeudellinen epävarmuus koskee kuitenkin vain siirtymävaihetta ja ja tätä kokonaisharkintaa perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan perusteluista esitettyjä pienen työnantajan työyhteisön toimivuuteen taloudellisiin menetyksiin ja luottamuspulaan liittyviä näkemyksiä sinänsä kun arvioidaan irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta mutta sen mielestä säännöstä olisi kuitenkin ollut tarpeen täsmentää nimenomaisella viittauksella työnantajan edellytyksiin kantaa työntekijän moitittavan menettelyn seuraamukset tällainen sääntely olisi ollut perustuslakivaliokunnan mielestä myös paremmin sovitettavissa yhteen esityksen perusteluiden kanssa mutta työelämä ja tasa arvovaliokunta katsoi että perustuslakivaliokunnan esittämän täsmennyksen lisääminen säädökseen saattaisi johtaa siihen että irtisanomiskynnys tiukentuisi suurissa yrityksissä ja se ei ole ollut tämän lakimuutoksen tarkoitus

valiokunta teki pieniä tarkennuksia perusteluosuuteen ja

liittyen nimenomaan siihen miten tämä vähäinen lukumäärä ja pienten yritysten rooli pitäisi ottaa huomioon valiokunta toteaa että tässä kokonaisharkinnassa johon tämä muutos siis keskittyy kiinnitetään huomiota irtisanomisperusteen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin ja kysymys on siis sellaisista joiden voidaan katsoa olevan asiallisesti yhteydessä työsuhteen jatkamisedellytyksiin tämän vuoksi työnantajan henkilöstömäärä voi käytännössä tulla irtisanomisperustetta arvioitaessa merkitykselliseksi vain silloin kun irtisanomisen taustalla on työntekijän moitittavasta menettelystä tai työntekoedellytyksen

pienestä koosta johtuen suhteellisesti tuntuvia vaikutuksia näin ollen silloin jos yritys on suurempi voidaan suhteellisesti katsoa että saman käyttäytymisen vaikutukset ovat suuremmalle yritykselle pienemmät

valiokunta korosti omassa mietinnössään sitä että henkilöön liittyvän sääntelyn peruslähtökohdat pysyvät uudistuksessa ennallaan ja ehdotettu muutos on maltillinen valiokunta piti tärkeänä sitä että julkisuudessa ja erityisesti pienyrittäjille kohdistetussa tiedottamisessa pitää antaa asianmukainen kuva käsiteltävänä olevan lain merkityksestä ja tulkinnasta niin että se ei johda väärinkäsitysten vuoksi liian kevein perustein ja harkitsemattomasti tehtyihin irtisanomisiin tähän lakiesitykseen

arvoisa puhemies

se halutaan ratkaista tässä nimenomaisessa laissa ne ongelmat joihin halutaan puuttua on lueteltu esityksen tavoitteet osiossa siellä on mainittu kaksi seikkaa työllisyyden lisääminen ja pienten yritysten rohkaiseminen palkkaamiseen irtisanomisen oikeusvarmuutta parantamalla samaisen lakiesityksen vaikutukset osiossa todetaan kuitenkin että tämä laki todennäköisesti ei lisää työllisyyttä ja sen oikeusvarmuuskin huononee vuosiksi joskin se sitten ehkä neljän viiva viiden vuoden kuluttua paranee kun me tiedämme lakien elinkaaren kuinka kauan ne on hyvin kyseenalaista ehtiikö tämä laki koskaan maksaa kansantaloudelle takaisin niitä niitä lainsäätämisprosessin yhteydessä käydyn yhteiskunnallisen keskustelun synnyttämiä taloudellisia menetyksiä ja lain säätämiseen liittyviä resurssipanostuksia joita tähän lakiin on laitettu erityisen outo valinta tämä laki on sen takia että toimiviakin keinoja näiden nimenomaisten ongelmien ratkaisemiseen olisi esimerkiksi pienille yrityksille suunnattu juridisen neuvonnan järjestelmä joka olisi voinut parantaa oikeusvarmuutta tässä ja nyt ilman monien vuosien oikeuskäytännön vakiintumisen odottelua tältä pohjalta mahdolliseksi tulkita tätä lakia mitenkään muuten kuin puhtaana kasvojen säilyttämislakina ja poikkeuksellisen kalliina sellaisena arvoisa puhemies vastikään on tullut vastaus kansanedustaja kollega myllykosken kirjalliseen kysymykseen joka käsitteli sitä onko tämän lakiesityksen tarkoituksena myös muuttaa niitä perusteita joilla määrittyvät henkilöperusteisesti irtisanotun työntekijän korvaukset niissä tilanteissa joissa joissa perusteita irtisanomiseen ei ole valiokuntakuulemisessa kysyin tätä asiaa ja sain useammaltakin eri eri asiantuntijalta sellaisen vastauksen että tässä suhteessa ei muutu mikään olin ilmeisesti väärässä tai asiantuntijamme olivat nimittäin tässä myllykosken saamassa vastauksessa todetaan että vaikka uudistus ei merkitse erityistä muutosta näiden korvauksien suuruuden määrittymiseen sillä voi olla heijastusvaikutuksia perusteettomista työsuhteen päättämisistä tuomittavien korvausten suuruuteen

hänen oikeusturvansa riippuu entistä vahvemmin yrityksestä ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta johtuvista syistä kun nyt kysymys ei ole mistään liikennesakosta vaan aika keskeisestä oikeudesta saada korvaus korvaus perusteettomasta irtisanomisesta niin minä pidän tätä kyllä aika ongelmallisena asiana ja olen pahoillani että tämä ei tullut tätä vahvemmin valiokunnan käsittelyssä esiin

arvoisa puhemies tätä lakiesitystä voi kuvata sanoilla sekava ja epäselvä lakiesityksessä ehdotetut irtisanomissuojan keventämisen työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaiset esityksen peruslähtökohta on asetettuihin tavoitteisiin nähden tämä käy ilmi hallituksen itsensäkin tilaamista vaikuttamisarvoista asiantuntijalausuntojen mukaan irtisanomisen helpottamisella ei ole merkittävää vaikutusta yritysten haluun tai kykyyn palkata uusia henkilöitä lain seuraukset jäävät myös epäselviksi jo nykylain pohjalta oikeuden ratkaisuissa yrityksen koolla on ollut merkitystä arvioitaessa irtisanomisen laillisuutta kokonaisuutena pienet yritykset hyötyisivät tätä lakia enemmän juridisesta neuvonnasta työelämän pelisääntöjen ja ja normien tulkinnassa se loisi huomattavasti paremman pohjan pienille yrityksille pärjätä rekrytointien epäonnistuessa lain ongelma on myös se että lain perustelut ja pykälät eivät ole riittävästi synkronissa pykälien ja välillä on myös selkeää ristiriitaa asiantuntijakuulemisissa nousi voimakkaasti esiin kritiikki lain kirjausten huonosta tasosta mikä ilmenee esimerkiksi käsitteiden epämääräisyyksinä jotka lisäävät entisestään lain tulkintavaikeuksia riskinä onkin että laki työllistää lähinnä juristeja epäselvä lakiesitys tuo epävarmuutta työmarkkinoille pitkäksi aikaa kun lain soveltamista lähdetään hakemaan oikeusistuinten päätösten kautta tilanteen selkeyttäminen oikeusistuinten päätösten myötä voi viedä jopa neljästä viiteen vuotta tämä epävarmuus on pientenkin yritysten näkökulmasta todella ongelmallista epäkohta on myös se että lain vaikutusten arviointi on puutteellista vaikutusarvioinnit on tehty pääosin edellisiin lakiversioihin ja esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi on jäänyt lähes kokonaan tekemättä huolestuttavaa on myös se että perustuslakivaliokunnan lausunto on ohitettu perustuslakivaliokunnan mukaan lakiesityksessä ehdotetun muutoksen vaikutus irtisanomisperusteiden tulkintaan jää lakitekstissä epäselväksi on ongelmallista jos irtisanomisperusteen olemassaolo varmistuu vasta tuomioistuimen ratkaistua asian ja viime kädessä riippuu tulevasta oikeuskäytännöstä miten laajalle ja kuinka suuriin yrityksiin muutoksella tulee olemaan vaikutusta näin siis perustuslakivaliokunta

sillä tavalla kuin olisi ollut syytä huomioida huolimatta siitä että perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotukset voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä valiokunta päättää perustelunsa kritiikkiin jossa todetaan että irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutusta ei voida olemassa olevan tutkimustiedon perusteella luotettavasti arvioida käytettävissä olevien selvitysten valossa on hyvin epävarmaa että lakiehdotuksella olisi merkittävää työllisyyden edistämisvaikutusta tämän vuoksi ehdotettua sääntelyä ei voi valtiosääntöoikeudellisesti perustella kytkemällä se perustuslain julkiselle vallalle asetettuun velvollisuuteen edistää työllisyyttä nämä olivat siis perustuslakivaliokunnan lausunnosta poimittuja teemoja arvoisa puhemies lopuksi muutama sana lakiesitykseen liittyvästä työttömyysetuuden karenssiajasta kannatamme laissa esitettyä karenssiajan lyhennystä mutta on hyvä huomioida että lyhennyksen arvioidaan lisäävän julkisen talouden kokonaismenoja yhdellätoista miljoonalla eurolla ja valtion menojen osalta kahdeksalla miljoonalla eurolla mikä johtuu irtisanomisen jälkeisen työttömyysturvan karenssin laskemisesta yhdeksästäkymmenestä päivästä kuuteenkymmeneen päivään lain toivotuille työllisyysvaikutuksille ei sitä vastoin ole uskallettu arvioida positiivisia vaikutuksia lainkaan työttömyysturvan karensseihin liittyy kuitenkin useita ongelmia monimutkainen ja osin harkinnanvaraisuuteen perustuva sanktiojärjestelmä lisää toimeentulotukiasiakkuuksia vaikeuttaa ennakointia ja vähentää luottamusta viranomaisiin

sekä miten niitä toimeenpannaan meillä on eri puolilla suomea nimittäin isoja eroja siinä miten lakia ja ohjeistuksia tulkitaan jossakin saa opiskella jotakin mutta toisaalla ei jossakin joku vapaaehtoistoiminta tulkitaan sellaiseksi että henkilö ei ole työmarkkinoiden käytettävissä mutta toisaalla taas tulkitaan että on työmarkkinoiden käytössä näin ei tietenkään saisi olla mutta tämän lakiesityksen ongelmana on erityisesti se että irtisanottujen ja itsensä irtisanovien karenssiajat eriytyvät nyt kokonaan toisistaan ja se ei ole järkevää ja siksi ehdotamme että irtisanottujen ja itsensä irtisanovien karenssiaika lyhennetään kuuteenkymmeneen vuorokauteen siis kaikilla

totean että tulemme esittämään edellä mainitun toiseen lakiesitykseen liittyvän karenssiaikaa koskevan pykälän muuttamisen lisäksi ensimmäisen lakiesityksen kokonaan hylkäämistä edellä kerrotuilla perusteilla näin huonolaatuista lainsäädäntöä ei pitäisi lainkaan tehdä ja äsken esittelemäni vastalause on sdpn vasemmistoliiton vihreiden ja rkpn yhteinen

arvoisa

sarjassa pieniä mutta hyviä uudistuksia joita joita tämä hallitus tekee ja joilla on myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja työmarkkinoiden toimintaan sen tutkimuksen valossa jota meillä on me voimme arvioida että tämä jonkin verran voi kohentaa työllisyyttä se että ne vaikutukset

ei tietysti tarkoita että niitä ei ole niin kuin tutkijat

ei ole evidence of absence niin kuin olen koettanut edustaja kontulalle moneen kertaan valiokunnassa selittää kyllä hänen pitäisi se tutkijataustallaan ymmärtää edustaja kontula kysyi sitä mikä on se ongelma johon halutaan puuttua no minä kerron yhden suuren ongelman tässä se on suomen poikkeuksellisen korkea työttömyys meidän on tehtävä sille jotakin me emme voi näitä hyvinvointimenoja rahoittaa meidän työmarkkinoita toimimaan yhtä hyvin kuin muissa pohjoismaissa ja me teemme sen takia tällaisia uudistuksia nyt minun kokemukseni tältä hallituskaudelta on että poliittinen oppositio vasemmisto on vastustanut niistä aivan jokaista eli aika kivinen tie näyttää olevan poliittisesti suomen työllisyyden parantaminen mutta en minä tiedä mitään muuta tietä jos me haluamme työllisyysastetta nostaa ja suomalaiset hyvinvointimenot rahoittaa meillä on myös monenlaista talousteoreettista näyttöä siitä miten irtisanomissuoja vaikuttaa vaikuttaa tuottavuuteen ja miten se vaikuttaa heikkojen työmarkkinaryhmien asemaan jos irtisanomissuojaa heikennetään niin liikkuvuus yltyy työpaikkojen välillä ja silloin myös sellaisella ihmisellä jota pitkäaikaistyöttömyys uhkaa on hieman suurempi todennäköisyys päästä töihin minusta on ollut jotenkin äärettömän masentavaa että vasemmisto joka kuitenkin periaatteessa puhuu tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta ei ole halunnut tälle näkökohdalle antaa minkäänlaista arvoa nämä ovat kaikki tietysti epävarmoja nämä tällaiset uudistukset ovat luonteeltaan sellaisia että meillä ei voi olla niistä kovin varmaa tietoa koska missään yhteiskunnissa ja kansantalouksissa ei voida tehdä kontrolloituja kokeita tällaisilla asioilla aina harvinaisia muutoksia joiden arviointi on epävarmaa koska saman lainsäädännön pitää koskea kaikkia eli me emme tällaisessa tapauksessa voi edes penätä sitä että meillä olisi varmoja vaikutusarvioita mutta se tieto jota meillä on kertoo että tämä kuitenkin todennäköisesti vaikuttaa vaikuttaa hyvään suuntaan ja kun täällä nyt on hurskaasti kerrottu mikä olisi kuulemma ollut parempi yrityksille niin kysykääpäs yrityksiltä itseltään kai nyt suomen yrittäjienkin järjestö siis aivan yhtenä miehenä ja naisena kannattaa tätä uudistusta se on ollut heille yksi kaikkein merkittävimmistä asioista tänä hallituskautena jotain informaatioarvoa pitäisi olla arvoisa puhemies myös muutama huomio tämän lain säätämisprosessista tämähän lähti liikeelle osittain sen takia että haluttiin parantaa pienten yritysten työllistämismahdollisuuksia ja oli käynyt ilmi että vakiintuneet suomalaiset kolmikantajärjestöt eivät olleet lainkaan halukkaita vähentämään ja pienentämään niitä pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä syrjiviä käytäntöjä joita meidän sopimuslainsäädännössä on no sitten me koetimme tehdä jotain muuta ja

joka kuitenkin voisi toimia oikeaan suuntaan no tästä tuli sitten jonkinlainen symbolinen punainen vaate sille osalle poliittista kenttää joka haluaisi elää jonkinlaisessa kummallisessa kylmän sodan proletariaatin diktatuurissa tai missä lie jossa ek ja sak kabineteissaan saavat päättää työlainsäädännön ja hallituksella ja eduskunnalla ei muka olisi edes oikeutta ajaa läpi uudistuksia käynnistyi tällainen ulkoparlamentaarinen vihakampanja jossa mikään valhe ei näyttänyt olevan kielletty ja sen verran minä työväenliikkeen toiminnastakin tiedän että ei niin hirveästi yllättäisi että tästä kampanjasta olisi tässäkin talossa jotain tiedetty mutta tämä tuntuu tällaisen kaltaiseni liberaalin reformoijan näkökulmasta katkeralta siksi että kun nämä järjestöt painostavat tällaisen esityksen alkuperäistä heikommaksi ja epäselvemmäksi niin sitten me kuulemme valiokunnassa ja tässä salissa miten se on liian heikko ja epäselvä voitte olla varmoja työväenpuolueet että se olisi ollut kirkkaampi ja vahvempi jos tämä ulkoparlamentaarinen painostus ei siinä olisi ollut mukana mutta tässä on myös koomisia piirteitä järjestöjen lakkokampanjan vaatimus oli että tämä pitäisi saada kolmikantaiseen valmisteluun no sinnehän se sitten tuli ja siellä käsiteltiin olen verrannut sitä alkuperäistä versiota ja sitten tämän kolmikantaisen valmistelun jälkeistä versiota se ei ole muuttunut mitenkään eli tässä oli kysymys vanhan kolmikantaisen vallan jonkinlaisesta symbolisesta protestista että meidän täytyy saada olla mukana minulle se tuo mieleen viisi vuotiaan lapsen jonka vanhemmat haluavat että hän laittaa kumisaappaat jalkaansa ja hän sanoo että minä itse sanon että laitan kumisaappaat jalkaani ja sitten hän laittaa kumisaappaat jalkaansa minä näen tämän jonkinlaisena järjestöjen ylivallan hitaana kuolemana ja ja hyvä niin se tosiasia joka minun mielestäni tässä salissa pitäisi kuitenkin vahvasti tiedostaa on se että meillä on keski ja pohjois euroopan korkein työttömyys ja me emme ikinä tule selviämään seuraavalla vuosikymmenellä meidän julkistaloudestamme eikä tätä työväenliikkeen luomaa hyvinvointijärjestelmää kyetä rahoittamaan ellemme alenna ratkaisevasti meidän työttömyysastettamme ja tällaiset uudistukset ovat niitä askelia joilla me tähän suuntaan pääsemme kiitos

arvoisa puhemies edustaja vartiainen piti hyvin analyyttisen seitsemän minuutin puheen enkä aio toistaa näitä asioita mutta aivan niin kuin vartiainen sanoi kysymys on itse asiassa aika pienestä uudistuksesta pienestä muutoksesta jolla minun käsitykseni mukaan toivotaan oikeuskäytännön muuttamista siis tässä esityksessä ehdotetaan että jatkossa irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on on otettava uutena vaikuttavana tekijänä huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä osana kokonaisharkintaa siis tavoitteena on varmistaa että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otetaan riittävällä tavalla huomioon henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa esityksen tavoitteena on irtisanomisen helpottamisella madaltaa nimenomaan pienten pienten työnantajien työllistämiskynnystä muutos ei muuta nykyisen säännöksen mukaisia työsuhteen irtisanomisperusteita niin kuin täällä on aiemmin jo todettu eli asiallisen ja painavan syyn vaatimusta eikä sitä mitä voidaan pitää työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ehdotettu lisäys kohdistuu vain asiallisen ja painavan perusteen kokonaisarvioinnissa vaikuttavien seikkojen listaukseen jossa uutena vaikuttavana tekijänä huomioidaan siis työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä nykyisessä laissa tämä tekstimuoto menee työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan niin kuin perustuslakivaliokunta totesi tämä sanamuotohan mahdollistaa jo tämän huomioimisen mutta on vain niin että se ei näytä toteutuvan kuitenkaan meidän oikeuskäytännössä siksi ehdotetulla muutoksella työntekijöiden lukumäärän merkitystä kokonaisharkinnassa halutaan erikseen korostaa täälläkin on nyt sanottu että esitys tuo epävarmuutta työmarkkinoille pitkäksi aikaa kun lain soveltamista lähdetään hakemaan oikeusistuinten päätösten kautta se on se on kyllä totta mutta se on tarpeellistakin oikeuskäytäntö on kehittynyt nimittäin siihen suuntaan että osa yrityksistä kokee irtisanomiskynnyksen olevan liian korkea aiemmin kun tästä asiasta keskusteltiin minä kerroin silloin esimerkin mainitsematta yrityksen nimeä ja ja tässä välissä vierailin yrityksessä ja ja he sanoivat että turhaan salaan heidän sen kertoa myöskin eduskunnassa kysymys on sv element oystä sulkavalta heillä oli tämmöinen keissi jossa jatkuvaa aamuvuoroa tehnyt työntekijä haluttiin tekemään väliaikaisesti joka toinen viikko iltavuoroa tehtaan kiireiden vuoksi työsopimuksessa oli töistä sovittu kaikki elementtitehtaan työt työntekijä ei tähän kuitenkaan suostunut ja jäi sairauslomalle loman jälkeen työntekijä irtisanoi itsensä siis itse irtisanoi itsensä ja työllistyi toisaalla heti vuosi lähtönsä jälkeen työntekijä haastoi rakennusliiton avustuksella entisen työnantajansa siis sv element oyn oikeuteen vaatien korvauksia käräjäoikeus tuomitsi sv elementin maksamaan työntekijälle korvauksena kymmenen kuukauden palkan tämmöisessä tilanteessa itse irtisanonut itsensä hovioikeuteen valitettiin hovioikeus ei antanut valituslupaa korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen ja näin käräjäoikeuden päätös jäi voimaan tämä on aika käsittämätöntä että meillä on kuitenkin tämmöinen oikeuskäytäntö näissä irtisanomisasioissa tässä tapauksessa vielä niin että työsopimusta ei työnantajan puolesta purettu eikä myöskään irtisanottu arvoisa puhemies jos tällä esityksellä saadaan muutettua nykyistä oikeuskäytäntöä edes hiukan paremmin pienen työnantajan olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottavaksi niin hyvä

että pienet yritykset ovat niitä mihin niitä mahdollisesti syntyy ja ja toki meidän täytyy tehdä työtä sen eteen että yritysten kynnys palkata työntekijöitä olisi mahdollisimman alhainen mutta tuntuu että tämä laki ei ehkä siihen kuitenkaan ole se paras vastaus niin kuin tässä on tullut esille tämä ei nyt sitten kuitenkaan juurikaan muuta nykytilannetta se saattaa jopa saada sen nykyistä sekavammaksi ja ja pienten yritysten kannalta se pelko työllistää

ole niinkään todellisia ja siihen mielikuvaan että työllistäminen on on vaikeaa tai työnantajana toimiminen on hankalaa ja sen takia olisi tärkeätä että pienet yritykset saisivat tähän nykyistä enemmän apua tukea ja neuvontaa jos mietitään tämän lain kohdalta minkälainen iso soppa ja kohu tästä tuli niin tähän on mielestäni ehkä turhankin paljon yhteisiä voimavaroja ja luottamusta laitettu peliin niin että että

on kärsinyt kyllä ihan käsittämättömän suuren kolauksen ja ja varmaan aivan suotta ja turhaan itse asiassa ihmetyttääkin että hallitus on halunnut tehdä tästä tästä laista oikeastaan aika lailla arvovaltakysymyksen kun tiedetään kuitenkin että

siitä ihan tyytyväisiä että hallitus otti askeleita taaksepäin ja muutti alkuperäistä esitystään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja on hyvä että sopu nyt sitten vihdoin löytyi eikä suomeen luotu kahden kerroksen työmarkkinoita mutta kuten sanoin edelleen tämä tämä esitys on ongelmallinen ja vasta lain tulkitsemisen kautta tullaan lopulta näkemään mitä esimerkiksi tämä lakitekstissä mainittu työntekijöiden lukumäärä todellisuudessa tarkoittaa

se tulee kyllä sinä aikana hyvin selväksi se että nyt jo kuuteen kuukauteen kasvatettu on oikeastaan myös keino joka joka tähän lainsäädäntöön nähden tuo paljon helpotusta sitten tietysti on selvää että sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa kohti perustuloa joka luo turvaa kaikissa tilanteissa ja tekee työn vastaanottamisesta aina

arvoisa puhemies tässä laissa varmaan suurin erimielisyys hallituksen linjan ja sosiaalidemokraattien välillä on se millä keinoilla työllisyyttä pyritään parantamaan mitkä ovat ne keinot joita valitaan jos me me ajattelemme irtisanomisturvaa niin uusin oecdn tutkimus joihin nyt yleensä olemme tässä talossa tottuneet luottamaan osoittaa että meidän yhdistelmä henkilöperusteisesta ja kollektiivisesta irtisanomissuojasta on sekä eun että oecd maiden keskitasoa

koko valiokuntana siis yhtyi tähän näkemykseen että jo nykylaki mahdollistaa sen että pieni yrityskoko otetaan huomioon silloin kun tehdään kokonaisharkintaa ja oikeuskäytännöstä me tiedämme että näin myös tehdään eli itse asiassa tämä laki on enemmän poliittinen manifesti kuin tarpeeseen tuleva laki

ikävämpään tilanteeseen ajatellaan että ne irtisanomisen perusteetkin ovat helpottuneet vaikka tämä laki ei niihin puutu ja niillä perusteilla tehdään irtisanomisia mistä sitten tulee niitä ikäviä takapakkeja kun oikeus toteaa että kokonaisharkinta ei mene sen yli mitä perusteissa on ajateltu

no työllisyysvaikutuksista ne ovat kiistatta epäselvät

itse henkilökohtaisesti uskon siihen että jos ihmiset kiertävät työstä työhön sitä kautta on varmasti mahdollista että tuottavuus nousee kun työntekijä on itselleen paremmin sopivassa työpaikassa

tasavertaisemman mahdollisuuden myös vaikeassa työmarkkina asemassa olevien pääsylle työhön niin kuin valiokunnan enemmistö mietintöönkin kirjoitti itse en ole siitä niin varma vaikka työtehtäviä irtisanomisten lisääntymisen kautta avautuisi enemmän on hyvin todennäköistä että irtisanotuksi tulevat sellaiset työntekijät joiden on vaikeampi työllistyä jos sinut on henkilökohtaisin syin irtisanottu sen jälkeen on huomattavasti vaikeampi työllistyä sen tietää jokainen

pitkään ja vaikeaan työttömyyteen kasvaa ja voi olla että toisenlaisissa olosuhteissa he olisivat pystyneet sinnittelemään kyseisen työnantajansa voittojen hyväksi vielä pidempäänkin mutta tämän lain jälkeen saattaa olla että että linja on toinen no sitten jos me mietimme niitä tavoitteita mitä meillä on ollut vaikkapa työttömyysturvan suhteen niin toivon todellakin tuota vastalauseessa esiin nostettua asiaa että me tarvitsisimme tällaisen kokonaisarvion jossa katsotaan milloin sitä työttömyysturvaa saa millaisin perustein ja mitkä ovat ne karenssit tai omavastuuajat joita siinä on yhteinen käsitys esimerkiksi toimi hankkeessa on ollut se että näitä aikarajoja pitäisi yhtenäistää ja sitä käytäntöä pitäisi yhtenäistää silloin kun sosiaaliturvaa uudistetaan vaikka olemme olleet vähän eri mieltä siitä minkälainen sen sosiaaliturvan sitten loppujen lopuksi pitäisi olla yhtenäistämisen tarpeen ja selkiyttämisen tarpeen ovat jakaneet kaikki nyt käy niin että että yksi raja taas muuttuu kahdeksi meillä on aikaisemmin ollut samat samat omavastuupäivät jos ihminen itse irtisanoo itsensä tai jos hän tulee irtisanotuksi henkilökohtaisin perustein nyt nämä syyt eriytyvät eli jos käyttäydyt työpaikalla huonosti ja tulet irtisanotuksi henkilökohtaisin syin saat vähemmän karenssia kuin silloin jos sinulla on huono työnantaja joka vaikkapa sairastuttaa sinut sen vuoksi olemme esittäneet sitä että nämä

kun työttömät haluavat että työttömyysturvaa parannetaan ja sanovat että se parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä koska he voivat elää täydempää elämää

minusta tällaisessa maailmassa jossa itse edunsaajat ovat päättämässä tai sanomassa siitä miten joku asia vaikuttaa ei välttämättä ole kestäviä kriteereitä lainsäädännön

arvoisa puhemies minä olen vuosikausia puhunut näyttöön perustuvasta päätöksenteosta jossa korostetaan tutkimusnäytön ja laaja alaisten asiantuntijakuulemisten yhteenvetoja lainsäädännön laadinnassa ja ja perusteluissa tämä lakiesitys on tästä näkökulmasta erittäin huonosti valmisteltu tämä tämä ei perustu faktatietoon vaan lähinnä arvailuun kokeilukulttuuri on sinällään ihan hyvä ja kannatettava asia mutta lainsäädäntötyöhön sitä ei pitäisi soveltaa nyt tässä on sellainen sävy että kokeillaan miten käy seuraavat vuodet joudumme sitten odottelemaan oikeusistuinten päätöksiä siitä mitä tämä lakiesitys käytännössä tarkoittaa epävarmuuden lisääntyminen työmarkkinoilla ei ole kenenkään kenenkään etu eikä se todellakaan ole hyvä asia minä olenkin samaa mieltä täällä esille tulleiden näkemysten kanssa siitä että tämän asian väkisin runnominen on enemmän arvovalta ja ideologinen asia kuin tutkimusnäyttöön tai faktoihin perustuva asia ja ja tämä on minusta erittäin surullista

arvoisa puhemies vaikka edustaja vartiainen tapansa mukaan lähtikin aika pian oman puheenvuoronsa jälkeen vastaan hänelle silti niihin kysymyksiin ja väitteisiin jotka hän kohdisti suoraan minulle siinä toivossa että ehkä ääneni edustaja vartiaisen vielä jonkin kaiuttimen kautta tästä talosta tavoittaa

vaikutuksista silloinkin kun lopputulos on epävarma tai arviossa liikutaan niin lähellä nollaa että aivan varmasti ei voida tietää mennäänkö plussan vai miinuksen puolella tulisi ottaa vakavasti ja että näiden pohjalta ei voisi tehdä minkäännäköistä poliittista päätöksentekoa jos politiikkaa voisi tehdä vain varmojen faktojen pohjalta me emme tekisi politiikkaa lainkaan koska politiikka käsittelee aina toteutumattomia toteutumattomia tapahtumia

vartiainen ei kuitenkaan ole onnistunut osoittamaan sellaista vaikutusten arvioinnin kokonaispunnintaa jossa pohditaan useita muutoksia yhtä aikaa nimittäin kaikilla lakiesityksillä tai ainakin suurella osalla niistä on useita samanaikaisia vaikutuksia silloin kun me puhumme avoimista yhteiskunnista ja useista samanaikaisista tekijöistä

yhteys jonkinlainen korrelaatio ja kausaliteetti tähän lakiesitykseen kuinka vahva sitä me emme tiedä mutta ainakin niin vahva että nämä asiat on syytä nostaa esiin ja silloin kun harkitaan onko esimerkiksi työllisyyden toivossa tehtävä uudistus tarpeellinen ja aiheellinen näitä on syytä pohtia me tiedämme esimerkiksi sen että oikeudenmukaisuuden kokemus järjestelmän kanssa on heikentynyt pienituloisten keskuudessa me tiedämme että kuilu hyvätuloisten ja pienituloisten välillä kasvaa me tiedämme myös että jos työkykyisiä on entistä enemmän tarjolla työmarkkinoilla työnhakijoina niin kaikkein vaikeimmin työllistyvien tilanne ei parane yhtään vaikka avoimia työpaikkoja olisi tarjolla tämän vuoksi kun edustaja vartiainen ihmetteli sitä miksi vasemmisto ei ei ole innostunut siitä mitenkä tämä laki parantaa heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien olevien asemaa ei olla innostuttu koska meidän näkemyksemme mukaan se ei sitä paranna niin että työnantaja ottaa heikommin tehtävään sopivan sopivan henkilön heikommin tehtävän taitavan henkilön jos samalla hintaa on saatavissa paremmin tehtävän taitavia työntekijöitä edelleen tiedetään että vahvassa neuvotteluasemassa oleva ydintyövoima on ratkaiseva työehtojen yleisen tason turvaamiseksi ja tästä syystä irtisanomissuoja ei suojaa vain sitä ydintyövoimaa joka on sen piirissä vaan suojaa työehtoja myös yleisellä tasolla

työn ostajien ja työn myyjien keskinäisissä neuvotteluissa ja siinä oleellista on kuinka paljon kummallakin on pelimerkkejä käytössä jos toisen osapuolen pelimerkkejä tämän talon toimesta heikennetään se vaikuttaa tähän neuvotteluasemaan ja sitä kautta yleisiin työehtoihin nämä ovat kaikki sellaisia perusfaktoja joiden takaa löytyy paljon tutkimustietoa ja ja jotka tulee siinä kokonaispunninnassa huomioida kun mietitään onko tämä nimenomainen lakiesitys sellainen että sen mahdollisten

edustaja vartiainen ihmetteli sitä että että yrittäjien keskusjärjestön kanta ei tunnu kontulalle juurikaan painavan meillä on nyt edessämme lakiesitys jossa yrittäjä ei voi tietää vaikuttaako se hänen yritykseensä mitenkään ja jos vaikuttaa niin mitenkä se vaikuttaa kuinka yrittäjä silloin voi muodostaa mitään sofistikoitunutta kantaa siihen onko tämä hyvä vai huono asia ei ainakaan hallituksen esityksiä lukemalla

tämän esityksen lähetekeskustelussa aikanaan epäilin että mikä on näiden ehdotettujen pykälien todellinen vaikutus koska pykä lillähän se vaikutus täytyy olla ei lainsäädäntöä perusteluilla tehdä ongelmaksi epäilin tätä pykälän epämääräisyyttä yrityksen koon vaikutuksen suhteen ja irtisanomisen perusteluiden vaihteluiden suhteen eli muuttuko asia toivotulla tavalla muuttuuko se ylipäänsä muuttuuko se jopa suurelle yritykselle epäedullisemmaksi kuka siis haluaisi lähteä testaamaan näitä kuka haluaa omasta yrityksestään ennakkotapauksen haluammeko lähteä kokeilemaan tällaista lainsäädännöllä mielestäni valiokunnat eivät löytäneet vahvistusta sille että laille olisi tarvetta tai sen vaikutus olisi toivotunlainen epävarmuus leijailee tämän esityksen päällä paras laittaa tämä hieman rampa lakiesitys romukoppaan ja palata ajan kanssa uusilla keinoilla joilla pyrittäisiin parantamaan pienyritysten työllistämisen edellytyksiä ilman että se olisi aina tavalla tai toisella pois työntekijöiltä tai loisi epävarmuutta ja epäluottamusta työmarkkinoille tätä olen monesti hallitukselta vaatinut aiemminkin ja vaadin nytkin

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

kaksituhattakuusitoista toimenpidealoitteen suomeen kuulumattomien vieraspetojen pyynnin tehostamiseksi sekä kahdeskymmenesseitsemäs kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista kirjallisen kysymyksen toimenpiteistä supikoiran vähentämiseksi luonnosta tein myös kirjallisen kysymyksen neljästoista kolmatta kaksituhattakahdeksantoista minkin osalta kysyen millä tavoin minkki eroaa supikoirasta koska kumpikin ovat vierasperäisiä lajeja suomessa ja onko hallituksella aikomusta poistaa minkki jatkossa riistaeläinten luettelosta ja rinnastaa se rauhoittamattomaan eläimeen kuten nyt nämä asiat saadaan erinomaisiksi päätöksiksi supikoira ja minkki rinnastuisivat siis rauhoittamattomaan eläimeen mikä tarkoittaa sitä että niiden pyydystämiseksi ja tappamiseksi ei tarvitse suorittaa metsästäjän tutkintoa eikä maksaa riistanhoitomaksua lisäksi alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin tämä oikeus hänellä on silloinkin kun metsästysoikeus alueella on vuokrasopimuksella luovutettu toiselle mielestäni hallitus on ymmärtänyt erinomaisesti supikoiran ja minkin haitallisuuden tuleva päätös molempien osalta on tämän vuoden todellinen luonnonsuojeluteko joka parantaa oleellisesti muun muassa vesilintujen elinolosuhteita lintuvesillä sekä kosteikoilla minulle riittää hyvin että minkkejä ja supikoiria on jatkossa vain kuten suomen tavoitteenakin näyttäisi olevan mielestäni erityisesti minkki on parhaimmillaan turkiksena ja ainakin suomesta itään päin olevissa maissa tämä on ymmärretty erittäin hyvin arvoisa puhemies esityksessä metsästyslaissa säädettyihin riistalajeihin esitetään lisättäväksi kultasakaali sääntelyllä varauduttaisiin lajin kannansääntelyyn sen mahdollisesti levitessä suomeen tulokaslajina erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta mielestäni tämä on erinomainen päätös vaikka sakaalin metsästämiseen onkin vielä pitkä matka tein eduskunnassa kahdeskymmenesneljäs toista kaksituhattakuusitoista kirjallisen kysymyksen ministerille siitä miten suomeen kuulumattoman vieraspedon eli sakaalin leviäminen suomeen aiotaan estää näitä kun sillä hetkellä oli jo todettu virossa ministeri tiilikaisen vastauksessa kerrotaan muun muassa että sakaali on luontaisesti leviävä kuten mikä tahansa laji jolla on siihen potentiaalia todennäköisyys sakaalin saapumiselle suomeen on kohtalaisen suuri vaikkakin selvä leviämiseste on pietarin seutu se luultavasti selviäisi etelä ja lounaisrannikon tuntumassa vakiintumiseen ja yksilömäärään vaikuttanevat talvien ankaruus ja lumisuus ministerin vastauksen mukaan suomella ei ole mahdollisuutta estää lajin mahdollista luontaista leviämistä vaan päinvastoin suomella on velvollisuus turvata sakaalin suotuisa suojelun taso mielestäni emme tarvitse suomeen enää yhtään vierasperäistä lajia tuhoamaan lintuvesiämme ja kulkemaan haaskoilla supikoiran tavoin sakaali suomeen levittäydyttyään luonnonsuojelualueella rauhoitettu laji ja sitä koskisivat rauhoitussäännökset tällä metsästyslainsäädännön muutoksella mikä on tänään keskustelussa voidaan sakaali säätää riistalajiksi jolloin kantaa voidaan säädellä metsästämällä

arvoisa herra puhemies metsästyslain kautta voidaan myös säännellä ja hoitaa luonnon monimuotoisuutta ja nämä vieraslajit jotka tässäkin hallituksen esityksessä ovat mukana ja

haitallisten vieraslajien listoilta poistettaviksi ovat juuri meidän monimuotoisuuttamme olleet kaventamassa ja kun tiedetään kuinka tälläkin hetkellä suomenkin luonnossa on monimuotoisuuden suhteen tilanne se että se on varsin nopeaa vauhtia heikkenemässä niin on erinomaista että näitä toimenpiteitä sitten monelta kannalta mietitään ja ja toimitaan sitten sen mukaan myös lainsäädännössä tavarat ja ihmiset liikkuvat tässä maailmantilassa hyvin nopeata vauhtia ja sitä kautta meille tulee uusia kasveja eläimiä eliölajeja tänne tänne meidän ulottuvuuksiimme ja ne eivät tänne suomen luontoon välttämättä kuulu hallituksen esitys on hyvä kannansäätely mahdollistuu näiden muutosten myötä pesukarhun piisamin rämemajavan supikoiran ja minkin sekä kultasakaalin osalta sitten

vieraslajien leviämisen torjuminen on erittäin tärkeä asia vieraslajit ovat uhka useille meidän luonnonvaraisille lajeillemme niiden lajien ekosysteemeille niiden tulevaisuudelle koko elinympäristölle nyt on kuitenkin ollut niin että tällä hetkellä vieraslajien torjumista on rajoittanut moni tekijä kuten listaus riistalajiksi tai se voiko kyseisen lajin hävittää tai voiko sitä ilman metsästyslainsäädäntöön liittyviä rajoituksia ehdotetulla lakimuutoksella ehdotetaan supikoiran pesukarhun ja piisamin lisäämistä haitallisten lajien listalle lisäksi minkin osalta on tarkoitus lopettaa metsästyslain soveltaminen näiden muutosten odotetaan helpottavan vieraslajien pyytämistä torjumista ja hävittämistä mikä on erittäin tervetullut muutos suomen luonnonvaraisten eläinten suojeluun

arvoisa puhemies vieraslajit ovat iso ongelma ja ja siitä tulee vain koko ajan suurempi ongelma sen myötä kun ilmastonmuutos etenee ja ja olosuhteet täälläkin muuttuvat sellaisiksi että tänne leviää leviää uusia lajeja ja valitettavasti usein ne lajit jotka menestyvät ovat semmoisia

alkuperäislajistolta sellaisilta lajeilta jotka ovat erikoistuneet joihinkin tiettyihin olosuhteisiin tämmöiset menestyvät vieraslajit uhkaavat uhkaavat ja usein hävittävätkin sitten alkuperäislajeja merkittävästi ja ja yksi uhanalaisuuden syy onkin onkin vieraslajit tässä lakimuutoksessa nyt muutettaisiin vain metsästyslakia ja puhutaan siis linnuista ja nisäkkäistä mutta on hyvä muistaa että meillä on valtava joukko myös muuntyyppisiä vieraslajeja meillä on paljon kasveja

onkin syytä huolehtia että me myös varmistamme että resurssit ovat riittävät vieraslajien torjunnassa esimerkiksi jättiputkea ja ja jättipalsamia käytännössä usein vapaaehtoistyöllä ja talkootyöllä torjutaan ja meillä on myös aika heikko

ja se olisi hyvin tärkeää taata jotta pystyisimme riittävän varhaisessa vaiheessa puuttumaan koska tiedämme että jos nämä aggressiivisesti levittäytyvät lajit saavat riittävästi tilaa niin niin sen vaikeampi niitä on sitten myöhemmin kitkeä pois sen takia esimerkiksi lukessa pitäisi varmistaa että resurssit ovat sellaiset että voidaan voidaan seurata kun vieraslajeja tänne tänne saapuu on sitten kyse kasveista tai on sitten kyse erilaisista hyönteisistä joissa on on paljon joukossa myös tuhohyönteisiä mitä aikaisemmin pystytään ne huomaamaan ja mitä aikaisemmin pystytään se kanta kitkemään sen parempia tuloksia saadaan

arvoisa puhemies tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja siitä kuinka vieraslajit luonnonvaraisten eläinten ja kasvilajien ja muiden osalta ovat haitallisia harmi kyllä me ihmiset itse olemme siihen aika pitkälti syyllisiä muutamien tässäkin lakiesityksessä mainittujen eläinlajien kohdalla kuten piisami minkki ja supikoira joita on istutettu suomen luontoon ja joita on karannut turkistarhoilta aiheuttamaan haittaa luonnonvaraisille eliölajeille tämän lakimuutoksen jälkeen alueen tai rakennuksen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan olevia supikoiria ja piisameita ilman suoritettua metsästäjätutkintoa tämä herättää vain sen kysymyksen että tulee varmaankin varmistua jollakin tavoin siitä että että eläinten metsästys ja lopettaminen tapahtuvat kuitenkin asianmukaisella ja mahdollisimman kivuttomalla ja ja ammattitaitoisella tavalla siitä ole itse aivan varma miten siitä varmistutaan jos ei metsästäjätutkintoa vaadita ja toinen huomionarvoinen seikka jota varmaan täytyy valiokuntakäsittelyssä hieman selvittää vuonna kaksituhattakolmetoista astui voimaan metsästysasetuksen muutos jonka mukaan heti tappavia rautoja voidaan käyttää maalla hillerin kärpän minkin näädän oravan ja eräitten muittenkin lajien pyydystämiseen jos nyt supikoira siirretään rauhoittamattomaksi lajiksi niin tuleeko meillä näitä isokokoisia pyyntirautoja sitten lähelle asutusta ja ja mikä on niitten mahdollisesti aiheuttama vaara lemmikkieläimille tai tai vaikka pienille lapsille tällaisia yksittäisiä huomioita tästä havaitsin mutta noin kokonaisuutena lakiesityksen tarkoitushan on on aivan oikea ja hyvä

arvoisa puhemies tämä on siinäkin mielessä erinomainen lakialoite että aikaisemmin jos järvenrannalla on useita kesämökkejä ole pystynyt siellä kesämökkien keskellä pyydystämään näitä vierasperäisiä lajeja minkkiä ja supia mutta tämä mahdollistaa nyt senkin että kun mökin omistajalla ei ole metsästysoikeutta eikä metsästyskorttia niin hän voi asettaa loukun omalle tontilleen ja kun siihen supikoira tai minkki menee niin hän voi sitten ottaa yhteyttä sellaiseen henkilöön joka pystyy sen ammattitaitoisesti lopettamaan tämä on siinäkin mielessä erinomainen lakialoite

arvoisa puhemies puhdas luonto ja elinympäristö on rikkaus ja arvo jonka haluamme kaikki varmasti säilyttää kaivoksilla on aina vaikutusta luontoon mutta vaikutukset pitää rajata kaivoslaki lähtee siitä että kaivostoiminta yhteiskunnallisesti taloudellisesti ja ekologisesti on kestävää kaivostoiminnan kannalta keskeistä on paikallinen hyväksyttävyys se saavutetaan kun kaivosten ympäristölle aiheuttamat ongelmat pysyvät kohtuullisina eli lupaehtojen määrittelemissä rajoissa nyt tehty esitys perustuu eduskunnan yksimieliseen lausumaan

vastauksena hallituksen esitykseen kymmenen kautta kaksituhattaseitsemäntoista muutos oli mukana kaivoslakiin esitetyissä teknisluonteisissa muutoksissa mutta se jätettiin työ ja elinkeinoministeriön pyynnöstä pois eduskunnan vastauksessa kuitenkin edellytettiin muutoksen tuomista erillisenä hallituksen esityksenä myöhemmin sillä myös tämä muutos katsottiin tarpeelliseksi kumotun kaivoslain mukaan etuoikeuden hakemusta koskevaan alueeseen sai se joka ensimmäisenä jätti kaivoslain mukaisen hakemuksen vaikka kuinka vajavaisen tästä seurasi että hakemukset olivat usein erittäin vajaita ja niitä täydennettiin pikkuhiljaa kun etuoikeus oli jo kuitenkin varmistettu kaivoslakia uudistettaessa haluttiin tästä menettelytyylistä pois niinpä nykyisessä kaivoslaissa on etuoikeuden saamisen edellytyksenä täydellinen hakemus hakemuksen tulee siis sisältää kaikki tarvittavat liitteet jotta hakija saisi etuoikeuden luvan hakemiseen kyseiselle alueelle käytännössä tämä tarkoittaa sitä että mikäli hakemukseen tarvitaan niin sanottu natura selvitys tai yva eli ympäristövaikutusten arviointi on näiden varsin vaativien aikaa vievien liitteiden valmistelu aloitettava hyvissä ajoin se taasen tarkoittaa että viimeisimpien tutkimustulosten ja havaintojen huomioiminen näissä selvityksissä on haasteellista siispä esitämme että nämä liitteet poistettaisiin etuoikeuden antavan hakemuksen vaatimuksista eli että nämä hakemuksen osat olisi mahdollista toimittaa täydennyksenä ilman että etuoikeus vaarantuu hakemuksessa tulisi kuitenkin ilmoittaa koska nämä liitteet toimitetaan eikä hakemuksen käsittelyä ja kuulemista voisi aloittaa ennen kuin nämä liitteet on toimitettu näin asianosaisilla olisi edelleen jatkossakin aivan sama aineisto käytössään hakemuksen kuulemisvaiheessa muutos antaisi mahdollisuuden valmistella nämä liitteet ajantasaiset tiedot huomioiden jolloin selvitysten laatu paranisi muutos ei vaikuttaisi hakemusvaatimuksiin eikä lupakäsittely muuttuisi asianosaisten tiedonsaanti ei siis muuttuisi vaan heillä olisi edelleen kaikki aineisto käytettävissään kuulemisvaiheessa sisällöllisesti tämä muutos on esitelty eduskunnassa jo hallituksen esityksessä kymmenen mutta kun samaan aikaan eduskunnassa oli käsittelyssä laaja yva lakipaketti jätettiin tämä muutos pois valiokuntakäsittelyn yhteydessä työ ja elinkeinoministeriön pyynnöstä ja tuotavaksi myöhemmin omana erillisenä esityksenään eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sisälsi siis lausuman jossa tämän yksilöidyn muutoksen toteuttamista edellytettiin tuotavan eduskuntaan myöhemmin ja nyt hallitus tekee eduskunnan yksimielisen tahdon mukaisesti

arvoisa puhemies

huomioon perusoikeusjärjestelmä keskeisenä tuolloin pidettiin yleisen edun turvaamista ja lupaharkintaan sisältyvää ennakollista valvontaa nyt sitten

myös vaikkapa malminetsintäluvan raukeamisen tai peruuttamisen jälkeen näin tämän lakiesityksen perusteluissa lukee ja antaisi luvanhakijalle mahdollisuuden suorittaa suunnitellut malminetsintätoimet loppuun ennen natura kaksituhatta arviointia ja yva selostuksen toimittamista kaivosviranomaiselle näin tämän hallituksen esityksen perusteluissa lukee ja tämä on hyvin ristiriitaista tämän lakiesityksen pykälämuutoksiin nähden natura kaksituhatta arvioinnin ja yva selostuksen suorittaminen nykyistä joustavammalla aikataululla mahdollistaisi lakiesityksen mukaan niiden toteuttamisen entistä laadukkaammin ja mahdollistaisi entistä paremmin tavoiteltujen suojelu ja muiden intressien yhteensovittamisnäkökohtien huomioimisen lakiesityksen vaikutuksista lakiesityksessä todetaan näin esitetyillä lakimuutoksilla ei olisi vaikutusta viranomaisen lupaharkintaan tarkoitus on sujuvoittaa viranomaismenettelyä ja keventää lausunnonantajien ja lupaprosessista vastaavien viranomaisten hallinnollista taakkaa esitetyt muutokset keventäisivät myös toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa

kun esimerkiksi kaivoslain mukainen toiminta kohdistuisi natura kaksituhatta alueelle tai sen välittömään läheisyyteen tai muille luonnonsuojelualueille se kaivoslain nojalla annettavassa lupaharkinnassa pakottavan luonnonsuojelulainsäädännön huomioon ottamista joka tapauksessa taloudellisten vaikutusten osalta lakiesityksessä todetaan että lupaviranomaisen osalta sujuvoittamisella voidaan nopeuttaa prosesseja ja sitä kautta tehostaa viranomaistoimintaa ja parantaa palvelua ilman lisäresursseja

nostetaan esiin juuri se syy miksi on hyvä vaatia kunnon selvityksiä jo etuoikeusvaiheessa ne korostavat laadukkaiden hakemusten merkitystä jolloin kehnoilla ja vaillinaisilla hakemuksilla toimivat eivät saisi perusteetonta hyötyä aivan kuten ministeri lintiläkin voimassa olevasta laista ja sen taustoista selvitti

pykälän perusteluhan on että se selkeyttää tilannetta ja estää etuoikeuden saamisen puutteellisten hakemusten nojalla arvoisa puhemies on vaikea keksiä perusteltua syytä sille miksi tämä nyt halutaan kääntää ympäri on selvää että jo pelkkä varaus taikka etuoikeus vaikuttaa tosiasiallisesti jonkin alueen asemaan kuten heinävedellä on vastikään nähty vaikkei se oikeuta vielä toimenpiteisiin mikäli alue on varattu malminetsintään se vaikuttaa väistämättä muun muassa kiinteistöjen arvoon itse en pitäisi perusteltuna keventää etusijajärjestyksen vaatimuksia koska sehän käytännössä parantaisi vastuuttomien puutteellisten hakemusten nojalla kaivoslupaa tai malminetsintälupaa hakevien yritysten mahdollisuutta saada varattua itselleen etuoikeus alueeseen eli juuri päinvastoin kuin nykylaissa ja sen perusteluissa on säädetty

periaatteen tasolla arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on olennainen ongelma hallituksen esitys on melko kehno myös valmistelun avoimuuden kannalta tästä esityksestähän ei ole pyydetty yhtäkään lausuntoa miltään taholta ja on vedottu siihen että eduskunta todellakin jätti laajemmasta kaivoslain pykäliä muuttaneesta esityksestä nämä kaksi pykälää muuttamatta niin siinä käsittelyssä eri tahoilla oli mahdollisuus lausua näistäkin pykälistä no katsotaan niitä puolentoista vuoden takaisia lausuntoja joita pyydettiin aika suppeasti vain pohjois suomen aluehallintovirastoa suomen yrittäjiä kaivosteollisuutta lapin ely keskusta työ ja elinkeinoministeriötä turvatekniikan keskusta ja ympäristöministeriötä talousvaliokunta tuolloin kuuli ympäristöministeriö muun muassa jätti juuri pykälistä kolmekymmentäkaksi ja kolmekymmentäneljä lausumatta jatkan seuraavassa

edustaja halmeenpää tuossa edellä jo hyvin perusteellisesti ja ansiokkaasti kertasi mikä tämän esityksen ongelma on joten ajattelin että itse puhun yleisemmin kaivokset ovat puhuttaneet kovasti suomalaisia viime aikoina eikä ihme koska kaivosyhtiöt ovat hyvin kiinnostuneita suomen mineraalivaroista meidän on aika lepsu siinä mielessä että on helppo tehdä valtauksia ja päästä tutkimaan alueita ja korvaukset joita joutuu esimerkiksi valtiolle maksamaan ovat hyvin vähäiset ja usein on kyse myös monikansallisista kaivosyhtiöistä joiden verotuotot tänne jäävät vähäisiksi sen takiakin suomalaisia on huolettanut se että että tänne tulee yhtiöitä jotka kaivavat täällä meidän yhteisiä malmivarantoja ja ne taloudelliset hyödyt mitä on ajateltu jäävät pienemmiksi ja sitten on näitä tapauksia joissa ympäristöhaitat jäävät veronmaksajien maksettaviksi ja sen takia paine kaivoslain muuttamiselle on tällä hetkellä suuri nyt meille tuodaan en en näe kyllä siinä mielessä tarpeellisena mitä edustaja halmeenpääkin tässä juuri edellä kertoi että nyt kun kaivosteollisuudella on muutenkin maineongelma

on totta ja siinä on tietysti syynsä talvivaarassa ja muussa toiminnassa jota ei ole tehty

vastuullisesti niin tämä tämä lakimuutoshan heikentää niiden kaivosyhtiöiden tilannetta jotka toimivat vastuullisesti koska jos tämän varauksen voi tehdä jo ilman että tekee ensin selvityksiä niin voi tulla tilanne että sellaiset kaivosyhtiöt joilla ei ole ehkä aikomustakaan avata kaivosta vaan joiden bisnesidea perustuu vain siihen että ne valtaavat alueita itselleen ja sitten myöhemmin myyvät niitä niitä muille saavat tässä etuoikeuden sillä että ne nopeasti pystyvät varaamaan erilaisia alueita ja eivät tee kunnon selvityksiä koska niillä ei ehkä välttämättä ole voimavarojakaan tähän ja tämäntyyppistä bisnestä minä en kyllä haluaisi nähdä suomeen syntyvän ja sen takia aiemmin kun tätä kaivoslakia vuonna kaksituhattayhdeksän säädettiin tosiaan perusteluna nostettiin se että korostettiin laadukkaiden hakemusten merkitystä jolloin

ole siitä niin kuin näissä perusteluissa todetaan että näin saadaan ajantasaisemmat selvitykset koska nytkin vaaditaan että ennen lupapäätöstä täytyy huolehtia siitä että on ajantasainen tieto ja niitä selvityksiä täytyy totta kai silloin täydentää ja päivittää jos asiat ovat muuttuneet

arvoisa herra puhemies luonto on useinkin ainutkertaista ja sitä tulee suojella erityisen suurella huolellisuudella on viljeltävä ja varjeltava se on meille annettu tehtävä tätä esitystä kun lukee tulee tämä varjelun tehtävä erityisen merkittävänä esille mitä tulee luonnonsuojeluun on meidän oltava enemmän varovaisia kuin vapaamielisiä ei edes talouden hyötyjen varjolla tule lähteä sellaiselle tielle joka saattaisi vahingoittaa lopullisesti joitakin luontoarvoja usein ne jäljet jotka kaivosyhtiöt luontoon jättävät ovat merkittäviä ne jäävät useille kymmenille sukupolville muistoksi siitä mitä sillä alueella on tehty tässä lakiesityksessä on tämä ajatus sujuvoittamisesta

ja ja

tässä kohdassa kyllä tietty varovaisuus ja epäluulo tätä esitystä kohtaan ovat erityisen suuria en ole mikään luontoasioiden asiantuntija joten en en käy tästä asiasta filosofoimaan mutta kyllä pidän merkittävänä sitä että enemmän olisimme etupainotteisia luonnon suojelemisen kannalta kuin sen taloudellisen hyödyn etsimisen kannalta ehkä tämä oli tämmöinen arvopuheenvuoro

arvoisa herra puhemies kaivostoiminta jättää aina jälkensä ympäristöön se on aivan selvää ja sen takia onkin äärimmäisen tärkeää että että kaivostoiminta alueella on paikallisesti hyväksyttyä ja jäljet ympäristöön ovat mahdollisimman pienet ja ne vaikutukset on rajattu suomessahan ne on kaivosluvan ympäristöluvituksen ja myös kunnan hyväksymän kaavan kautta rajattu kaivostoiminta tuo

taloudellista hyvinvointia alueille ja laajemminkin ja myös ratkaisee meidän haasteita eli esimerkiksi sähköautoja ei kulje tuolla ellei ellei kaivostoimintaa ole ja lukuisat muutkin materiaalit ovat kaivostoiminnasta peräisin tämä laki ja hallituksen esitys niin kuin tuossa hyvin edustaja turunen todella tuo vain etuoikeuden muihin toimijoihin nähden tällä ei ole vaikutusta luvanvaraiseen toimintaan eikä tämä vaikuta

millään tavalla ymmärrän toki huolen mutta nämä luvitusprosessit eivät muutu mihinkään jos mietitään tätä muutosta niin se itseasiassa mahdollistaa paremman laadun ja kattavuuden eli eli jos ajatellaan malminetsintää niin

tarkentuu se tarkempi paikka johon kaivostoiminta sijoittuu ja silloin voidaan tehdä juuri sille tarkalle alueelle sitten laadukkaammin tutkimukset siitä minkälaisia luontoarvoja siellä on ja minkälaisia luontoarvoja siellä tulee suojella olen aivan samaa mieltä siitä että nimenomaan näihin ympäristölupamenettelyihin ei saa tulla eduskunnan käsittelyvaiheissa minkäänlaisia heikennyksiä tämä täytyy hyvin huolella käsitellä vielä vielä täällä eduskunnassa on aivan selvää että

kaivostoiminnan lainsäädäntöä täytyy kehittää lähiaikoina eli ihan kaivoslakia pitää tarkastella mutta sitten myös ympäristönsuojelulainsäädäntöä olisi syytä tarkastella uudelleen ja myös myös taloudellista puolta eli eli valmis selvityttämään kaivosveron vaikutusta ja sitä voitaisiinko se ottaa suomessa käyttöön esimerkiksi sijaintikunnalle voisi tulla tämmöinen kohtuullinen osa tuotosta jotta suomalainen yhteiskunta voisi hyötyä enemmän maaperän mineraalivaroistaan norja on tässä hienosti toiminut omien öljyvarojensa suhteen ja meidänkin olisi suomessa syytä syytä pitää täällä omassa maassamme näitä etuja mitä meidän meidän hienosta maastamme on saatavilla

arvoisa puhemies ymmärrän varsin hyvin sen että silloin kun puhutaan kaivoksia koskevasta lainsäädännöstä niin se herättää myös tunteita ja ja se on minusta toisaalta hyvä näin minusta tässä ministeri erittäin hyvin ja myös edustaja turunen puheenvuorossaan perusteli ja kävi läpi sitä mistä tässä hallituksen esityksessä on kysymys kysymys on vain siitä että malminetsintäyhtiöiden tai kaivosyhtiöiden kesken annetaan etuoikeus eli voit jättää hakemuksen aikaisemmin varmistaaksesi etuoikeuden siihen toimintaan ennen kuin täydellistä yvaa on vielä toteutettu mutta missään tapauksessahan tässä ei anneta minkäänlaista helpotusta sille etteikö pitäisi tehdä sitä ympäristövaikutusten arviointia täydellisesti ennen kuin minkäänlaisia lupia toiminnalle annetaan

kuten tuossa edustaja mikkonen ehkä hieman harhaanjohtavasti antoi kuvan

semmoisia toimijoita toimimaan jotka eivät toimi eettisesti tai kestävällä tavalla tässähän ei missään tapauksessa siitä ole kysymys näyttääkin siltä että aika paljon meillä sekoittuu keskustelussa niin julkisessa keskustelussa kuin eduskuntakeskustelussa malminetsintätoiminta joka on luonnontieteellistä tutkimustoimintaa ja sitten itse kaivostoiminta kun puhutaan kaivostoimialasta niin on hyvä muistaa että vain noin yksi tuhannesta malminetsintäprojektista johtaa lopulta kaivokseen meillähän on pitkä vuosikymmenten historia siinä että meillä geologian tutkimuskeskus on tutkinut meidän maaperää ja se on erittäin tärkeää sekin on hyvä muistaa että kaikki ne yksityisetkin malminetsintäyhtiöt jotka tulevat suomeen

usein kymmeniä tai satoja miljoonia lähes sataprosenttisesti tänne suomen hyödyksi koska se on työpanosta täällä suomessa jota siihen etsintään käytetään ja jokaisen vuoden lopussa nämä yhtiöt joutuvat julkistamaan ne tutkimuksen tulokset jolloin ne tulevat kaikkien käyttöön sen takia meillä on tämmöinen järjestelmä jossa hakemuksesta voi saada etuoikeuden hyödyntää sitä jos harjoitat malminetsintää muutenhan kukaan ei tekisi tätä malminetsintätoimintaa ja me emme pystyisi kantamaan sitä vastuuta mikä myös suomenkin on hyvä kantaa ilmastonmuutoksen torjunnassa niin että me omalta osaltamme mahdollistamme silloin kun kaivokset toimivat ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla että sitä toimintaa voi myös täällä harjoittaa koska meidän maaperä sisältää erityisesti niitä akkuteknologian tarvitsemia mineraaleja kun vihreät vielä silloin vuosi sitten kannattivat tätä niin tekisi nyt mieli kysyä oletteko te muuttaneet nyt mieltä että te nyt vastustattekin tätä tämä oli yksimielinen eduskunnan lausuma jonka perusteella hallitus on toiminut
sitten ministeri olkaa hyvä pari
arvoisa rouva puhemies koska ilmeisestikin asialle tarkoitettu kolmenkymmenen minuutin käsittelyaika on on jo täyttynyt niin ihan lyhyesti tähän edelleen muistutan siitä että tämä muutos perustuu eduskunnan edellytykseen että hallitus tuo nämä pykälät mahdollisimman pikaisesti ja se oli täysin yksimielinen minua pikkuisen häiritsee se mikä sai vihreät reilussa vuodessa kääntämään takkinsa tässä asiassa teidän edustajanne oli talousvaliokunnassa yksimielisesti tämän takana ja teidän koko oli tässä salissa tämän takana nyt te ette enää ole tämän takana sen verran kaivoslakiin joka siis kaksituhattayksitoista tässä salissa äänestettiin että kyllä minulla on valmius käydä kollega tiilikaisen kanssa keskustelua onko arvioitava kaivoslain toimintaa ja onko kehittämistarpeita yhdessä eri sidosryhmien kanssa meillä on vain se ongelma että meillä ei ole kokemusta tästä kaivoslaista joka silloin kaksituhattayksitoista tuli meillä ei ole nimittäin ensimmäistäkään kaivoslupaa myönnetty tämän uuden lain perusteella vaan kaikki kaivokset jotka ovat olemassa ovat vanhemman lain perusteella eli tämä on pikkasen ongelmallinen sen kokonaisarvion kannalta se että ulkoasiainvaliokunta on on lausunut että ceta sopimuksen huomioiminen anteeksi eduskunta se tullaan varmasti käymään läpi läpi onko siinä ceta sopimuksen osalta muutostarpeita mutta sitten toisaalta pitää muistaa myös se että tässä puhutaan kaivoslaista ja kaivosluvasta voi melkein sanoa että päälupa kaivokselle on ympäristölupa joka taas sitten perustuu ympäristönsuojelulakiin vesistöjen suojelulakiin ja niin edelleen mutta nyt käsittelyssä oleva johtuu yksinomaan ja ainoastaan siitä että eduskunta yksimielisesti edellytti hallitusta tämän

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

vuosia lähinnä maaseudulla ja keskikokoisissa kaupungeissa joissa nuoret liikkuvat yhä enenevissä määrin mopojen lisäksi mopoautoilla tämä esitys mahdollistaa uuden liikkumisen muodon erityisesti nuorille viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaille kun otamme käyttöön uuden ajoneuvoryhmän mahdollistaen tulevaisuudessa ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista alkaen kevytautot

ajoneuvojen rakenteen ja turvatekniikan osalta turvallinen liikkumisen vaihtoehto joka voi hyödyttää isostikin nuorten ja perheiden arkea erityisesti sellaisia alueilla joilla joukkoliikennettä ei ole yksinkertaisesti saatavilla

on moninkertainen kevytauton suurin sallittu omamassa on tuhatviisisataa kiloa ja valiokunnassa halusimme mahdollistaa myös sähköautot kevytautoina ja akkuihin liittyvän lisäpainon vuoksi teimme pykälämuutosesityksen jonka mukaan sähköautojen omamassan enimmäisraja olisi tuhatkahdeksansataa kiloa

valvonta tulee olemaan vähintäänkin haastavaa tämän kanssa valiokuntatyössä painotimme tien päällä tapahtuvan valvonnan keskeistä merkitystä mutta myös kaikkien teknisten mahdollisuuksien hyödyntämistä nopeudenrajoittimien käytön seurantaan ennakkoon palautetta on tullut lähinnä ammattiautoilijoilta liittyen liikennevirtojen sujuvuuteen jos nopeusrajoitettujen henkilöautojen määrä kasvaa merkittävästi valiokunnassa muutimme hallituksen esitystä niin että ehdotetun sijasta kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa muutoksella sujuvoitetaan liikennettä ja sillä on myös positiivisia vaikutuksia ympäristön kannalta mitä tulee arvioihin siitä että osa nuorista ohjautuisi uudistuksen myötä pois joukkoliikenteen käytöstä haluan muistuttaa että maaseutumaisissa kaupungeissa ja maaseudulla ei todellakaan ole mahdollisuutta kulkea tänäkään päivänä opiskeluihin ja harrastuksiin jouhevasti joukkoliikenteen turvin jos ollenkaan ilmastonäkökulmasta pitää ottaa huomioon myös se että osa mopoista ja mopoautoista tulee vaihtumaan kevytautoihin jotka ovat jo itsessäänkin ympäristölle parempi vaihtoehto lisäksi nuorten itsenäisten liikkumismahdollisuuksien parantuminen vähentää käytännössä vanhempien eestaas kuskaamista opiskeluihin harrastuksiin ja kavereiden luokse käsittelyn aikana on pohdittu myös uudistuksen kustannuksia ketä tämä oikeasti hyödyttää ja onko perheillä varaa ostaa ja antaa nuorelle käyttöön enintään kymmenen vuotta vanha auto tässä alkuvaiheessa kuitenkin vähintään vuonna kaksituhattaneljätoista tai myöhemmin käyttöön otettu henkilöauto

ihan halpaa tai kaikkien perheiden saavutettavissa elikkä koen että tämä on ongelmallinen syy vastustaa tätä lakiesitystä arvoisa puhemies käsittelyn aikana kriitikot todistelivat useamman kerran että lakimuutoksen jälkeen kahdeksantuhannen mopoauton sijasta jopa neljäkymmentätuhatta kevytautoa kurvailee meidän nuorten käsissä liikenteessä enemmän itse kaivannut lukuja ja arvioita siitä kuinka isossa osassa perheitä kevytauto tulee olemaan perheen kakkosauto kuinka monta enemmän saastuttavaa mopoa ja mopoautoa vaihtuu kevytautoon kuinka monessa perheessä loppuvat tuplamatkat kun nuoriso pystyy liikkumaan itsenäisesti ja kuinka monessa kaupungissa ja kunnassa pääsee liikkumaan jouhevasti julkisen liikenteen turvin kouluun ja harrastuksiin tänä päivänä arvoisa rouva puhemies kannatan lakiesitystä valiokunnan tekemien muutosten pohjalta ja uskallan myös pohtia tässä ensimmäisessä käsittelyssä ääneen että paitsi että tämä esitys on kannatettava se tulee olemaan käytännön elämässä

arvoisa puhemies nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen on arvokas tavoite valitettavasti tämä laki ei kuitenkaan turvallisuutta edistä pikemmin päinvastoin tämän lain valmistelu on lähtenyt liikkeelle huolesta mopoautojen turvattomuudesta erityisesti niiden törmäyskestävyyttä on pidetty heikkona siksi mopoautojen rinnalle on haluttu luoda uusi ajoneuvoluokka kevytauto joka olisi käytännössä nopeusrajoitettu pieni henkilöauto vaikka henkilöauto vaikka lakiteknisesti se luokiteltaisiinkin traktoriksi jo lain valmistelun aikana on kuitenkin käynyt ilmi etteivät kevytautot juurikaan parantaisi liikenneturvallisuutta kuten hallituksen esityksen perusteluissa todetaan liikenneturvallisuus paranisi paranisi lähinnä siltä osin kuin kevytautot korvaisivat mopoja ei mopoautoja tämän vahvistivat myös valiokunnassa kuullut asiantuntijat nuorten moottoriliikenteen todellinen turvallisuusriski kun ovat nimenomaan mopot mopot joiden onnettomuusriski on moninkertainen mopoautoihin ja kevytautoihin verrattuna ja niiden törmäysturvallisuus se se vasta huono onkin arvoisa puhemies valiokunta päätti liikenteen sujuvuuden parantamiseksi nostaa kevytautojen enimmäisnopeuden hallituksen esityksen neljästäkymmenestäviidestä kilometristä tunnissa kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa mikä siis lyhentää kuljettajien reaktioaikoja pidentää jarrutusmatkoja ja lisää kolarien vakavuutta ajoneuvon liike energia nousee nopeuden toiseen potenssiin eli törmäys kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeudessa on seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia voimakkaampi kuin neljänkymmenenviiden kilometrin tuntinopeudessa tämä jos mikä todennäköisesti heikentää nuorten ja muiden tiellä liikkuvien turvallisuutta etenkin kun kevytautoa voi ajaa samalla am yksi kaksi yksi ajokortilla kuin mopoautoa eli viisitoista vuotias kuljettaja pääsee kolmekymmentä kilometriä tunnissa kulkevan henkilöauton rattiin neljän tunnin teoriaopetuksen teoriakokeen ja ajokokeen jälkeen pakollista opetusta olisi siis vain neljä tuntia teoriaa arvoisa puhemies suomi on sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään nopealla aikataululla tasavallan presidenttikin totesi äskettäin ykn ilmastokokouksessa katowicessa että myös suomen on nopeutettava ilmastotoimiaan siksi olisi yllättävää jos hallitus esittäisi lainsäädäntöä joka sen omastakin mielestä lisäisi liikenteen hiilidioksidipäästöjä siis hidastaisi suomen ilmastotoimia kevytautot lisäisivät liikenteen ilmastopäästöjä tämä ei ole opposition spekulointia vaan päästöjen kasvu todetaan esityksen perusteluissa ja asiaan saatiin vahvistus valiokunnan kuulemilta asiantuntijoilta hallitus haluaa siis tietoisesti lisätä suomen liikenteen päästöjä tässä vaiheessa ilmastokriisiä meidän ei todellakaan pidä hyväksyä lainsäädäntöä joka aktiivisesti kiihdyttää ilmastonmuutosta arvoisa puhemies tästä esityksestä ei saa kelvollista pykäliä muuttamalla tai lausumilla se on hylättävä kokonaan kuten vastalauseessamme todetaan mutta siihen palaamme toisessa käsittelyssä

arvoisa puhemies nyt pitää kyllä kiittää hallitusta tästä minusta erinomaisesta esityksestä ymmärrän sen että kun eletään täällä pääkaupunkiseudulla jossa julkinen liikenne toimii hyvin kuten monessa suuressa kaupungissa toimiikin niin tilannehan on niin ettei varmasti ole tarvetta tämmöiselle kevytautolle tai nykyisille mopoautoillekaan mutta silloin jos menemme sanotaan keskisuuriinkin kaupunkeihin joissa ei oikeastaan tänä päivänä joukkoliikenne kovinkaan hyvin toimi puhumattakaan haja asutusalueista niin niin minusta tämä kyllä erittäin hyvin vastaa tämän päivän nuorten tarpeeseen liikkua paitsi kouluun myös harrastuksien pariin ja tuo kyllä turvallisuutta siihen liikkumiseen jos ajatellaan tämän päivän mopoautoja niin ne ovat kyllä melko turvattomia koppeja minusta jos ajatellaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuuttakin liikenne ja viestintävaliokunta teki viisaan päätöksen kun nosti nopeutta neljästäkymmenestäviidestä kilometristä tunnissa kuuteenkymmeneen kilometriin se on minusta ihan perusteltu päätös sen sijaan oikeastaan kysyisin kun täällä on valiokunnan puheenjohtaja puhuttiko teitä valiokunnassa kysymys auton iästä olisiko parempi että olisi mieluummin lähdetty siitä että edellytetään että siinä on tietyt turvavarusteet jos ajatellaan varsinkin tämän lain voimaantulossa ollutta säännöstä eli ensimmäinen tammikuuta kaksituhattaviisitoista rekisteröidyn jälkeen rekisteröidyn auton pitäisi olla kysymyksessä ja sitten myöhemminkin kuitenkin enintään kymmenen vuotta vanhan niin kun meillä on katsastusjärjestelmä ja meillä ajetaan monta kymmentäkin vuotta vanhoilla autoilla liikenteessä jopa moottoritiellä satakaksikymmentä kilometriä tunnissa laillisesti niissä ei ole välttämättä edes tämmöisiä abs jarruja tai muita ajonvakautusjärjestelmiä niin miksi on rajoitettu enimmäisnopeus kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa pitäisi rajoittaa auton ikää olisiko parempi että edellytettäisiin ne turvavarusteet jolloin se mahdollistaisi myös että vähävaraisemmalla ja pienempituloisella perheellä olisi mahdollisuus hankkia turvallinen vanhempi auto mutta kuitenkin huomattavasti mopoa tai mopoautoa turvallisempi vaihtoehto tälle nuorelle jotta hän pääsee kouluun ja ja harrastusten piiriin nyt kun katsoo näitä hintoja niin ei tuommoista vuoden kaksituhattaviisitoista autoa halvintakaan autoa saa juuri alle kymmenentuhannen euron

muutamia näkökohtia tähän mietintöön eli tämä autojen ikäkysymys mitä edustaja lohi äsken toi esille

myös niin että tässä tavallaan on tilaisuus autokantamme nuorentamiseen kun meillä on krooninen ongelma siinä että autot ovat liian vanhoja niin nyt tässä tulee kannustin sen autokannan nuorentamiselle ainakin oman ymmärrykseni mukaan voisi olla ongelmia myös sen kevytautoksi konvertoinnin teknisen puolen kanssa jos autot olisivat kovin vanhoja niitten ohjausjärjestelmien yhteensopivuudessa ja muussa vastaavassa että saadaan siitä autosta sellainen ettei sitä pysty virittämään tällainen ainakin olisi oma tuntumani asiasta edustaja kasvin laskelmat liike energiasta ovat tietysti matemaattisesti ottaen oikeita mutta kun lakeja lähdetään säätämään niin kaiketi perusoletuksen pitää olla että lakia noudatetaan ja nopeusrajoituksia noudatetaan eli taajamassa ei sitä kuuttakymppiä ajeta ja sitä riskiä onnettomuudesta sillä tavalla aiheuteta haluaisin tuoda sellaisen aiemmin mainitsemattoman näkökohdan esille tähän asiaan että tässä pitäisi kuitenkin ottaa vakavasti alan yritysten ja harrastajajärjestöjen huoli käyttöönoton vaikutuksesta kaksipyöräisten kulkuneuvojen markkinoihin sekä korttien suorittamisen lukumääriin kun ennestäänkin moottoripyöräkortin suorittaminen on tehty vaikeaksi niin kuinka moni harvempi ajaa sen jatkossa kun mopovaihe on jäänyt välistä kun tällä kuitenkin pyritään mopojen määrän vähentämiseen kukaan ei kuitenkaan toivo kaksipyöräisten markkinoiden kurjistumista entisestään ja onhan meillä myös kansallinen strategia kaksipyöräisistä heitänkin siis tähän yhteyteen ilmoille ajatuksen ja haasteen siitä että jos näillä esityksillä sivutuotteena heikentäisimme kaksipyöräisten markkinoita ja ajokorttien suorittamisen lukumääriä niin voisiko meiltä löytyä joitakin keinoja moottoripyörän edellytysten

hyvää keskustelua kiitos tosiaan kasvi nosti esille autokoulusta tai ajokortin ajamisesta ensimmäisen ajokortin kohdalla on tämä neljän tunnin vaatimus otan nyt vähän vapauksia mutta tulkitsen valiokuntaa niin että valiokunta kyllä näkee sen mahdollisuutena ettei sen tarvitse olla pelkästään teoriaa vaan sitä tulee kehittää jatkuvasti nimenomaan niitä henkilökohtaisia tarpeita ajatellen mitä kulloisellakin ajokortin ajajalla on eli toiselle voi olla se teoria tarpeellisempaa ja toiselle voi olla sitten tarpeellista vähän käydä käydä koeajamassa miltä se liikenne tuntuu eli uskallan puheenjohtajana sanoa viestin että tätä tulee kehittää ja että tulee pohtia ratkaisuja

lohi kysyi nimenomaan ikää ja hintaa jos me vertaamme vaihtoehtoja siis tämähän ei mitenkään syrjäytä mopoautoa mopoauto on vaihtoehto edelleen

niin uuden hinnat lähtevät molempien kohdalla noin kymppitonnista ylöspäin ja sitten jos katsotaan käytettyjen markkinoita niin se on totta että se auto pitää hintansa paremmin joten joten se myös on tavallaan vakaampi sijoituskin ja siitä voi saada takaisin muuttamalla sen oman auton ja se on pitempiaikainen ratkaisu

eli

tämä kevytauto on kokonaistaloudellisesti edullisempi mutta se että tässä on tämä raja takaa sen että niitä vanhoja kevytautoja sitten ei ole kun se tarvitsee takaisin muutoskatsastaa autoksi eli se on uudehko auto aina jolloin siinä on jo vakiovarusteena viimeisimmät turvavarusteet ja turvalliset korirakenteet joiden kautta voidaan perustella myös sitä törmäysenergiaa mikä tässä tuli esille ja sitä korkeampaa nopeutta minkä me näimme kuitenkin kokonaisuutena järkeväksi

puhemies haluan vain korjata sen edustaja lohen väärinkäsityksen joka on muutenkin suomessa yleinen että mopoautoja olisi vain maaseudulla jossa joukkoliikenne ei toimi kutsun edustaja lohen ja muut opintomatkalle suomen toiseksi suurimpaan kaupunkiin jonka raja on tästä seitsemän kilometriä länteen siitä alkaa mopoauto suomi kuten jokaisen yläasteen lukion ja jäähallin pihalla voi todeta siis siitäkin huolimatta että bussit junat ja metrokin kulkevat

arvoisa puhemies en tuossa puheenvuorossani todennut että vain maaseudulla on mopoautoja vaan totesin että täällä kaupungissa missä julkinen liikenne toimii ei välttämättä tarvittaisi näitä vaan pystyisi käyttämään julkista liikennettä erityinen tarve tämäntyyppiselle lainsäädännölle on siellä missä julkinen liikenne ei toimi ja nuorilla on kuitenkin tarve liikkua harrastuksiin ja kouluun siellä tämäntyyppinen lainsäädäntö tuo apua sen sijaan täällä missä me nyt elämme ja tässä lähistöllä missä julkinen liikenne toimii nuoret pystyvät kyllä liikkumaan bussilla ja ratikalla ja metrolla vielä oikeastaan opponoisin hieman sitä ikää siinä mielessä että jos ajatellaan perhettä joka silloin kun tämä laki astuu voimaan vaikka vuonna kaksituhattayhdeksäntoista hankkii aivan upouuden kaikilla mahdollisilla parhailla turvavarusteilla olevan auton

ja jolla on vaikka kolme lasta joista sitten yhdentoista vuoden päästä nuorimmainen olisi siinä iässä että voisi ottaa sen saman auton käyttöön niin vaikka se on kaikilla parhailla turvavarusteilla varustettu siinä tuleekin yhtäkkiä tämmöinen kymmenen vuoden ikä ikä eteen joka minusta ei ole perusteltu perustellumpaa olisi se ettei pantaisi ikärajoitetta vaan pantaisiin mieluummin sellaiset edellytykset että siinä pitää olla vaikkapa abs jarrut ja ajovakauden hallintajärjestelmä ymmärrän tietenkin sen että meidän autokantaa pitää lähteä uusimaan ja nuorentamaan mutta itse näkisin että olisi parempi lähteä sieltä päästä missä autolla ajetaan hieman lujempaa eikä näistä nuorten autoista

silloin kun pannaan tämmöiset rajoittimet niin nämähän eivät ole yleensä perheen kakkosautoja vaan ehkä enemmänkin kolmosautoja koska niillä ei sitten pysty tekemään muuta matkaa kun ei voi moottoriteillä ajella ja ne ostetaan lähinnä sen nuoren käyttöön sitten tulee kyllä tämä varallisuus tietyksi kynnykseksi mutta on hyvä kuitenkin kokonaisuutena että tämä esitys etenee tämä on minusta turvallisuuskysymyskin ja parannus huomattavasti tämän hetken tilanteeseen
arvoisa puhemies jatketaan tätä keskustelua

tuskinpa tämmöinen kevytauto niin kevytauto on perheen ainoa auto niin kuin edustaja lohi sanoi joten on oletettavaa että sillä isällä tai äidillä tai molemmilla on jo ennen kevytautoa auto olemassa yhdentoista vuoden päästä kun on pakko ollut muutoskatsastaa takaisin normaaliautoksi se uutena ostettu kevytauto

isällä on ollut kymmenen vuotta vanha auto silloin se on parikymmentä vuotta vanha eikö se ole positiivista että se vaihdetaan uudempaan ja tehdään siitä vaikka sitten kevytauto kun tässä on uusi auto tullut sitten perheen muuhun käyttöön eli tämä voidaan nähdä monella tavalla mutta mutta joka tapauksessa siis on positiivista jos meidän autokanta uudistuu itse motoristina mäkelä mäkelä nosti hyvän näkökannan mikä on itseänikin pohdituttanut ja myös asiantuntijakuulemisessa tullut eli tässä on myös tämä moottoripyörä

ja se kokonaisuus eli hyvin usein moottoripyöräkauppiaitten isoin markkinatuote tällä hetkellä on mopoauto ja se pitää sen firman pystyssä ja sitten siitä samasta firmasta saavat motoristit kypärää ja muita ajovarusteita jos tämä heikentää taloudellista taloudellista tilannetta niin niin siinä voi olla sitten näissä muissa asioissa vähän hankaluuksia ja tämä on semmoinen huoli mikä henkilökohtaisesti huolestuttaa mutta siitä huolimatta olen ehdottomasti tämän tämän esityksen esityksen kannalla

koska joku aina asentaa nämä rajoittimet kannustankin näitä nykyisiä mopoautokauppiaita hankkimaan tästä itselleen uuden markkinaraon elikkä näiden rajoittimien asentamisen edellyttämät kaikki kaikki asiat mitä siihen sitten liittyy kiitoksia tästä keskustelusta tämä on hyvä

arvoisa puhemies ymmärrän tämän näkökulman että varmasti olisi hyvä että aina sitten päivitettäisiin tuoreempaan autoon mutta kannan vain huolta oikeastaan niistä perheistä joilla välttämättä ei ole sitä kymppitonnin autoakaan varaa ostaa niitä perheitä on paljon ja heidänkin nuorillaan on varmasti tarve liikkua yhtä lailla itsellänikin on toinen auto joka on kaksituhattaviisi ensirekisteröity on turvatyynyt ja ajovakauden hallintajärjestelmät kaikki erinomaiset varusteet mutta sekään ei kävisi tämmöiseksi vaikka se on uudella tekniikalla varustettu varustettu tämä on siinä mielessä vähän suhteellista aina mutta mutta tämä näkökulma varmasti on keskusteltu myös lakia valmisteltaessa ja ja nyt on päädytty tähän jos tässä huomataan matkan varrella että että tämä ei oikein riittävällä tavalla toimi ja tätä voidaan muuttaa niin ainahan lainsäädäntöä voidaan vähän korjatakin mutta hyvä että saadaan tämä paketti nyt kuitenkin eteenpäin
arvoisa puhemies yhdyn kyllä edustaja lohen huoleen siitä että tämä sinänsä hyvä lakiehdotus tulee ongelmaksi vähävaraisilla perheillä mutta tässä samassa yhteydessä voin tuoda teille ilon perheestä joka oli oli eduskunnan hyvän lainsäädäntötyön tuloksena saanut seitsemäntoista vuotiaalle ajokortin kokonaisharkinnan perusteella perusteella pitkät matkat haja asutusalue ja ja huonot liikennepalvelut todellakin sen ilon siitä kun seitsemäntoista vuotiaana sai b kortin ja pääsi ihan oikealla autolla ajamaan eli tämäkin on syytä ottaa huomioon sitten jos oikeasti löytyvät perusteet siihen tätä kyllä kannattaisi perheiden käyttää hyödyksi niin että saisi ihan oikean ajoluvan ja oikealle autolle

juuri näin elikkä ajokorttiuudistuksen myötä tuo on mahdollista ja ja tämä on oikeastaan nyt säädetty siihen minimiin tai maksimiin kuinka kuinka päin se halutaan nähdä mitä eu sallii eli eli

se se kortti on käytetty ja huomioitu jo aikaisemmin edelleen palaan tähän hintaan suomen ajoneuvokaluston autojen ikä on aivan liian korkea ja se pitää jollakin tavalla saada uusiutumaan jos tulkitsen oikein eri puolueiden näkökantoja ja puheita niin veikkaan että autoveron alentamista tullaan jatkamaan mikä taas vaikuttaa sitten alentavasti autojen hintaan mitä kautta päästään entistä entistä parempaan ja turvallisempaan vähäpäästöisempään autoon kiinni ja nimenomaan se turvallisuus paranee kokonaisuudessaan

puhemies tähän autojen hintakeskusteluun ja kymmenen vuoden ikään lyhyesti kantaa ottaakseni tämän autoveron alentamisen ohella sellainenkin laskelma voisi olla että jos auto josta lähdetään tekemään kevytautoa maksaisi tänä päivänä uutena viisitoistatuhatta euroa niin yleisen elämänkokemuksen mukaan sen arvo jotakuinkin puolittuu neljän vuoden kuluessa sen hankinnasta ja kymmenen vuoden kuluttua sitä jäännösarvoa ei ole enää valtavan paljon jäljellä eli jos se neljän vuoden jälkeen arvoinen niin lieneekö kolmea neljää tuhattakaan enää sitten kymmenen vuoden kuluttua todennäköisesti ei eli kyllä se hinta kohtuullinen jo siinä kohtaa alkaa olla tästä esityksestä vielä tuli mieleeni mainita se että kun tässä on huomioitu myös sähköautojen käyttö kevytautoina niin sähköautothan tietenkin ovat ostohinnaltaan huomattavasti kalliimpia kuin tällaiset halvat polttomoottorikäyttöiset autot mitä käytin esimerkissäni ja sen lisäksi tähän on säädetty mielestäni hieman häiritsevä erivapaus sähköautojen painon osalta eli se saisi olla tuhatkahdeksansataa kiloa tuhannenviidensadan kilon asemasta se on mielestäni hieman perusteetonta koska se perustuu vain siihen että sähköauton akut nyt sattuvat painamaan enemmän kuin polttomoottorikäyttöisen auton tankki ja se ei se ei sinänsä millään tavalla paranna liikenneturvallisuutta jos sallimme painavampien sähköautojen ajella vaan se on hieman

arvoisa rouva puhemies aivan lyhyesti haluan todeta tähän tässä tässä salissa nytten näitten lyhyempien puheenvuorojen kautta käytyyn keskusteluun että kyllä me olimme valiokunnassa ihan varmasti joka ikinen jäsen tai käytimme käytimme puheenvuoroja siinä valmistavassa keskustelussa liittyen siihen että että tämä ei välttämättä ole vaihtoehto taloudellisessa mielessä mielessä kaikille perheille elikkä kaikista vähävaraisimmat perheet eivät varmasti pysty tätä kevytautoa sille viisitoista vuotiaalle nuorelle mahdollistamaan mutta toisaalta se ei voi olla myöskään syy vastustaa tätä lakiesitystä ja niin kuin omassa varsinaisessa puheenvuorossani toin esille eihän se mopoautokaan ole ollut kaikille perheille mahdollinen liittyen siihen että että ne uutena helposti maksavat jopa yli sen viisitoistatuhatta euroa ja käytettynä meidänkin lapsen ystäväpiirissä nämä mopoautot ovat maksaneet sitä kahdeksaatuhatta kymmentätuhatta euroa niin että näissä puhutaan erittäin merkittävistä ja suurista summista verrattuna sitten taas vaikka siihen vaihtoehtoon että se se nuori valitsee sen tilastojenkin mukaan kaikista turvattomimman vaihtoehdon elikkä sen kaksipyöräisen kaksipyöräisen mopon mutta sitten toisaalta on tämä arvokeskustelu että mitä nämä kevytautot tulevat sitten maksamaan jos ja kun niitä perheissä pystytään ostamaan ja nuorille tämä tämä liikkuminen tämän turvallisemman kevytauton kautta mahdollistamaan niin niin tietysti arvo on myös siinä että hän pystyy sillä sillä kevytautolla ajamaan sen nuoruusiän ja sitten tosissaan tämän muutoskatsastamisen jälkeen jatkamaan sillä samalla ajokilla ajamista kahdeksantoista vuotiaana vuotiaana kun kun sen virallisen ajokortti iän tulee tulee saavuttamaan että että sinänsä sinänsä siinäkin täytyy ajatella että että vaikka se on sitten hankintakustannukseltaan alussa alussa kalliimpi vaihtoehto niin niin sitten ei ole ainakaan ostettu sinne alle ehkä kenties sitä mopoautoa tai mopoa vaan sitten tulee tämä ke vytauto ja se kestää pidemmän aikaa ja on sitä kautta myös kestävämpi vaihtoehto ympäristönäkökulmasta

että sähköautoille nyt tulee erilainen painorajoite sillä tietämyksellä joka joka minulla on ja ja myönnän etten ole tässä kyllä ollenkaan asiantuntija me halusimme liittyä näihin ilmasto ja energiapoliittisen selonteonkin tavoitteisiin jotka jotka myös meitä velvoittavat ja halusimme nämä sähköautot tähän ehdottomasti mukaan se vain että sähköauton akkutekniikka tai akkujen painot ovat sitä luokkaa että sitten koimme valiokunnassa että tämä tuhatkahdeksansataa kilogrammaa on on sellainen että että me mahdollistamme myös sähköautomahdollisuuden näissä näissä ke vytautoissa koen että se on kuitenkin tärkeä signaali myös ilmastopoliittisista syistä
arvoisa puhemies vielä huomio tästä sähköautokeskustelusta tämähän on yksi niitä muutoksia mitä valiokunta teki esityksessä sähköautolla ei ollut lainkaan painorajaa mutta valiokunnassa todettiin että koska se painoraja perustuu nimenomaan turvallisuuteen myös sen törmäysenergian suhteen niin siinä tulee olla jokin raja ja nyt tämä on arvioitu suurin piirtein niin että sama automalli sama merkki ja malli sitten on kyse vain siitä energiamuodosta sähkö sähkö vai joku polttomoottori osuu tähän samaan haarukkaan

arvoisa puhemies hallituksen esityksellä parannetaan yrityksessä työskentelevän niin kutsutun ei omistavan jäsenen oikeuksia ja ja pienennetään pienennetään taloudellisia riskejä he ovat siis jatkossa työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjien sijaan palkansaajia nykyisinhän heillä on tilanne että heidät katsotaan työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjiksi vaikka heitä pidetään muussa sosiaalivakuutus ja työlainsäädännössä palkansaajina

edunsaajan näkökulmasta tietynlainen hankaluus nythän tässä muodostettiin tavallaan uusi luokka eli yrittäjän ei omistavat perheenjäsenet eivät täysin rinnastu palkansaajiin koska yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehdon pituudeksi ehdotetaan viittäkymmentäkahta viikkoa kun se muilla on kaksikymmentäkuusi viikkoa mutta siihen on hyvät syynsä jos katsotaan sieltä juuri etuudensaajan näkökulmasta tämä saattaa aiheuttaa vaikeasti ymmärrettävyyttä ja se on monimutkainen valiokuntakäsittelyssä kyllä joutui toteamaan sen että on meillä monimutkaiset nämä järjestelmät ja ihan varmasti on selkeyttämisen tarvetta myöskin tässä työttömyysturvajärjestelmässä eli katsoimme myös että tulisi jatkaa kehittämistyötä palkansaajina ja ja yrittäjinä samanaikaisesti työskentelevien työttömyysturvan kehittämiseksi

arvoisa puhemies on helppo yhtyä edustaja parviaisen edellä käyttämään puheenvuoroon tämä hallituksen esitys on erinomainen pitkään odotettu monen yrittäjäperheenkin kohdalla joissa on koettu suorastaan epäoikeudenmukaisuutta siitä että että perheenjäsen joka ei omista yritystä eikä välttämättä ole koskaan edes työskennellyt siellä on tulkittu kuitenkin yrittäjäksi kun työttömyystilanne on kohdannut tästä on kyllä tullut monia yhteydenottoja itsellenikin yrittäjiltä ja yrittäjäperheiltä voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita on ollut sukupolvenvaihdostilanteita joissa on jouduttu sopeuttamaan ja luopujat tai jatkaakaan yrityksessä ei ole mitään omistuskytkentää ollut mutta silti on tiputtu tyhjän päälle ja tämä jos joku on minusta oikeudenmukaisuuden lisäämistä että tämä muutos tehdään nyt vihdoinkin lakiin eli kyllä nyt pitää hallitusta kiittää tämä on erinomainen uudistus ja oikeudenmukainen sellainen

silloin kun on kiitoksen paikka on syytä kiittää hallitusta on erittäin hyvä että tämä muutos muutos nyt tulee ja ja yrittäjän perheenjäsenet pääsevät paremmin sosiaaliturvan ja työttömyysturvan piiriin tämä on on erittäin tärkeä tärkeä uudistus siitä kiitos hallitukselle mutta tosiaan niin kuin edustaja parviainen edellä totesi kyllähän tässä nyt tulee tavallaan se ongelma että työssäoloehdon työssäoloehdon

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmekymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on kyseessä luotsauslaki joka on kohtalaisen kohtalaisen ongelmaton ja on pienellä keskustelulla päästy eteenpäin suuria erimielisyyksiä ei ole ollut eli perusrakenteeltaan tällä nyt halutaan mahdollistaa markkinoille vapaampi pääsy ja uudenaikaiseen toimintaan pääsy ja nimenomaan tällä mahdollistetaan uusien tekniikoiden kuten esimerkiksi etäluotsauksen käyttöönotto

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmekymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässäkin on hyvin yksimielinen yksimielinen asia kyseessä nimenomaan tämmöisen viranomaisverkon laadusta ja toimivuudesta ja sen parantamisesta on kyse eli myös nykyaikaiset viranomaistehtävät voivat vaatia toimenpiteitä joissa tarvitaan laajakaistainen viranomaisviestintäpalvelu esimerkiksi elävän kuvan lähettämiseen tässä siis parannetaan viranomaisten

valiokunta on ollut huolissaan siitä ja myös itse henkilökohtaisesti paloesimiehenä korostin sitä että tällä ei voi olla katvealueita eli missä tämä toimii on kuuluttava niin kaupungeissa missä on paljon ihmisiä ja paljon laajakaistatoimintaa kuin myös haja asutusalueilla missä missä ei sitten välttämättä linkkejä niin kauheasti ole ja myös erinäköisissä rakennuksissa elikkä myös sisätilakuuluvuuteen on kiinnitetty huomiota

tietenkin kun on kyse viranomaistehtävien hoitamisesta sen pitää toimia myös niissä tilanteissa kun on joku iso massatapahtuma ja verkossa on ruuhkaa

tulee päästä toimimaan siinäkin tilanteessa ja sille on asetettu tavallaan etuajo oikeus millä se pystyy toimimaan myös siinä tilanteessa että verkossa ei normaalisti olisi tilaa vaikkapa nettivideoitten katseluun

arvoisa puhemies tässä valiokunnan mietinnössä on aika hyvin mielestäni huomioitu tähän asiaan liittyviä ongelmakohtia ja huomionarvoisia asioita nostan pari näitä esille itse kyllähän dataverkoista puhuttaessa mobiilidatassa on katveita taajama alueillakin en tiedä onko välttämättä puheen kulkemisen tasolla katveita taajama alueilla eli sinänsä viranomaisverkko varmaankin niilläkin alueilla toimii ei ehkä datan osalta mutta puheen osalta tässä on mielestäni syytä huomioida se että sekä kyberturvallisuuden että fyysisen turvallisuuden kannalta nyt mennään siihen että nämä tukiasemat joissa tämäkin verkko tulisi toimimaan ovat julkista tietoa ja niiden toimivuus myöskin kriisitilanteissa pitäisi pystyä turvaamaan näistä priorisoiduista etusijalle asetettavista liittymistä tuli mieleeni sellainen asia että kun operaattorit ovat aiemmin väittäneet ettei sellaisia olisi niin nyt niitä kuitenkin sitten löytyy tällaiseen viranomaiskäyttöön ihan hyvä että löytyi mutta täytyy korostaa sitä että näitä liittymiä tulee priorisoinnin kautta käyttää ainoastaan

valiokunnan mietinnössä

arvoisa rouva puhemies tuossa edellisessä keskustelussa käyttämässäni puheenvuorossa taisin jäädä siihen kohtaan jossa totesin että kun huhtikuussa huhtikuussa kaksituhattaseitsemäntoista eduskunta edellisen kerran käsitteli kaivoslain muutosesitystä josta talousvaliokunta mielestäni kuuli aika suppean määrän asiantuntijoita ja ne luettelinkin niin tuolloin esimerkiksi ympäristöministeriö jätti nyt käsittelyssä

sisällöstä kokonaan lausumatta koska tuolloin huhtikuussa kaksituhattaseitsemäntoista yva lakia ja kaivoslakia oltiin ehdotettu ehdotettu muutettavan ristiriitaisella tavalla toisiinsa nähden sen takia muun muassa ympäristöministeriö ei näistä kahdesta nyt käsittelyssä olevasta pykälämuutoksesta ole lausunut tähän mennessä mitään eikä mikään mukaan ympäristöasiantuntijoita edustava taho mutta arvoisa puhemies tuossa keskustelussa nousi esille myös se ihmettely kun tuolloin huhtikuussa kaksituhattaseitsemäntoista vihreätkin tämän eduskunnan yksimielisen lausuman hyväksyivät näiden kahden pykälän tulosta käsittelyyn myöhemmin sen jälkeenhän on tämän vuoden toukokuussa muun muassa hyväksytty euroopan ja kanadan välinen vapaakauppasopimus ceta tässä eduskunnassa vasemmistoliiton ja vihreiden vastustuksesta huolimatta se vaikuttaa tähän asiaan aivan olennaisesti nimittäin tuo vapaakauppa ja investointisopimus ceta on sellainen että ongelmaksi koetaan erityisesti sopimukseen kuuluva investointisuoja jonka nojalla yritykset voivat haastaa valtioita ylikansalliseen riitojenkäsittelyelimeen demokraattisista ja kansallisen lainsäädännön mukaisista päätöksistä tässä on suomen kannalta kysymys erityisesti kaivostoiminnasta koska suomi on maa jossa on rikkaat malmivarat ja se on tunnettua myös maailmalla ja valitettavan tunnettua on myös se että kansallinen kaivoslainsäädäntömme on poikkeuksellisen antelias minkä tahansa maan tai vaikka ylikansallisen kaivostoimijan näkökulmasta

juuri näistä syistä ja juuri näistä syistä ei ole mitään syytä eikä tarvetta eikä järkevää tehdä mitään sen suuntaisia muutoksia kaivoslakiin jotka olisivat näille kansainvälisille kaivostoimijoille vielä nykyistä anteliaampia

sopimuksen hyväksymisen yhteydessä eduskunta kuitenkin sentään hyväksyi yksimielisesti seuraavan lausuman eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäväksi niin että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella

valiokunta on saanut työ ja elinkeinoministeriöltä selvityksen ponnessa esitetystä kaivoslain uudistamistarpeesta valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on kiinnitetty huomiota selvityksen suppeuteen ja useat asiantuntijat identifioivat asioita jotka voisivat edellyttää kaivoslain ja muun kaivostoimintaan vaikuttavan lainsäädännön tarkistamista

tästä nyt sitten on osittain kyse siinä miksi arvoisa puhemies vihreät ovat nyt hyvin paljon kriittisempiä näiden kahden lakipykälän muutokseen se on selitys sille arvoisa puhemies tässä nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä olennaista on se että nyt näiden ja kolmannenkymmenennenneljännen pykälän muutosta perustellaan ikään kuin ne olisivat ympäristöllisesti parempia sitä ne eivät oikein ole se ei oikein kestä lähempää tarkastelua sillä kuten ajatus kaiketi esityksessä on että kun selvitykset tehdään loppuun myöhemmin lähempänä lupaharkintaa niin voitaisiin ottaa mukaan tuoreempaa tietoa kuten jo todettua on se on tavallaan tottakin sen minä kyllä myönnän mutta samalla on huomattava että nykytilanteessakin kaikkien arviointien yva ja natura arviointien on oltava riittävän ajantasaisia lupavaiheessa

ympäristövaikutusten arvioinnista sanoo niin että asiaa voi katsoa kahdella tavalla ensimmäisen momentin mukaan tuossa viidennessätoista pykälässä korostetaan aikaista vaihetta arvioitten tekemiselle ja toisessa momentissa mahdollistetaan arvioinnin myöhempi toimittaminen ja nyt käsittelyyn tuodussa hallituksen esityksessä halutaan siis korostaa tuota jälkimmäistä se lienee melko johdonmukaistakin hallituksen jo aiemmin tekemät lakimuutokset huomioiden mutta se tässä onkin asian ydin ensin tehdään joustoja lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista ja myöhennetään esimerkiksi perustellun päätelmän eli asiantuntijaviranomaisen lausunnon siis lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta liittämistä hakemukseen ja nyt vedotaan tähän tehtyyn uudistukseen arvoisa puhemies tämä tuntuu olevan hallituksen linja että ensin tehdään pieni muutos johon sitten voidaan myöhemmin vedota muissa lakihankkeissa ja ykskaks kokonaisuudesta muodostuukin moninkertaisesti ympäristönäkökulmien huomioimista huomioimista heikentävä

arvoisa puhemies tämän esitetyn kaivoslain muutoksen suhteen olen siinä mielessä ollut kuuntelevalla kannalla että asiasta on liikkunut monenlaista tietoa ja olen halunnut kuulla mistä tässä tosiasiassa on kyse mitä ollaan muuttamassa nytten tässä on taustalla tämä tosiseikka että eduskunta teki ponnen lausuman kanadan vapaakauppasopimuksen hyväksymisen yhteydessä että tätä kaivoslakia tulisi tarkastaa lähiaikoina perussuomalaisethan sitä koko vapaakauppasopimusta vastustivat juurikin sillä kaivoslakia olisi meidän mielestämme pitänyt tarkistaa etupainotteisesti ei voi olla niin että ulkomaalaiset kaivosten valtaajat pystyvät ryöväämään meiltä kansallisomaisuutta ja saastuttamaan meidän luontomme emme me ole mikään siirtomaa me emme voi olla tässä asiassa sinisilmäisiä kanadalaisten suhteen emmekä voi olla sinisilmäisiä kiinalaisten suhteen jotka mainitusta afrikassa suurin piirtein puolet jo omistavatkin no nyt eduskunta velvoitti tämän kaivoslain muutoksen selvittämään ja kaivoslain muutos on nyt tuotu eduskuntaan onko nyt niin että tämä tosiasiallisesti löysentää loiventaa jo nykyistä voimassa olevaa kaivoslakiamme ja antaa enemmän oikeuksia ja valtuuksia näille ulkomaalaisille yhtiöille eihän tämä nyt mitenkään tällä tavalla voi mennä että lakia löysennetään tiukentamisen sijaan kyllä oma ymmärrykseni siitä eduskunnan tahdosta joka silloin ilmaistiin tiukentaa mielestäni on suorastaan eduskunnan tahdon tekemistä naurunalaiseksi jos tähän saliin tuodaan kaivoslakia löysentävä esitys

arvoisa puhemies ei tässä ole kysymys siitä että tässä jotenkin kaivoslakia löyhennettäisiin vaan kysymys on vain siitä

missä vaiheessa toimijat voivat hakemuksen jättää ja saada etuoikeuden kysymys on toimijoiden keskinäisestä järjestyksestä etuoikeuden saamiseksi kun kuuntelin edustaja mikkosen puheenvuoroa jouduin valitettavasti toteamaan hieman hämmästelin kuinka ehkä vajavaisilla tiedoilla otatte kantaa tähän prosessiin kun viittaatte nyt siihen että voidaan saattaa loppuun nämä hakemuksenjälkeiset malminetsintäjutut niin tässähän on kysymys jos hieman perehdytte siihen prosessiin siitä että on haettu malminetsintäluvat ja on saatu ne luvat jos siihen on tarvittu jotakin yvaa niin ne on tehty sitten on malminetsintä vuosia jatkunut ja sitten jossain vaiheessa tulee se että haetaan kaivoslupaa ja se edellyttää yva prosessia nämä menevät osittain ehkä sitten limittäin että saatetaan se malminetsintäprosessi viedä loppuun saakka sinä aikana kun on lupa jo jätetty toinen kysymys mikä täällä otettiin on ceta sopimus ja haluaisin nyt kuulla oikeasti miten se se ceta sopimus liittyy näihin pariin pykälämuutokseen mitä nyt esitetään ei yhtään millään tavalla ei yhtään millään tavalla näihin pykäliin minä ymmärrän että varmasti voi olla tarvetta tarkistella kaivoslakia mutta kun täällä puhutaan kaivoslain kokonaisuudistuksesta niin kuin on vaadittu että pitäisi uudistaa kaivoslakia niin samalla joutuu kysymään montako nykyistä kaivosta on nykyisen kaivoslain voimassa ollessa perustettu tai siihen prosessiin sovellettu nykyistä vastaus on nolla ei yhtään kaivosta ole suomeen perustettu nykyisen kaivoslain voimassa ollessa vaikka se on tullut voimaan kaksituhattayksitoista ja tämä kertoo tavallaan toimialan luonteesta nämä hankkeet ovat hyvin pitkään kestäviä saatetaan kymmeniä vuosia etsiä sitä malmia sitä on voitu löytääkin mutta että se sitten lopulta jalostuu kaivokseksi niin niin se on todella noin yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta ja siinä on saattanut olla takana kymmenien vuosien ja jopa satojen miljoonien malminetsintäprojektit joissa kaikki raha on jäänyt suomeen koska se työ on tapahtunut täällä kun puhutaan kaivoksista niin meillä on ollut ongelmia näissä ympäristökysymyksissä ja ja me emme halua tänne yhtään sellaista kaivosta joka pilaa meidän luontoa ja vesiä mutta kannattaa erottaa tosiasiassa tämä malminetsintä ja kaivostoiminta toisistaan koska toisessa on kysymys luonnontieteellisestä tutkimustoiminnasta joka ei jätä pysyviä merkkejä luontoon ja toisessa on kysymys aivan erilaisesta teollisesta toiminnasta joka ilman muuta jättää pysyviä jälkiä sille alueelle ja me toivomme että ei ei ainakaan laajemmalle jäisi merkittäviä haittoja eikä syntyisi haittoja kannattaa perehtyä tähän lakiin ehkä ymmärtää kun tunnistaa sen prosessin mitä sillä tarkoitetaan
arvoisa puhemies yhdyn siihen edustaja halmeenpään näkemykseen että suomessa ollaan hyvin anteliaita näitten meidän mineraalivarantojen vuoksi esimerkiksi mielestäni kunnan jossa kaivostoimintaa on tulisi saada tästä toiminnasta nykyistä parempi tulo mutta muutama sana huolista kaivostoimintaan liittyen tai itse asiassa malminetsintätoimintaan liittyen itse kun olen kuusamosta jossa on hyvin paljon malminetsintätoimintaa ja ja varauksia paljon niin sieltä tulee maanomistajilta huoli että heidän huolimatta heidän mailleen voidaan tulla etsimään malmia minä ymmärrän sen yhteiskunnallisen merkityksen mutta toisaalta sitten se on ristiriidassa maanomistajan oikeuksien suhteen ja ihan niin kuin edustaja lohi tuossa totesi yhtään kaivoslupaa ei ole uuden kaivoslain mukaan saatu eli nythän tässä on monet asiat testaamatta me kipuilemme meillä nyt sen kanssa

miten kunnan maankäyttölinjaukset ovat suhteessa kaivostoimintaan kun näyttää siltä että kunnan linjaukset maankäytölle jäävät tässä kakkosasemaan parastaikaa odotamme valituslupaa saammeko sen ja sitten todella tulee testatuksi miten kaavoituksessa kunta nytten kaivostoimintaa voi muuhun maankäyttöön suhteutettuna linjata

arvoisa rouva puhemies todellakaan tässä ei ole tarkoitus löyhentää löyhentää itse kaivostoiminnan aloittamiseen liittyvää hakemusprosessia

etuoikeus firmojen kesken tässä on tullut varmaan moneen kertaan se siinä vaiheessa kun tämä hakemus jätetään pitää aika määrittää milloinka jätetään sitten yva ja muut selvitykset ennen kuin lähdetään tätä prosessia viemään eteenpäin siinä nipussa pitää olla kaikki asiakirjat silloin silloin ennen kuin sitä lähdetään sitten viemään itse lupalainsäädäntöön eli tämä on virheellinen ajatus että tämä heikentäisi ympäristönsuojaa

herkille alueille mennään talvisaikaan telaketjuvehkeillä että sinne luontoon ei jää jälkiä on on se lähtökohta ollut meillä oli viime kaudella minä olin talousvaliokunnassa silloinkin australialainen en muista naishenkilön nimeä hän hän sanoi että heidän kaivosprosessissaan on mennyt jo toistakymmentä vuotta eikä heillä vielä silloinkaan ollut lupaa siihen eli nämä prosessit ovat pitkäjänteisiä

firmojen keskinäisessä järjestyksessä kun se antaa kuitenkin firmalle etusijaisuuden siihen alueeseen minkä jälkeen siihen voidaan ruveta vahvemmin tekemään suunnitelmia ja ajatuksia ja asioita eli niin kuin on tullutkin monessa puheenvuorossa jos yva tehdään isolta alueelta tällä hetkellä etsitään malmia isolta alueelta eikä tarkkaan tiedetä mistä kohtaa sitten ruvetaan kaivannaistoimintaa tekemään niin nyt se voidaan kohdentaa siihen ja tehdä tarkempi ja laadukkaampi yva tutkimus juuri siihen paikkaan missä kaivostoiminta alkaa eli mielestäni tässä on hyvin virheellistä asiaa levitetty että tämä tulisi heikentämään ympäristönäkemyksiä

arvoisa rouva puhemies

nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaisia vaikutusarviointeja jos se kohde on sellainen ja sen kokoinen että pitäisi tehdä vaikkapa ympäristövaikutusten arviointiselostus tai jos kohde sattuu olemaan sellaisessa paikassa että pitäisi tehdä natura kaksituhatta arviointi

cetaan sillä tavalla että jos sitten tällainen kanadalainen kaivosyhtiö tulee ja varaa alueita ja sitten myöhemmin toimittelee jälkikäteen näitä liitteitä löytää sieltä malmeja ja niin edelleen mutta jos sitten suomen lainsäädäntö toteaakin että ei se käykään tässä vaikkapa tämä natura alue nyt saa sellaisia vaikutuksia että ette te voikaan näitä malmeja hyödyntää niin siinä on olemassa se riski josta me emme voi antaa todisteita mutta siitä on kansainvälistä näyttöä että nämä yhtiöt erittäin herkästi ryhtyvät oikeudellisiin toimenpiteisiin se riski tässä on meidän mielestämme tämä on nyt selitys sille minkä yhteyden me tässä näemme arvoisa edustaja mutta puhemies tässä nousi esille myöskin se merkittävä seikka että miksi monissa suomalaisissa kunnissa vaikkapa kuusamossa ollaan huolissaan jo nykyisen kaivoslain aikana siitä miksi kunnat kuntalaiset eivät voi vaikuttaa miksi maanomistajat eivät voi vaikuttaa

ceta sopimukseen eli kaivoslain muutostarpeisiin liittyvän lausunnon jossa tästä asiasta kerrotaan seikkaperäisesti ja haluan sitä tässä siteerata kuntaliitto lausuu näin malminetsintälupahakemuksia on tukesin sivujen mukaan vireillä vuosittain noin sata viiva kaksisataa kappaletta niitä saattaa olla yhdessä kunnassa yhtäaikaisesti lausuntopyynnöillä kymmeniä

tässä näyttää olevan ongelmia johtuen malminetsintälupien määrästä ja pienestä kaivosten toteutumisasteesta kunnat eivät tietenkään halua estää vastuullisten ja kunnan maankäytön tavoitteisiin sopivien kaivosten perustamista malminetsintälupaa koskevaa lausuntoa käsiteltäessä on mahdollisen kaivoksen sen mittasuhteiden ja ympäristövaikutuksen hahmottuminen vielä epäselvää kunnissa ei useinkaan käydä avointa kaivoskeskustelua vielä tässä vaiheessa lausuntoa ei välttämättä edes viedä valtuuston päätettäväksi malminetsintälupaa seuraavissa menettelyissä kuten kaivoslupa ja ympäristölupaharkinnoissa kunnan vastustaa kaivoksen sijoittumista ja toiminnan aloittamista ovat enää vähäiset kaivoslaki ei siten tältä osin turvaa kunnan vaikutusmahdollisuuksia tämä oli siis kuntaliiton lausunto jossa puhutaan nykyisestä kaivoslaista ja juuri siitä että esimerkiksi malminetsintälupia myönnettäessä kunnalla ja kuntalaisilla ei ole tuon taivaallista vaikutuksen mahdollisuutta nykyiselläkään ja nyt jos tässä lupavaiheessa ei edes edellytetä että lupaa hakiessaan pitää vaikutuksista kertovat arvioinnit tehdä

tätäkö hallitus haluaa epäilen että ei tieten tahtoen mutta tässä saattaa käydä niin kun puhutaan lupaprosessien sujuvoittamisesta suomeksi sanottuna se tarkoittanee sitä että halutaan heikentää kansalaisten oikeutta ja mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristössään tapahtuviin asioihin kuten vaikkapa suunnitteilla oleviin kaivoshankkeisiin mitä myöhemmin vaikutusarvioinnit tehdään sitä myöhemmin kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on saatavillaan tarvittavat tiedot mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan mitä eri vaihtoehtoja on olemassa tätäkö hallitus luulee suomalaisten ihmisen haluavan ei varmastikaan näin ole että hallitus näin haluaisi mutta minä sanon että tässä voi niin käydä tänä aikana jolloin kansalaisten mitta on täynnä ympäri suomenniemeä myllääviä ulkomaisten kaivosyhtiöiden ja välillä omiakin hankkeita joissa ihmisten kotiseutuja ulkoilumaastoja virkistyspaikkoja ja mökkirantoja uhkaavat monenmoiset riskit

lakiesityksen perustelut ovat hieman sekavia kun toisaalla sanotaan että kaikki pitää olla toimitettuna ennen lupaprosessia ja toisaalla sanotaan että esimerkiksi suunnitellut malminetsintätoimet jotka siis edellyttävät malminetsintälupaa voidaan suorittaa loppuun ennen kuin mitään arviointeja liitteeksi toimitetaan jälkikäteen tässä on ristiriitaa on vaikeaa saada kunnolla selkoa mitä ja milloin pitää toimittaa

arvoisa puhemies todellakin kaivokset puhuttavat paljon paljon suomalaisia tällä hetkellä kun erilaisia hankkeita on eri puolilla suomea ja ja yhtiöt ovat kiinnostuneita ja haluavat varata varata alueita senkin takia olisi suurta viisautta että me emme lainsäädäntöä niin että me me annamme näille kaivosyhtiöille tämmöisiä etuajo oikeuksia että ympäristövaikutuksia ei selvitetä kunnolla ennen kuin se varaus saadaan ja työ alkaa me tiedämme että kuntalaiset eri puolilla suomea ovat hyvin huolestuneita niistä vaikutuksista esimerkiksi heinäveden seudulla on suunnitelmia kolmellekin eri avolouhokselle sinne puhtaiden vesien äärelle ja siinä on on lähellä myös natura alueita ja kuntalaiset ovat hyvin huolissaan siitä mitä

kuntien äänellä maanomistajan äänestä nyt puhumattakaan ei ole valitettavasti juurikaan painoarvoa todellakin nyt on suuri tahto suomalaisten kohdalla siitä että kaivoslakiamme tiukennettaisiin ja se oli myös eduskunnan tahto liittyen tähän ceta sopimukseen ja ulkoasiainvaliokunta vielä sen sen tahdon tässä tällä viikolla uusi yksimielisesti tietysti pidän aika erikoisena että tuodaan tämäntyyppinen kaivoslain muutos kiireellisenä tänne käsittelyyn kun paine olisi nimenomaan tehdä niitä muutoksia että lupaprosessi olisi semmoinen että kansalaisilla kuntalaisilla olisi paremmat vaikutusmahdollisuudet ja että toisaalta malmien arvosta jäisi suurempi osuus tänne suomeen ja myös paikallistasolle se on myös iso huoli että miten paikallistasolla

miten ne sen loppuhoidon on valitettavia esimerkkejä siitä että yhtiöt ovat menneet konkurssiin ja sitten tämä loppuhoito on jäänyt valtion vastuulle tämäntyyppisiä muutoksia kaivoslakiin tarvittaisiin itse asiassa se että

aikana ei ole tehty uusia lupia antaa mahdollisuuden siihen että me voisimme tiukentaa sitä lakia entisestään ennen kuin sitten seuraavat lupaprosessit astuvat voimaan koska kuten tässä on tullut hyvin esille nämä lupaprosessit ovat usein varsin pitkiä ja ja suuri huoli on nimenomaan siitä mikä on se hyöty sinne paikallistasolle mitkä ovat vaikutusmahdollisuudet ja kuka siivoaa jäljet jos

kuunnellessani tätä keskustelua minut tekee kyllä hyvin surulliseksi se että otetaan asiaan kantaa aika heppoisin perustein ymmärrän sen että kaivoksia voi vastustaa ihan sen takia että on sana kaivos ja samaan aikaan voi ehkä katsella kännykkää johon niitä mineraaleja on käytetty mitä kaivoksista on kaivettu mutta minusta se kannattaisi tehdä kuitenkin perehtymällä oikeasti tähän prosessiin ja perehtymällä tähän lakiin ja oikeilla faktoilla edellä kuulimme puheenvuoron jossa edustaja halmeenpää ceta sopimuksen kytki näihin kahteen pykälään sanomalla että jos tulee joku kanadalainen yhtiö joka tekee täällä varauksia mutta kun nämä kaksi pykälää joita ollaan muuttamassa eivät koske millään tavalla varauksia vaan ne koskevat vain malminetsintälupaa ja kaivoslupaa eivät mitään varauksia että tässä rakennettaisiin joku etuoikeuskaista jollekin ei tietenkään siis kysymys mihin te olette monta kertaa siinä että voidaan saattaa mal minetsintä loppuun tarkoittaa tilanteita kun meidän kaivoslaki antaa mahdollisuuden että malminetsintälupaa voidaan hakea jaksoissa neljä vuotta kolme vuotta kolme vuotta kolme vuotta ja kaksi vuotta että jos viisitoista vuotta on etsitty malmia ja löytyy joku esiintymä ja on käytetty siihen vaikka kaksisataa miljoonaa rahaa niin

siihen ei voi hakea enää jatkoa kun viisitoista vuotta on maksimi sen jälkeen sitten kun et voi jättää etuoikeuden siihen mihin olet käyttänyt kaksisataa miljoonaa pitäisi tehdä mieluummin yva tutkimukset ja sinulla sekö on reilua peliä täällä ei ceta sopimus lähtee siitä että pitää kohdella oikeudenmukaisesti ja samalla tavalla kaikkia yhtiöitä täällä eikä suomessa ole tarvetta sen puolesta muuttaa lainsäädäntöä koska meidän lainsäädäntömme lähtee siitä että kaikki pannaan samalle viivalle lupapolitiikassa minusta tästä ceta sopimuksestakin on kyllä vähän väärää tietoa ja sekä ulkoministeriö että tem ovat nyt arvioineet ja todenneet että ei ole tarvetta muuttaa ceta sopimuksen perusteella meidän minusta jos ajatellaan kaivoslain uudistamista kestävää on se että jos siellä tarvitaan joitain täsmäkorjauksia niin niitä voidaan tehdä mutta kokonaisarvioinnin pitää tapahtua a käytännön kokemuksen kautta ja b oikeuskäytännön kautta jolloin tiedetään miten sitä lakia käytännössä sovelletaan sen jälkeen tehdään kokonaisvaltainen arviointi onko lakia tarvetta reformoida ja sitten tehdään tarvittavat muutokset kun on tämä arviointi voitu tehdä mutta kun tehdään vain jonkun mielikuvan perusteella että kansalaiset sanovat että ei tänne saa tulla kaivosta ja vaaditaan että pitää uudistaa kaivoslakia ja estää tämmöisiä muutoksia jotka ovat järkeenkäyviä niin minusta ollaan silloin siirrytty vähän niin kuin totuuden jälkeiseen elämään harmi sinänsä

puhemies kummastelen nyt hieman niitä puheita että ceta sopimuksen perusteella ei olisi tarpeen muuttaa kaivoslakia tai että sen muuttamisesta ceta sopimuksen perusteella olisi hallituksella tai ministeriöllä jotain epäselvyyttä koska niinhän eduskunta yksimielisessä esitti ja vaati että sitä nimenomaan tämän ceta sopimuksen yhteydessä uudelleen tarkastellaan itse muistan hyvin sen tekstin tekstin siinä eduskunnan ponnessa miten tämä voi olla epäselvää tämä näkökohta jonka edustaja halmeenpää toi esiin liittyen sopimuksen vaikutukseen asiaan täytyy ottaa lähempään tarkasteluun ainakin minun mielestäni voiko todella olla niin että tämän etuoikeuden saaminen lain niin salliessa puutteellisin ympäristödokumentein johtaisi investointisuojan laukeamiseen ulkomaalaisen kaivosyhtiön suuntaan missään tilanteessa voisiko voisiko se tuottaa tällaisen perustellun odotuksen että he saavat sen valtauksen pitää onko tästä olemassa kansainvälisiä ennakkotapauksia onko maita tuomittu korvauksiin yhtiöiden suuntaan jos tällaista on yhtään missään niin silloin tämä riski on meidän kannaltamme erittäin vakava suomi on pieni toimija näiden kansainvälisten yhtiöiden puristuksessa tämä ylipäänsäkin on ongelma näissä kansainvälisissä vapaakauppasopimuksissa nämä epäilykset on selvitettävä täysin ennen kuin voin missään tapauksessa tämän lain hyväksyä kysyisin myös mitä hyötyä tällaisen lain säätämisestä kenellekään voi olla mikä on tämän lisäarvo suomen ja suomalaisten kannalta koska emmehän me kenellekään muulle sitä lisäarvoa halua tuottaa

arvoisa puhemies edustajakollega lohi tässä käytti puheenvuoron jossa epäili että tässä vain mielipiteitä ja puutteellisia tietoja esitetään mutta arvoisat edustajat me täällä olemme siteeranneet tätä hallituksen lakiesitystä ja sen yksityiskohtaisia perusteluja edustaja lohi te itse nyt taisitte hämmentää tämän asian niin monin kerroin että mahdoitteko itsekään pysyä kärryillä nimittäin tässä on kyse juuri siitä että kun olemme olleet kriittisiä yva lakiin tehtyjä joustoja ja muutoksia tehtäessä aikaisemmin tällä hallituskaudella niin on ollut kyse juuri siitä asiasta että osallisille ja kansalaisille esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettu viranomaisen perusteltu päätelmä on hyvin merkityksellinen paperi koska siinä vasta usein selviävät ne mahdolliset ongelmat ja vaikutukset kun asiantuntijaviranomainen arvioi vaikutuksia jollakin hankkeella on ja mitä myöhemmin se annetaan sitä vaikeampaa osallisten kuten vaikkapa kuntalaisten on sitä hyödyntää tähän samaan asiaan kuntaliittokin viittaa ja sanoo lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle kaivoslakiin liittyen muun muassa näin että toisin kuin työ ja elinkeinoministeriön teettämästä selvityksestä

se nyt oli ilmenee niin kunnan vaikutusmahdollisuudet ovat osoittautuneet tai osoittautumassa kaivoslaissa heikoiksi jo nyt lain täytäntöönpanoaikana on esiintynyt ongelmia erityisesti juurikin kuntien vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa ja myös kansalaisvaikuttaminen ja osallistumista koskevat vaatimukset ovat saaneet kritiikkiä jo nyt

ja se tarkoittaa juuri sitä että kaivostoimija saisi lupahakemuksen malminetsintäluvan tai kaivosluvan tai sitten kullanhuuhdontaluvan jättäessään jo silloin heti välittömästi etuoikeuden varattua jollekin alueelle

arvoisa puhemies täällä tosiaan on tänään puhuttu tästä esityksestä mikä nyt on joka liittyy siihen miten etuoikeusjärjestystä muutetaan miten kaivosyhtiö voi saada etuoikeuden malminetsintälupaan kaivoslupaan tai kullanhuuhdontalupaan millaisia asiakirjoja siinä vaiheessa vaaditaan ja sitten täällä on puhuttu myös yleisesti kaivoslaista niistä muutostarpeista mitä kaivoslakiin tulisi mielestämme tehdä ja myös siitä huolesta mitä eduskunta on yksimielisesti esittänyt liittyen ceta sopimukseen ja siihen miten varmistetaan se

miten kaivoslaki vaikuttaa siihen itse asiassa valiokunta on todennut että täyttä varmuutta siitä vaikuttaisiko ceta sopimus tällaisten tarkistusten tarkistusten käsittelyyn ei kuulemisessa saatu joten meillä ei ole varmaa tietoa siitä miten ceta sopimus vaikuttaisi valiokunta ei saanut siitä riittävää selvitystä ja he nyt sitten esittivätkin että että tätä selvittämistä vielä jatkettaisiin ja tehtäisiin tämmöinen laajempi arviointi yhtä lailla me emme siis voi tietää sitä millaisia vaikutuksia ceta sopimuksella on esimerkiksi siihen jos etuoikeusjärjestystä nyt näin muutetaan että joku yhtiö saa sen

suhde on ja onko sillä sillä vaikutusta ja se on tämä meidän huolemme mutta tässä keskustelussa on minusta tullut sinänsä kyllä kyllä hyvin esille se yleinen huoli mitä liittyy me tiedämme että kaivokset ovat tarpeellisia me tarvitsemme kaivoksia ne mineraalit mitä meillä on meillä on ovat tärkeitä ja meidän kannattaa niitä hyödyntää mutta se pitää tehdä kestävästi ja me tiedämme että kaivoksilla on aina ympäristövaikutuksia sen takia ne ympäristövaikutukset tulee minimoida meidän pitää huomioida se ja punnita niitä hyötyjä mitä saadaan ja haittoja ja sitten tehdä kokonaisarvio siinä mielessä nykyinen kaivoslaki kokonaisuudessaan ei mielestäni tätä tätä punnintaa ja arviointia riittävästi tee se esimerkiksi ei anna paikallisille riittävästi vaikutusmahdollisuuksia ja se myös myy hyvin halvalla meidän mineraalimme meillä ei ole sellaisia verotuskäytäntöjä mitä nyt on vaikka mosambikilla esimerkiksi missä kävin juuri tutustumassa kaivostoimintaan siellä on on kaivosveroa siellä on on rojaltia siellä on myös myyntiveroa siitä jos kaivosoikeuksia myy eteenpäin tämäntyyppistä kaivoslainsäädäntöä meidän tulee kyllä kannattaa eikä liian halvalla myydä meidän meidän yhteisiä mineraalivarojamme
arvoisa puhemies kun meidän kaivoslakiimme on varmaan syytä jollain aikataululla tehdä joitain muutoksia minä en ottaisi kuitenkaan mallimaaksi mosambikia tai kongoa niin kuin vihreät ottavat minusta tärkeämpää on se että kun keskustellaan tästä laista ja sen vaikutuksista niin silloin kannattaisi oikeasti perustaa näkemykset faktoihin minusta kaivoksia voi vastustaa mutta kannattaa vastustaa oikeilla perusteilla nyt tässä tulee semmoinen kuva kun kuuntelee edustaja halmeenpäätä ja mikkosta että tämä hallituksen esitys jotenkin heikentäisi kansalaisten kuulemista tai ympäristökysymyksiä se ei ollenkaan tee kysymys on vain siitä että joka oikeasti on tehnyt vaikkapa neljätoista vuotta tutkimusta siellä malmia etsinyt sieltä ja käyttänyt siihen kymmeniä miljoonia voi saada etuoikeuden sen hyödyntämiseen vaikkei yvaa ole tehtykään loppuun jos teitä kuuntelee niin tulee sellainen kuva että vaikka joku olisi viisitoista vuotta uhrannutkin siihen vaikka satoja miljoonia niin te antaisitte mielellänne jollekin toiselle yhtiölle etuoikeuden siihen ettekä sille joka on sitä malmia etsinyt eihän se näin voi olla tämähän on minusta järkevä juttu että huolehditaan siitä että jos oikeasti joku vastuullisesti täällä toimii ja noudattaa kaikkia säännöksiä niin hänellä on myös mahdollisuus saada etuoikeus siihen siihen kaivoksen perustamiseen se yhtiö on löytänyt sen esiintymän ja ja käyttänyt siihen paljon varoja se on suomen etu että me mahdollistamme täällä maaperäntutkimuksen malminetsintä on luonnontieteellistä toimintaa joka ei vaurioita luontoa ja sen takia on tärkeää että sitä tehdään on tärkeää että me tiedämme meidän maaperämme kaivoksen perustaminen suomeen meidän tiukoilla reunaehdoillamme jotka on tärkeää pitää ympäristönäkökulmastakin on globaali ympäristöteko ei mosambikissa tai kongossa vaadita samanlaisia ympäristösäännöksiä ei siellä ole samanlaista verotusta ei siellä ole samanlaista siellä voi olla kaivosrojalteja ja muita mutta onko siellä samanlainen hyvinvointiyhteiskunta kuin meillä on rakennettu minusta kannattaa katsoa mikä on se pohja oikeasti kannattaako meidän ottaa mieluummin ehkä ruotsista tai muista pohjoismaista tai kanadasta mallia kuin afrikan maista joissa ihmisoikeudet ovat aivan eri tasolla ja joissa yhteiskuntajärjestelmä on täysin erilainen ei pelkkä kaivosvero ole se onni ja autuus pitää katsoa mikä on se kokonaisuus mitä yhteiskunnalle jää minusta ennen muuta pitää katsoa niin että se paikallisyhteisö joka ottaa riskiä vaikkapa rakentamalla teitä ja päiväkoteja olisi se joka saisi siitä nykyistä enemmän tähän pitää minusta kyllä tehdä muutoksia varmasti mutta nekin pitää tehdä perusteellisen valmistelun jälkeen jotta ei mennä ojasta allikkoon

meillä on valtava potentiaali kasvattaa suomeen akkuklusteri jossa me jalostamme loppuun saakka meidän mineraalit täällä suomessa ja huolehdimme myös kiertotalouden näkökulmasta erittäin kestävästä kaivosteollisuudesta ja ja tämän koko klusterin toiminnasta täällä

arvoisa puhemies sosiaalinen hyväksyttävyys on noussut noussut termiksi luulisi että että kunnanvaltuuston maankäyttölinjauksilla eli esimerkiksi yleiskaavalla olisi tietynlainen sosiaalinen hyväksyttävyys mutta nyt edustaja pirttilahdelle juuri sen asian että että juuri tällä hetkellä on sellainen tilanne että nytten tämä uusi kaivoslaki näyttää menevän kunnan kaavoitusmonopolin yli eli eli tätä nyt sitten haluttaisiin oikeudessa testata ja nyt me kaupunginvaltuuston jäsenet jännittyneinä odotamme saammeko tästä luvan luvan viedä eteenpäin näin maalaisjärjellä ajatellen juuri kunta päättää kaavoittamalla eli rajaa tietynlaisille alueille tietynlaista elinkeinotoimintaa meillä on herkästä alueesta matkailualueesta ydinalueesta kyse ja siitä olemme rajanneet ulos

uuden kaivostoiminnan nyt nyt tämä pitäisi testata sitten saada saada ihan korkeimmasta päätös mitä tällä tehdään mutta se tuotti tosiaan yllätyksen että että näin on kunta ei tämän mukaan pystyisikään sanomaan miten maankäyttöä järjestetään

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja halmeenpää otti esille tai oikeastaan tämä pääväittämä mikä vihreiltä tulee että tässä tulisi ohituskaista vastuuttomille vastuuttomille toimijoille että päästettäisiin vähemmällä ei ei missään tapauksessa ainakaan itse en näin koe että tässä vastuuttomat pääsisivät vähemmällä ja se että toiminnanharjoittajalla ei olisi tarvetta määrittää milloin hän antaa nämä liitteet on väärää informaatiota hakijan on ilmoitettava hakemuksessa liitteen valmistuminen ja perusteltava se aika mihinkä he käyttävät sen ja lisäksi viranomaisilla on mahdollisuus määrätä milloin selvitykset on tehtävä eli tämä on väärää informaatiota ei kannata ihan kaikkea väärääkään levittää

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä lukee myös sellainen kohta jossa toiminnanharjoittaja saa itse arvioida sen ajan mutta voi olla näin niin kuin pirttilahti sanoo en sitä kiistä lainkaan mutta se että malminetsintä joka on tutkimustoimintaa olisi sellaista josta ei jää jälkeä luontoon ja jota voidaan riskittä harjoittaa ei arvoisa edustaja lohi pidä aivan paikkaansa on nimittäin niin että siitä tutkimustoiminnasta voi jäädä ja on myös jäänyt jälkiä luontoon ja syntynyt vaikutuksia kuten esimerkiksi sodankylässä viiankiaavan natura ei kyllä sinne alueelle kuuluisi tästä syystä arvoisa puhemies on olennaisen tärkeää että jo tässä alkuvaiheessa otetaan huomioon se että kun malminetsintää kaivostoimintaa tai kullanhuuhdontaa jonnekin suunnitellaan niin se ei käy ihan minne tahansa on olemassa alueita jotka on varattu aivan muuhun käyttöön ja sen takia on olennaista että kaivoslakia harkittaisiin muutettavaksi siten että vaikkapa kuntien vaikutusmahdollisuudet joihin edustaja parviainen kuusamosta tässä viittaa ja kansalaiskeskustelu turvattaisiin paremmin jo aikaisemmassa vaiheessa eikä heikommin tällöin tulisi tarkastella aivan muita pykäliä kaivoslaissa kuin tätä ei ainakaan tähän suuntaan arvoisa puhemies minä kyllä haluaisin kun täällä on kiivaita muutosesityksen puolustajia paikalla saada edes yhden vastauksen kun en sitä asianomaiselta ministeriltä saanut kun täällä lakiesityksen vaikutuksista todetaan että tämä sujuvoittaisi viranomaismenettelyä ja keventäisi hallinnollista taakkaa niin minä kysyn millä tavalla tämä sujuvoittaa kun se sama toiminnanharjoittaja joutuu ne samat arvioinnit kuitenkin teettämään mutta vain eri niin millä tavalla se sujuvoittaa tai millä tavalla se kenenkään taakkaa keventää se keventää kyllä toiminnanharjoittajalta sen taakan että ei tarvitse vielä etukäteen kertoa mitä vaikutuksia mahdollisesti syntyy mutta se ei kyllä kansalaisen mieltä kevennä se tekee sen raskaammaksi täällä todettiin myös että tämä nopeuttaisi lupaprosesseja no miten se niitä nopeuttaisi kun lupaprosessivaiheessa näiden arvioiden lainmukaiset arviot ympäristövaikutusten arviointiselostus ja tarvittaessa natura arviointi pitää kuitenkin olla tehtynä ja niistä pitää kuitenkin hankkia asianomaisen viranomaisen lausunnot ja niin edelleen en minä ymmärrä miten tämä prosessi tässä nopeammaksi muuttuisi kukaan ei siihen ole vastausta kertonut mihin tarvitaan tätä muutosta

arvoisa puhemies on tosiaan aika valitettavaa että mosambikissa kaivoslainsäädäntö on parempaa kuin meillä mosambikissa on on tietysti kaivosvero

riippuu vähän siitä minkätyyppistä mineraalia etsii

tästä verosta on paikallistasolle tilitettävä tietty prosenttiosuus sitten siellä on totta kai yhteisövero ja tulovero aivan niin kuin meilläkin sen lisäksi kaivosoikeuksien myynnistä joutuu maksamaan myyntivoittoveroa ja sen lisäksi mosambikissa on määritelty se että kaivannaissektorilla tietyn omistuksen täytyy olla paikallisella tasolla että myös ne hyödyt jäävät sinne paikallisesti eikä kaikkia resursseja vain viedä muualle itse asiassa mosambikin kaivoslain suhteen nimenomaan tämmöinen taloudellinen turva mikä siinä on ja se hyöty taloudellisesti mitä maa siitä on arvioitu ihan ihan en nyt muista tarkkaan millä sijalla se oli sinne kohtalaisen kärkipäähän sitä vastoin taas suomen kaivoslaki on kansainvälisten kaivosyhtiöiden näkökulmasta houkutteleva koska meillä

lupaprosessit ja ja nämä prosessit sinänsä ovat aika

yhtiöiden näkökulmasta tehtyjä näitä tällaisia veroja veroja ja rojaltimaksuja ei ole vastuukysymyksetkin ovat sentyyppisiä että ne eivät ole riittävän tiukasti määriteltyjä ei ole esimerkiksi kaivosvastuurahaston tyyppisiä rahastoja millä kaivosala itse huolehtisi siitä että jos tulee joitain jälkivelvoitteita joista yhtiö ei pysty huolehtimaan sitten tämä toimiala kantaa niistä yhteisen vastuun esimerkiksi finnwatch selvitti että vuonna kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista kaivosyhtiöiden aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi meiltä jäi saamatta ainakin neljänkymmenenyhdeksän miljoonan euron edestä veroja suomen valtiolle ja kun näinä vuosina kaivosyhtiöt louhivat neljän miljardin arvosta mineraaleja niin se vero mikä maksettiin suomeen oli vain yhdeksänkymmentäkaksi miljoonaa yhteisöverona kyllä meillä on paljon parannettavaa kaivoslainsäädännössä myös tästä taloudellisesta näkökulmasta että emme myy liian halvalla meidän meidän yhteisiä mineraalivarojamme sitten on tietysti paljon näitä muita mitä tässä on tullut jo esiin liittyen vaikuttamismahdollisuuksiin ja ympäristövaikutusten arviointiin ja kokonaisarviointiin siitä mitkä ovat vaikutukset muille elinkeinoille ja niin

arvoisa puheenjohtaja en hirveän kiihkeästi puolusta näitä kahta muutosta eivät nämä ole mitenkään dramaattisia nämä ovat ihan järkeviä mutta eivät nämä mitään dramaattisia ole sen sijaan puolustan kiihkeästi sitä että argumentoinnissa käytetään oikeasti faktoja siinä kysymyksessä minusta kannattaa olla tarkkana ja perehtyä siihen esimerkiksi täällä äsken puheenvuorossa halmeenpää väitti että tässä ei tarvitse etukäteen ilmoittaa ympäristövaikutuksia ei pidä paikkaansa totta kai pitää etukäteen ennen luvan saantia pitää olla yva ennen luvan saantia pitää olla asianmukaisesti kaikki kuulemiset tehty ei tämä tuo mitään muutosta niihin ei yhtään mitään kysymys on vain siitä saako etuoikeuden hyödyntää sitä voiko siis jättää lupahakemuksen joka tuo sen etuoikeuden ja sehän on järkevää että kun jotkut oikeasti satsaavat ja toimivat niin ei tule sivusta joku joka nappaa sitten sen eikä minua saa kyllä puolustamaan sitä että jotenkin luontoa laiminlyötäisiin itse edustan sitä kantaa että esimerkiksi kotimaakuntaani lappiin jossa näitä esiintymiä on paljon ei tarvita yhtään sellaista kaivosta joka pilaa meidän vesiä tai luontoa yleensäkään ei yhtään sellaista mutta niitäkin vaatimuksia pitää oikeasti puolustaa oikeilla faktoilla ja perehtymällä tähän prosessiin ja haluan sanoa myös sen että kun sanotaan että meillä mitään verotusta kaivoksille niin on niille verotus niille on aivan sama verotus kuin mille tahansa muullekin yritystoiminnalle ei siellä mosambikissa välttämättä ole ihan samanlaista yhteisöverotusta kuin meillä ei siellä ole välttämättä samanlaista palkkoihin liittyvää verotusta kuin meillä on meillä ympäristövahinkovakuutuskin joka on pakollinen kaikille kaivoksille mutta se koskee vain ympäristövahinkoja ja se on sillä lailla vähän ehkä puutteellinen ja toimimaton järjestelmä mutta semmoinen on olemassa kuitenkin ja se on tosiasia että meillä on joitakin ongelmia siitä että on joku kaivos joka on mennyt konkurssiin ja sitten on jäänyt veronmaksajille maksettavaksi niitä ennallistamishommia sinne tarvitaan korjauksia mutta nekin pitää tehdä oikeasti oikeilla faktoilla eikä niin että väittää että tämä laki jotenkin heikentäisi niin ei tule tekemään tämä laki eikä muutosesitys tähän lakiin tämä ei ole dramaattinen missään määrin siltä kannalta tämä sujuvoittaa sitä kun kysyttiin miten tämä sujuvoittaa se sujuvoittaa siten että ely ja tukes voivat paremmin koordinoida sitä lupaprosessia yhdessä ei varmaan nopeuta sitä mutta se tekee siitä mielekkäämmän ja järkevämmän ja se on selvää että kunnilla pitää olla aina kaavoituksen kautta veto oikeus siihen syntyykö kunnan alueelle kaivos vai ei siitä pidämme tiukasti keskustassa kiinni nyt ja tulevaisuudessa se on se sosiaalinen toimilupa että lähiyhteisön eli kunnan asukkaiden hyväksyntä sille hankkeelle pitää aina olla

arvoisa puhemies nyt valitettava tilanne on se että tälläkään hetkellä kunnilla ei tuollaista veto oikeutta ole se on kuusamossa nyt nähty kun kuusamo kaavoitti tietyn alueen sellaiseksi jonne ei uutta kaivostoimintaa voi tulla kuten edustaja parviainen kertoi niin kaivosyhtiöhän vei sen asian oikeuteen ja voitti ja nyt kunta odottaa sitä lupaa että saako siitä edes valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen ja tässä nyt sitten ollaan tilanteessa että ei tiedetä miten siinä käy mutta arvoisat edustajat tietysti olisi hyvä että tässä keskustelussa olisi edes se tullut selville myös edustaja lohelle joka juuri on poistumassa että tässähän pääargumentti ei ole se että ympäristövaikutusten huomioiminen heikentyy vaan tässä heikentyvät asianosaisten vaikuttamismahdollisuudet siinä vaiheessa kun pitäisi olla jo tiedossa ja minä toivoisin että meillä kestävä kaivostoiminta jatkuu ja kehittyy me tarvitsemme kaivannaisia mutta minä toivoisin että tässä ei pyrittäisi vain keventämään toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa vaan tässä pyrittäisiin varmistumaan siitä että tuo toiminta täyttää kaikki kestävyyden kriteerit ja että se sosiaalinen toimintalupa on ja se tavoite siitä että kaivoslaki ja malminetsintä perustuisivat siihen että yhteiskunnallisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla kaivostoimintaa turvataan että siihen satsattaisiin ja siihen nähden minusta tämä esitys ei tuo mitään parannusta

ei nyt tarvitsekaan jättää tuokaa ne myöhemmin sillä tavallahan se sitä prosessia nopeuttaa toiminnanharjoittajan näkökulmasta ja edustaja lohi jos te olette toista mieltä niin perehtykää tähän lakiesitykseen se lukee siellä

arvoisa rouva puhemies tämä on erinomaista keskustelua me tuolla pohjoismaiden neuvostossa olemme samassa keskiryhmässä vihreiden kanssa ja siellähän me teimme juuri aloitteita näillä samoilla periaatteilla mitä edustaja halmeenpää sanoi haetaan kestävää kaivostoiminnan pohjaa ja niitä ajetaan koko pohjoismaihin samalla asenteella meillä on tässä aivan sama asenne että luontoa ei tule pilata ja pitää ottaa huomioon se yhteisö missä toimitaan näistä lähtökohdista ja jälkihoidot pitää hoitaa tähän kysymykseen kysymykseen byrokratian kevennyksestä ainakin itse ymmärtäisin näin että jos se varausalue on on aika laaja ja tehdään etsintää siellä ja kun se sitten kohdentuu johonkin paikkaan niin se yva voidaan tehdä juuri sille kohdennetulle alueelle laadukkaammin se keventää keventää sitä ja toinen asia esimerkiksi kolmannenkymmenennenneljännen pykälän perusteluissa ekassa kappaleessa todetaan että ei tarvitse toimittaa samoja tietoja eri vaiheissa kun ne on kerran annettu

arvoisa puhemies oli pakko palata takaisin tähän paikalle kun kuulin taas väitteen joka ei pidä paikkaansa eli että tämä jotenkin heikentäisi alueen ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ei heikennä ollenkaan koska tee mitään muutosta tässä ei esitetä mitään muutosta tässähän vain voi jättää sen hakemuksen mutta tämä ei edes välttämättä nopeuta sitä prosessia koska koska kaikki samat samat edellytykset mitä edellytetään nykyisinkin itse asiassa asukkaitten asema paranee koska he saavat tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa siinä yvassa

on parempi että he saavat ajankohtaista ja oikeaa tietoa ja heille on myös varattava lain mukaan riittävä aika tutustua siihen itse edustan sitä kantaa että kaivoslaissa voitaisiin miettiä tätä yleistä tiedonantomenettelyä tai tai siihen liittyen yleensäkin varmistaa että myös kaikki asianosaiset tai he joita asia erityisesti koskee varmasti saisivat

lehden kautta julkaistu tiedonanto ei välttämättä ole nykypäivänä kaikkia tavoittanut tätä pitää parantaa mutta ei kannata väittää että tämä heikentäisi sitä koska tällä ei ole mitään merkitystä tässä on vain kysymys siitä että voit jättää hakemuksen joka luo sinulle etuoikeuden hieman nykyistä aikaisemmassa vaiheessa mutta itse ja luvan perusteet eivät muutu yhtään miksikään eivätkä kuulemisetkaan

tässä tapahtuu muutos minä jotenkin ymmärsin tuosta edustaja lohen äskeisestä puheenvuorosta että ikään kuin mikään ei muuttuisi mutta kyllähän tässä asia muuttuu ja se muutos on aikataulutuksessa mutta keskeisintä tässä on se että minä haluaisin kuulla mihin tätä hallituksen esitystä tarvitaan ja siihen ei tässä keskustelussa tullut yhtäkään vastausta se jää sitten valiokuntakäsittelyn